arvoisat edustajat

hiljennymme nyt hetkeksi kunnioittamaan uhrien muistoa

päiväjärjestyksen

on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon ja samalla pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

edustaja harakka
arvoisa puhemies jaamme yhteisen surun raaseporin turman johdosta mutta eduskunnan arkinen työ jatkuu kysyn valtiovarainministeriltä veroista kaksi vuotta sitten sipilän hallitus yritti säätää veronkiertäjien armahduslakia niin sanotusta tehokkaasta katumisesta mutta joutui perumaan sen oli kansalaisten oikeustajun vastaista että miljoonien veronkierrosta ei rangaista samaan aikaan kun köyhien suomalaisten elämä kävi entistä vaikeammaksi siksi hämmästyimme kun hallitus yrittää nyt uudestaan veronkiertäjien armahdusta se on kätketty veronkantoa koskevaan kolmesataa sivuiseen esitykseen syytesuojan sijaan on tarjolla puolen prosentin veronkorotus jos sveitsiin varoja piilottanut veronkiertäjä pelkää jäävänsä kiinni ja ilmoittautuu

näin pieni riski suorastaan yllyttää veronkiertoon kysyn siis ministeri orpolta onko todellakin puolen prosentin veronkorotus niin kova pelote että se ehkäisee verovilppiä

arvoisa rouva puhemies suomen verojärjestelmä pyritään rakentamaan

niin tehokkaaksi ja oikeudenmukaiseksi kuin mahdollista verot pitää maksaa on koko meidän hyvinvointimme perusta että verot kerätään

sieltä mistä ne kuuluu veronkierto tehdään mahdottomaksi ja ne jotka veroa kiertävät saadaan kiinni hyvällä kontrollilla heitä rangaistaan tähän yksityiskohtaan johon viittasitte täytyy sanoa että en tunne tätä yksityiskohtaa minun pitää tämä asia selvittää mutta on aivan selvää että me rakennamme

arvoisa puhemies maakohtainen raportointi ja erityisesti suuryrityksiltä on on keskeinen avain siihen että me pystymme saamaan yritysten tiedot ja sitä kautta pystymme verottamaan yritystä ja vielä siinä maassa johon kulloinkin se vero kuuluu kyllä ajamme mitä tehokkaampi järjestelmä meillä on mitä

suuremmat tiedonsaantimahdollisuudet mitä selkeämmät tiedonvaihtosopimukset meillä on eu maiden sisällä ja kuten mainitsin aikaisemmin myöskin eu alueen ulkopuolella oecdn puitteissa tehtyjen tehtyjen sopimusten mukaisesti niin sitä tehokkaampi järjestelmä meillä on

rouva puhemies tosiasia ministeri orpo nyt kuitenkin on että tämän uuden armahduspykälän lisäksi vielä pudotatte veronkierrolle määrättävää veronkorotusta alle puoleen nykyisestä se tarkoittaa sitä että te suositte veroja vältteleviä

verotusta olen joskus miettinyt että kun hallitus niin innokkaasti nyt ajaa miljonäärien asemaa niin miltä se mahtaa tuntua ihan tavallisesta palkansaajasta ja eläkkeensaajasta joka ihan kiltisti veronsa maksaa tai miltä se voi tuntua lapsiperheestä jonka veroja olette parhaillaan korottamassa

arvoisa puhemies otetaan nyt vielä kerran se että tämä esitys ei pidä sisällään sitä armahduspykälää tai tai aktiivista katumista eli verot pitää maksaa ja me luomme järjestelmää koko ajan kehitämme niin että me saamme veronkierron estettyä ja suomeen kuuluvat verot kerättyä suomeen tämän eteen tehdään laajalla rintamalla sekä kotimaassa että kansainvälisellä yhteistyöllä töitä mitä tulee ylipäänsä veropolitiikkaan niin minusta hallituksen veropolitiikka on hyvää sen keskiössä on työ yrittäminen siihen kannustaminen olemme huolehtineet siitä että ensi vuonnakaan kenenkään ansiotuloverotus ei kiristy se on aivan erinomainen ratkaisu kenenkään ansiotuloverotus ei kiristy tämä siksi että kannattaisi ottaa työtä vastaan jotta jäisi enemmän käteen siitä omasta palkasta tämä siksi että omalta osaltamme tuemme että työmarkkinoilla voitaisiin tehdä hyviä työllisyyttä lisääviä palkkaratkaisuja hallituksen veropolitiikka on hyvää

arvoisa puhemies nyt pitää muistuttaa että maltti on valttia eduskunta on päättänyt lähettää tämän kyseisen asian valtiovarainvaliokuntaan ja sieltä tämän asian käsittely on siirtynyt verojaostoon jossa asiantuntijoita tämän asian osalta on kuultu minä voin lohduttaa että verojaosto ja valtiovarainvaliokunta yhdessä hallituksen kanssa kykenee aikanaan tekemään oikean johtopäätöksen meillähän on lähiajoilta kokemusta siitä että esimerkiksi kiinteistöverossa löydettiin hyvä ratkaisu toivoisin nyt että tämän asian käsittely siirtyy niin kauan kuin verojaosto kykenee tekemään asiasta ratkaisun
tässä ei tainnut tulla kysymystä mutta edustaja harakalle vielä yksi
arvoisa puhemies valtiovarainministeri on tässä hyvin lyhyessä ajassa päässyt täydellisestä tietämättömyydestä täydelliseen kiistämiseen se on hieno suoritus mutta on ehkä huomautettava että sivuilla seitsemänkymmentäkuusi sataneljäkymmentäkahdeksan ja sataanneljäänkymmeneenyhdeksään kerrotaan millä tavoilla tämä aktiivinen katuminen otetaan huomioon puolen prosentin maksimiveronkorotuksilla ja vieläpä niin toistan sen kuten tapaus joka oikeusoppineiden mukaan kuuluisi rikosprosessiin on hallituksen oman esimerkin mukaan käsiteltävä ainoastaan tällaisena pienenä näpäytyksenä tämä on ennenkuulumatonta ja tämä teidän kiistämisenne ei ole kovin uskottavaa mutta tämä on tämän hallituksen linja me olimme vuonna kolmetoista vielä eurooppalaisen veronkierron torjunnassa eturivin maa nyt emme sitä enää ole euroopassa veronkierron vastaiset toimet ovat edenneet ripeästi suomi tulee siellä perässä esimerkiksi ruotsi ja hollanti ovat jo panemassa toimeen

tämä yhteenvetonne ei nyt kyllä perustu yhtään mihinkään jos te ruotsia ihailette niin siellähän on esimerkiksi se aktiivinen katuminen voimassa jos se on teidän mielestänne sitten hyvää veropolitiikkaa me teemme kaikkia niitä toimenpiteitä joita olemme eu tasolla päättäneet joihin olemme oecdssä sitoutuneet yhtenä ja ainoana tavoitteena veronkierron estäminen ja huolehtiminen siitä että suomeen maksetaan ne verot mitkä suomeen mitä tulee tähän alkuosaan niin minä en todellakaan tunnistanut siitä teidän alkuperäisestä kysymyksestänne ihan tarkkaan mistä oli kyse mutta kun selvisi että viittaatte siihen että olisimme herättämässä henkiin aktiivista katumista niin se ei ole tässä esityksessä eikä se ole tarkoitus mutta nyt varmasti kuten

seuraava kysymys edustaja immonen
arvoisa puhemies eilen eduskunnalle esiteltiin yli sadan kansanedustajan allekirjoittama lakialoite jolla poistettaisiin eu ja eta alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta allekirjoittaneita löytyy vasemmalta oikealle ja täytyykin ihmetellä miksi poliittinen vasemmisto haluaa ulkomaista halpatyövoimaa suomalaisen duunarin tilalle ehkä heillä on samoja osakkeita kokoomuksen kanssa toisin kuin on väitetty tarveharkinnan poisto on ruotsissa aiheuttanut valetyöpaikkoja maahanmuuttajien omiin yrityksiin ja ihmisten hyväksikäyttöä tämä käy ilmi ruotsin hallituksen omasta raportista työntekijät tuovat lisäksi omaiset mukanaan mikä taas puolestaan heikentää merkittävästi taloudellista huoltosuhdetta kysyisinkin asianosaiselta ministeriltä aikooko hallitus poistaa näistä selkeistä ongelmista huolimatta tarveharkinnan hallitusedustajien ylivoimainen enemmistö on kuitenkin allekirjoittanut tämän vastuuttoman lakialoitteen
arvoisa rouva puhemies tässä on hyvä nojautua siihen mitä hallitusohjelmaan on kirjattu siellä lukee että työperäistä maahanmuuttoa edistetään mutta että pääsääntö työvoiman tarveharkinnassa on nykyisten käytäntöjen jatkaminen tämän takana minä seison koska se on hallitusohjelmaan kirjoitettu

esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta

sanotaan että suomi tarvitsee osaajia suomi kyllä saa niitä jo nyt jos se niitä tarvitsee erityisasiantuntijat tutkijat ja yritysten yli ja keskijohdossa toimivat henkilöt on jo nyt vapautettu saatavuusharkinnasta perustelu on siis heikko perussuomalaiset eivät ole vaikutuksista huolissaan yksin muun muassa rakennusliitto on arvostellut kovin sanoin näitä suunnitelmia vaikutukset eivät kuitenkaan koske vain tulevia palkkatasoja tai työmarkkinoita ylipäätään vaan tarveharkinnan poisto luo uuden väylän laittomalle maahanmuutolle on jo nyt väläytetty että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt voisivat jäädä töihin ja aivan käsittämätöntä arvoisa ministeri miten hallitus ja te itse suhtaudutte siihen että laittomasti maahan tulleet henkilöt jotka eivät ole saaneet minkäänlaista oleskelulupaa kierrätettäisiin nyt halpatyömarkkinoille

rouva puhemies sanoitte että vastaukseni ei oikein vakuuta voisin tietysti vaikka päälläni seisoa täällä ja kertoa sen saman minkä äsken kerroin hallitusohjelma on se mihin itse nojaan ja mitään muuta ei ole puhuttu eikä päätetty eikä linjattu eikä neuvoteltu siihen että nyt sitten hallituspuolueitten edustajat ovat tällaisen lakialoitteen allekirjoittaneet totta kai heillä on täysi oikeus sitähän minä en lainkaan lainkaan kiistä mutta itse nojaan vahvasti siihen että siitä mitä siellä lukee pidetään kiinni mitä tulee tähän tarveharkintaan niin huomenna meillä on tämmöinen pyöreän pöydän keskustelu teemasta jotta ymmärtäisimme mitä tarkoittaa tarveharkinta täällä aika huolettomasti tunnutaan heittelevän tätä sanaa siitä seuraa aina jotakin jos siitä tarveharkinnasta luovutaan meillä on tuore tapaus uudeltamaalta ja huomenna saan muun muassa siitä selvityksen mitä siitä on seurannut vai onko seurannut yhtään mitään

arvoisa puhemies on tärkeää että kaikki suomessa tekevät työtä oikeilla työehdoilla ja ja että sitä valvotaan hyvin varmistetaan että ei suomeen synny harmaata taloutta ja sellaisia työmarkkinoita siihen on olemassa omat keinonsa ja niitä hallituksen on syytä vahvistaa kuten jo edellinen hallitus teki mutta jos sitten tullaan siihen miten suomi menestyy kansainvälisessä taloudessa miten me voimme saada osaajia eri aloilla joilla on tarvetta työvoimalle ja miten myös heidän perheenjäsenensä voivat tulla suomeen niin ajatus siitä mitä hallitus on markkinoinut että kohdennetaan vain tietyille

työmarkkinoille ei ratkaise koko kysymystä koska heillä on myös puolisot jotka haluavat tulla suomeen töihin helpointa edistää suomen talouden kansainvälisyyttä ja ja työmarkkinoiden vetovoimaa on se että me poistamme saatavuusharkinnan mutta parannamme parannamme sitten työoikeuden toteutumista kaikille kysynkin valtiovarainministeriltä

arvoisa puhemies meillä on kuten ministeri lindström totesi tästä sinänsä selkeä hallitusohjelman kirjaus osaltaan kun katsotaan meidän meidän taloutemme kehittymistä tällä hetkellä ja sen hyvää vetoa niin aivan aivan kriittinen asia on se että me saamme osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin siinä ensimmäinen ensimmäinen ja tärkein keino on se että meidän täytyy saada suomessa työttömät ihmiset tai ensimmäistä työpaikkaa etsivät nuoret ihmiset löytämään näihin avoimiin työpaikkoihin täytyy täytyy sen takia koko ajan kehittää meidän järjestelmiämme me panostamme koulutukseen jotta jotta osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin löytyy työn saatavuus on kokonaisuus ja me katsomme varmasti yhdessä hallituksen pöydässä tätä kokonaisuutta jolla voimme varmistaa sen että yritykset saavat osaavaa työvoimaa koska mikään ei olisi surullisempaa kuin se että hyvään vauhtiin päässyt talouden kasvu ja työllisyyden parantuminen leikkaisi kiinni siihen että yritykset eivät saa osaavaa työvoimaa

arvoisa puhemies kuten edustaja immonen tässä jo väkevästi todisti edelleen eduskunnassa on paljon vääriä väitteitä ja epäselvyyttä siitä mistä saatavuusharkinnassa todellisuudessa on kysymys ja millaisia vaikutuksia sen poistolla on ollut esimerkiksi ruotsissa ruotsissahan työvoiman määrä ei ole merkittävästi lisääntynyt saatavuusharkinnan poiston myötä hyväksikäytön

perheiden mikä sinällään on tietysti positiivinen asia että ihmiset pystyvät olemaan perheidensä kanssa määrä ei ole ollut merkittävää tämän kanavan kautta onkin hienoa että ministeri lindström on kutsunut pyöreän pöydän koolle saadakseen enemmän valaistusta tässä asiassa mutta kun asia on monimutkainen ehkä yksi pyöreä pöytä ei riitä

huomisen keskustelun yksi teema on nimenomaan se että saadaan yhteinen tilannekuva siitä mitä tämä tarveharkinta nyt oikeasti on täällä nyt on moneen kertaan puhuttu näistä rakennusliiton ja teollisuusliiton kokemuksista niin on on minunkin korviini tullut sieltä viestiä että esimerkiksi telakoilla kun olen vieraillut minut on pyydetty vähän sivummalle ja puhuttu että täällä on ongelmia mutta sitten kun kysyy missä ovat ne faktat niin siinä on se ongelma että niitä on aika vaikea näyttää toteen tämä valvonta on ongelma ja siihen tietenkin pitäisi olla enemmän resursseja koska se valvonta ei tällä hetkellä toimi niin kuin sen minun mielestäni pitäisi toimia

ongelma että saadaan tämmöisen keskustelun kautta kokonaiskuva siitä missä tämän asian suhteen mennään olen aivan samaa mieltä että kun tarveharkinnasta puhutaan niin oikeat työehdot kuuluvat myös siihen tarveharkintaan silloin kun sitä tarkastellaan ei ei pelkästään se tarvitseeko joku yritys työvoimaa

arvoisa puhemies tahdon esittää ensin surunvalitteluni koko vihreän eduskuntaryhmän puolesta raaseporin tragedian uhrien omaisille ja läheisille annamme hallitukselle kaiken tukemme asian selvittämiseksi arvoisa puhemies me säätiön syrjäytymislaskurin mukaan suomessa on jo seitsemänkymmentätuhatta syrjäytynyttä nuorta unescon kansainvälinen koulutusraportti kertoo että suomen suurin haaste on koulutuksen eriarvoisuus syrjäytyminen tulee suomelle sekä inhimillisesti että taloudellisesti valtavan kalliiksi kuten helsingin sanomissa tuotiin esille syrjäytymisen vuosittainen hintalappu on yksi neljä miljardia euroa kyse ei ole siitä etteikö meillä ole varaa pysäyttää syrjäytymiskehitystä kyse on siitä mitä painotuksia teemme budjetin sisällä tällä hetkellä kaikkein isoin ongelma on se että tarjoamme nuorille pirstaleisia palveluita ja aivan liian myöhään vasta siinä vaiheessa kun he ovat jo syrjäytyneet kysynkin valtiovarainministeriltä miten hallitus aikoo varmistaa sen että oikea aikaisten palveluiden kautta saavutetaan tulevina vuosina säästöjäkin

tärkeästä huomiosta ja avauksesta mikä liittyy nuorten syrjäytymiseen se on hallituksen iso huoli samoin koulutuksen tasa arvon turvaaminen maailmassa jossa ihmisten elämät entistä vahvemmin polarisoituvat ja meillä valitettavasti on sellaista kehitystä suomessa suurin osa nuorista voi paremmin kuin koskaan mutta sitten ongelmat kasautuvat tietyille perheille tietyille lapsille ja nuorille ja tässä meidän täytyy koko yhteiskuntana tehdä enemmän aivan oikea tilannearvio siinä että meillä on paljon hyviä palveluja joita on vuosien varrella rakennettu mutta ne ovat hyvin pirstaleisia ja oleellinen on se miten oikea aikaisesti oikea palvelu tavoittaa oikean lapsen nuoren ja perheen ja tähän hallitus kiinnittää huomiota lukuisilla eri toimilla lapsi ja perhepolitiikan muutosohjelma on yksi keskeinen joka tuo sinne varhaiseen vaiheeseen sitä tukea moniammatillisesti eri toimijoiden välisellä

arvoisa puhemies meillä ei ole varaa antaa syrjäytymisestä seuraavan näköalattomuuden ja turvattomuuden kasvaa jokainen työelämän ja opiskeluiden ulkopuolelle jäävä nuori on liikaa tällä hetkellä nuorisotyöttömyys on hienoisessa laskussa on kuitenkin muistettava että työttömyys voi vähentyä joko työllisyyden tai työelämän ulkopuolelle jäämisen johdosta on erittäin huolestuttavaa että niiden nuorten määrä jotka ovat kokonaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella kasvaa kysynkin siis asianomaiselta ministeriltä millaisilla korjaustoimilla hallitus varmistaa että nuorten katoaminen työelämän ulkopuolelle pysäytetään

puhemies suomessa liian suuri osa nuorista jää koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle paljon hyvää työtä on tehty koulutustakuu suomessa on saatu jo melko hyvin toimimaan eli lähes koko ikäluokka siirtyy peruskoulusta toiselle asteelle mutta sitten valitettavasti se ongelma on myös siirtynyt vähän eteenpäin elikkä koulutus jää liian usein kesken ja muun muassa tähän kiinnitetään huomiota ensi vuoden alusta voimaan astuvassa ammatillisen koulutuksen reformissa erittäin vahvasti sen lisäksi sitten tämä edellä mainittu palvelujen kehittäminen moniammatilliseen suuntaan on tärkeässä roolissa kun katsotaan tutkimustietoa ja pohjataan päätöksentekoa tutkittuun tietoon niin se näyttää ja osoittaa meille hyvin vahvasti sen että meidän pitää kääntää sitä painopistettä varhaiskasvatukseen varhaisiin vuosiin siihen että yhä useampi lapsi pääsee laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen

on todellakin tärkeätä että nuorille pystytään tarjoamaan moniammatillista apua yhden luukun periaatteen mukaisesti se on todella ratkaisevaa monelle nuorelle sote uudistus tulee kuitenkin tarkoittamaan että osa näistä tiimeistä siis niistä moniammatillisista osaavista henkilöistä jotka kuuluvat näihin tiimeihin tulee kuulumaan maakuntien hallintoon ja osa taas kuntien hallintoon kysynkin nyt miten hallitus aikoo turvata etteivät palvelut nuorille pirstaloidu vielä enemmän näitten isojen uudistusten jälkeen

arvoisa puhemies aivan oikea tilannehavainto jälleen eli kun hallitus toteuttaa sote ja maakuntauudistusta niin siinä yhteydessä on tunnistettu se riski että kun palvelut ovat eri järjestäjillä se voi muodostaa siihen sellaista juopaa mitä ei pidä päästää syntymään siitä syystä meillä tällä hetkellä selvityshenkilöt työskentelevät sen varmistamiseksi että tämä moniammatillinen yhteistyö toimisi tulevaisuudessa saumattomasti ja tähän panostamme erittäin voimakkaasti samoin kuin tuli mainituksi tämä yhdeltä luukulta apu niin siinä on myös oikea näkökulma elikkä jatkossa meidän tulee varmistaa se että että ne palveluketjut ovat entistä yksilöllisempiä tunnistetaan mikä se avun tarve on ja että se on riittävä ja oikea aikainen yksi hyvä malli joka on käytössä jota levitämme valtakunnalliseksi on ohjaamo palvelut jossa nuori saa avun yhdeltä luukulta mitä hän tarvitsee niin yhdeltä luukulta

kysymys vihreältä eduskuntaryhmältä selvää on eriytymiskehitys on totta ja se on myöskin myönnetty hallituksen suunnasta ja useita toimenpide ehdotuksia on tehty myöskin ensi vuoden budjettia katsottaessa siellä tasa arvorahat tuplataan ja sen lisäksi kymmenen miljoonaa kohdennetaan juuri niille alueille joilla sitä tarvitaan kuitenkin kääntäisin katseeni lapsuusikään ja siihen työhön jota meillä tehdään neuvoloissa neuvoloissa joissa kohdataan kaikki perheet jo varhain ja lähdetään pohtimaan sitä millä perheitä tuetaan se on se työ johon meidän tulisi entistä tiukemmin kääntää katseemme kysynkin ministeri saarikolta minkälaisia toimenpiteitä tullaan tekemään neuvoloiden puolella jotta perheitä tuettaisiin nykyistä paremmin

arvoisa puhemies minusta on ansiokasta että tietysti juuri nyt käsissä oleva monisyinen ja varsin valitettava tilanne nuorten syrjäytymisen määrästä ja yksittäisistä nuorten kohtaloista saa kuitenkin ajattelussamme syvemmän virran siitä että pitäisi puuttua asioihin jo paljon aikaisemmin kuin peruskoulun viimeisen vuoden jälkeen yksi havainto on juuri tämä ministeri grahn laasosenkin esiin nostama huomio siitä että varhaiset vuodet ei vain varhaiskasvatus vaan vanhemmuuden tuki kaiken kaikkiaan on se mikä voisi pelastaa nuoren polun siitä eteenpäin yksi ulottuvuus tässä on aivan totta palvelujen ydin ja sydän joka on lapsiperheille neuvola ajattelen tästäkin kuitenkin niin että neuvola monissa tapauksissa ensimmäisen ikävuoden ja raskausvaiheen jälkeen kohtaa lapsen aika harvoin siksi on tärkeää että sen osaaminen myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten palvelut olisi saatavissa niissä paikoissa missä perheet muutoinkin liikkuvat kuten peruskoulun ja päiväkodin yhteydessä tästä on

paljon nyt viime aikoina puhuneet varhaiskasvatuksen merkityksestä ja meillä on siinä tulevassa budjetissakin parantavia esityksiä nyt kysymys kuuluu miksi tämä politiikka ei vaikuta ja toimi ja on tämmöinen tavallaan korjaava toimenpide niin minua kyllä suoraan sanoen harmittaa että hallitus on nyt ajamassa alas tätä nuorten aikuisten osaamisohjelmaa kun tiedetään tutkimusten mukaan että neljäkymmentä prosenttia nuorista joilla ei ole tutkintoa on työttömänä neljäkymmentä prosenttia kyllä sen takia pitäisi tehdä kohdennettuja räätälöityjä toimia eli voisitteko nyt vielä harkita tätä nuorten aikuisten osaamisohjelman käynnistämistä ja sen vahventamista
arvoisa puhemies nuorten aikuisten osaamisohjelma oli tarpeen silloin kun meillä oli erilliset ammatillisen koulutuksen järjestelmät nuorille ja aikuisille siihen väliin jäi väliinputoajajoukko nuoret aikuiset joilta puuttui olemme siirtymässä ensi vuoden alusta uudistettuun ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön joka yhtenäistää ammatillisen koulutuksen ja rakentaa sujuvammat yksilölliset polut joissa voidaan ottaa paremmin huomioon ne lähtötilanteet eli tämä nuorten aikuisten osaamisohjelma ei enää jatkossa ole tarpeen sen sijaan hallitus on päättänyt lisätä resursseja erityisesti nuorten ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen juuri ihan tuoreella päätöksellä saamme tuhat uutta paikkaa nimenomaan nuorisotyöttömyyden torjumiseen ja ammatillisen koulutuksen reformissa on sitten lukuisia työkaluja joilla voidaan estää

koulutuksen tasa arvoon kuuluu lähtökohtana se että koulutuspaikkoja on saatavilla siellä missä nuoremme ovat tämä tilanne on vaarantunut toisen asteen ammatillisen koulutuksen rajuissa leikkauksissa joka on vähentänyt opiskelupaikkoja erityisesti pohjois ja itä suomessa jossa koulutuspaikkoja on muutenkin ainakin pohjois pohjanmaalla nuorten määrään nähden tälläkin hetkellä ja ennen leikkauksiakin ollut aivan liian vähän se että koulutuksen laatua heikennetään leikkauksilla tavalla joka edistää jopa opintojen keskeytymistä on vaarallinen tie toisen asteen kohdentuneet leikkaukset ovat johtaneet siihen tilanteeseen jossa liian monilla aloilla ammattiin valmistuminen on mahdollista vain niille nuorille jotka ovat jo entuudestaan vahvimpia oma aloitteisimpia ja pätevimpiä pärjäämään entistä enemmän itsenäisessä opiskelussa

jotka eivät ole vahvimpia
arvoisa puhemies tarkistin vielä tästä papereistani luvun elokuun tilaston mukaan viime keväänä peruskoulun päättäneistä yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku seitsemän prosenttia oli elokuuhun mennessä saanut koulutuspaikan eli meillä aloituspaikat riittävät ja meillä ikäluokat pienenevät mutta se on totta että tähän alueelliseen kohdentamiseen tietysti pitää panostaa ja siihen liittyen tehdäänkin just suoritepäätöksiä ministeriössä miten esimerkiksi työvoimapoliittista koulutusta kohdennetaan ja miten olemme voineet esimerkiksi lisätä resursseja kahdellakymmenelläyhdellä miljoonalla eurolla maahanmuuttajien koulutuspolkuihin ja nyt myöskin tämä tuhat uutta paikkaa

nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tulee erittäin tarpeeseen eli tärkeitä huomioita ja miten sitten voidaan tukea riittävästi niitä nuoria jotka eivät kykene itsenäiseen opiskeluun tai tarvitsevat enemmän tukea ensi vuoden alusta voimaan astuvan lainsäädännön mukaan jokaiselle tehdään henkilökohtainen suunnitelma

seuraava kysymys edustaja modig
arvoisa rouva puhemies maailmassa on tällä hetkellä erilaisia jännitteitä konflikteja jopa sodan uhkaa enemmän kuin pitkään aikaan nykyinen turvallisuustilanne ja yhteiskunnallinen tilanne edellyttää aktiivista rauhantyötä ja siten myös elinvoimaisia rauhanjärjestöjä suomessa rauhanjärjestöt ovat merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita ja keskustelijoita joiden toimintaedellytykset on turvattava tänään on julkaistu rauhantyön valtionavustusten hakuilmoitus josta selviää että jakosumma on pienentynyt lähes puolella viime vuodesta ja jaossa on vain kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa rauhanjärjestöjen rahoitus on pienentynyt koko tämän hallituskauden ja kysynkin eikö hallitus todellakaan näe rauhantyön merkitystä tässä maailmanajassa

löytyykö vastaajaa ministeri

kumpi siellä nyt

lyhyen neuvottelun siitä kuka ottaa vastuulleen mutta jos viittaat näihin minun ministeriöni alla oleviin hakemuksiin niin tämä pitää paikkansa että olemme tehneet harkintaa rahojen suhteen sen sen kanssa miten haettavia rahoja on saatavilla tietenkin samassa tilanteessa kuin kaikki muutkin eli rahapulassa kuitenkin korostan sitä että vaikka erilaiset kansalaisjärjestöt tekevät arvokasta työtä tämän asian suhteen niin tietenkin rauhantyö kuuluu meille kaikille ja se on ennen kaikkea poliitikkojen ja hallitusten tehtävä eikä sitä voida jättää kansalaisjärjestöjen tai niiden rahoituksen varaan vaan nimenomaan meidän työtämme joka päivä

arvoisa puhemies kyllä kansalaisyhteiskunnalla ja järjestöillä on oma merkityksensä mutta sanoitte että tämä on kokonaisuus se on aivan totta ajatushautomo saferglobe julkaisi maanantaina asevalvontaraportin jonka mukaan suomi on viime vuonna vienyt ennätysmäärän aseita lähi itään jossa on käynnissä useita vakavia konflikteja joissa monissa maissa ihmisoikeustilanne on heikko

arvoisa puhemies suomen asevientipolitiikka on vastuullista ja aina huomioidaan ihmisoikeustilanne kutakin asekauppaa varten tehdään erikseen tarveharkinta suomen asevientilinja on täysin eu linjan mukainen ja itse asiassa me olemme jonkinlainen mallioppilas tässä suhteessa mitä tulee vaikka esimerkiksi läntiseen naapuriimme ruotsiin joka vie aseita emiraatteihin saudi arabiaan me olemme melkoisia näpertelijöitä ruotsiin verrattuna

arvoisa puhemies suomen lisääntynyt asevienti lähi idän suuntaan perustuu patrian ajoneuvojen vientiin yhden kaupan merkeissä joka yksi kauppa on nostanut lähi idän tapetille kysyjän kertomalla tavalla panssariajoneuvojen vienti arabiemiraatteihin ei tarkoita luonnollisestikaan sota aseistuksen kiihdyttämistä tuolla kyseisellä alueella vaan päinvastoin juuri sitä että saataisiin tilannetta rauhoittumaan ja on suomen puolustusteollisuuden kannalta elintärkeää että suomella on omaa tämänkaltaista tuotantoa joka kriisitilanteissa on meille tietenkin

joka toimii eurooppalaisittain poikkeuksellisen vastuullisella tavalla näissä yhteyksissä

ministeri niinistö viittasi täällä ruotsiin ruotsi on uutisten uutisten mukaan tiukentamassa nyt asevientikriteereitään ja nämä asevientipäätöksethän perustuvat aina ulkoministeriön lausuntoon sillä tavalla hallitus poliittisesti ottaa vastuun siitä minne aseita viedään

syntynyt nimenomaan näistä kaupoista nyt kysyisin ministeriltä oletteko harkinnut sitä että myös suomessa kiristettäisiin ja tarkistettaisiin näitä kriteereitä joilla nämä päätökset tehdään ja onko päätökset tehty ulkoministeriön lausuntojen perusteella vai onko hallitus tehnyt erillisen poliittisen päätöksen

arvoisa puhemies kaikkia lupia ei edes myönnetä niin että kyllä teemme myös kielteisiä ennakkopäätöksiä mutta julkisuuslain mukaan ne eivät ole julkisia mitä tulee edustaja haataisen mainitsemaan yksittäistapaukseen kyseessä oli robonic nimisen firman lennokkialustavienti arabiemiraatteihin josta oli utp lausunto kielteinen mutta katsoimme kokonaisharkintaa hallituspuolueiden kesken päätimme viedä lennokkialustoja mitään suomen viemiä puolustusteollisuuden tuotteita ei ole käytetty jemenin sodassa saati ihmisoikeusrikkomuksissa kun

arvoisa rouva puhemies politiikka on arvoja ja sillä on väliä kenelle me myymme aseita se että me puhumme vastuullisuudesta vastauksena aseviennistä muun muassa saudi arabiaan on suorastaan naurettava arvoisa ministeri ettekö näe mitään ristiriitaa siinä että me puhumme paljon ihmisoikeuksista me paasaamme niistä mutta samalla me myymme aseita muun muassa sellaisille hirmuhallinnoille kuten saudi arabia ettekö näe mitään ristiriitaa epäjohdonmukaisuutta

arvoisa puhemies suomi noudattaa kansainvälisesti sovittuja sääntöjä asekaupassa mitään hävettävää suomella ei ole päinvastoin meillä on syytä lisätä asevientiä jotta pystymme ylläpitämään huoltovarmuutta kotimaassa esimerkiksi lähi idän maihin ei kohdistu mitään kansainvälistä asevientikieltoa vaan esimerkiksi saudi arabiaan moni moni eu maa vie aseita

arvoisa puhemies suomi on rauhanturvaamisessa aivan merkittävä tekijä maailmalla olemme pystyneet myös hieman lisäämään resursseja viime aikoina esimerkiksi libanonissa jotta tilanne pysyy rauhallisena suomella on voi sanoa erittäinkin merkittävä rooli suomalaiset rauhanturvaajat ovat vuosikymmenien aikana tehneet ja tälläkin hetkellä tekevät erittäin arvokasta työtä rauhan takaamiseksi eri puolilla maapalloa lähi idän tilanne on jännitteinen ja varsinkin irakissa tilanne on muuttunut viime aikoina suomella on satakunta henkilöä koulutusoperaatiossa erbilin kaupungissa on esitetty arvioita että turvallisuustilanne on on saattanut heikentyä siellä viime aikoina kysyn puolustusministeriltä miten näette turvallisuustilanteen tuossa operaatiossa tällä hetkellä voivatko suomalaiset rauhanturvaajat tehdä riittävällä turvallisuustasolla työtään siellä

arvoisa puhemies edustaja puuttui aivan oikeaan ja ajankohtaiseen kysymykseen taitaa olla niin että ne kurdit peshmerga taistelijat mitä suomi on ollut siellä pohjois irakissa kouluttamassa ovat aika lailla koulutetut jos tätä koulutustyötä sitten halutaan jatkaa niin tavallaan olemme sitten osapuolena irakin sisäisissä kahinoissa joten voi olla että oir operaa tion osalta suomen painopiste jatkossa siirtyy suojelupuolelle tästä koulutuspuolesta vielä mitään päätöksiä ei ole tehty mutta ne ovat kyllä väistämättä edessä

arvoisa puhemies puolustusteollisuus on teollisuutta ja se on hyvin tärkeä myös että me pidämme suomessa yllä ja kykyä että meillä säilyy osaaminen tässä asiassa kysyisin ministeri niinistöltä mitä annettavaa suomalaisella puolustusteollisuudella on muihin maihin ja mikä osuus meidän puolustusteollisuudesta menee lähi itään ja sitten vielä että että mitä erityisiä asioita me ulkomaille viemme ja miksi on erityisen tärkeä pitää huolta että suomi pystyy kilpailemaan sotateollisuudessa

arvoisa puhemies on olennaisen tärkeää että suomessa säilyy puolustusteollista osaamista jotta kykenemme huoltamaan esimerkiksi hävittäjät ja laivat kotimaassa niin rauhan kuin kriisinkin aikana se on sotilaallisesti liittoutumattomalle maalle olennaisen tärkeä kysymys ei ole montaa suomen kokoista maata joka kykenee huoltamaan esimerkiksi hornetin kaltaista hyvin monimutkaista nykyaikaista hävittäjäkonetta mutta suomi pystyy ja myös tuleva hävittäjäkone minkä minkä sitten hankimmekin pitää pystyä huoltamaan kotimaassa ja tässä on kotimaisella puolustusteollisuudella tärkeä rooli edustaja kysyi myös mitä tuotteita viemme maailmalle viime aikoina pitkälti patrian panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja ja sitten esimerkiksi sakon trg tarkkuuskivääreitä nämä ovat oikeastaan olleet ne meidän lippulaivamme viime aikoina kun puhutaan puolustusviennistä

seuraava kysymys edustaja blomqvist

aikaisemmassa lakiluonnoksessa ehdotettiin perustettavaksi kielivähemmistön vaikuttamistoimielin ja tämä olisi neuvoa antava toimielin jonka asema todennäköisesti jäisi vähäiseksi ja jolla ei olisi keinoja turvata kielellisiä oikeuksia perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan tärkeänä että vaikuttamistoimielin pitäisi muuttaa lautakunnaksi kysynkin hallitukselta aikooko hallitus ottaa nämä perustuslakivaliokunnan huomautukset vielä huomioon ja millä tavalla

on turvattava jokaiselle omasta kielestä riippumatta omasta asuinpaikastakin riippumatta eli kaikkien perusoikeudet tulee ottaa huomioon nyt pohjaesityshän lähti siitä että on näitä kysyjän mainitsemia vaikuttamistoimielimiä kielellisten oikeuksien tarkkailussa siellä maakuntatasolla lähtökohta on se että valtiovalta vastaa siitä että sääntely on kunnossa ja että kielelliset oikeudet toteutuvat mutta nyt tässä maakuntauudistuksessa tullaan antamaan maakunnalle selkeä vastuu kielellisten oikeuksien tosiasiallisesta toteutumisesta eli maakuntavaltuutetuilla on lähtökohtaisesti velvollisuus siihen että kielelliset oikeudet toteutuvat ja nyt pohjaesityksessä on tämä vaikuttamistoimielin ja perustuslakivaliokuntakin on käsitellyt lausunnossaan tätä asiaa ja tämä tullaan hallituksen piirissä tarkastelemaan että tuleeko tästä jonkinlaisia muutoksia tähän toimielimeen

julkaistussa valinnanvapauslakiluonnoksessa on kirjoitettu asiakassetelistä ja henkilökohtaisesta budjetista hallituksen esityksessä sanotaan että maakunnan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä että palveluja on saatavilla maakunnan kielillä haluan kysyä tarkoittaako tämä esimerkiksi sitä että varsinais suomessa voidaan katsoa jääkö rahaa yli niin että se riittää myös myös rahoittamaan ruotsinkielisiä palveluja ja haluan vielä kysyä hallitukselta ja vastaavalta ministeriltä onko tämä mahdollisuuksien mukainen huolehtiminen mielestänne kielellisten oikeuksien toteuttamista

arvoisa puhemies tässä äskeisessä kysymyksessä ikään kuin käytiin läpi sitä pohjaa johon tuo valinnanvapaus kuuluu ikään kuin työkaluna erilaisten palveluiden tuottamiseen ja asiakkaiden oman äänen kuulemisen vahvistamiseen se oleellinen osuus on maakunta ja sen vastuulla oleva palveluiden järjestäminen yhdenvertaisesti myös kielelliset oikeudet huomioiden mitä tulee tähän valinnanvapauteen ensinnäkin esitys on nyt siis lausuntokierroksella ja pidän oletettavana että myös kielellisten oikeuksien näkökulmasta siitä tullaan lausumaan itse kuitenkin ajattelen valinnanvapautta oikeastaan äärimmäisen positiivisena asiana kielellisten oikeuksien kannalta voi muodostua sote keskus tai yksittäisiä asiakassetelin palvelutuottajia jotka pitävät itse asiassa erityisenä vahvuutenaan vaikkapa aina kaikissa tilanteissa kaksikielisellä kaksikielisellä alueella ruotsinkielisten palveluiden saatavuutta esimerkiksi minä ajattelen niin päin että kysymys on pikemminkin siitä että valinnanvapaus tarkoittaa myös

että kielilainsäädäntöä noudatetaan jatkossa tulee leveämmät hartiat laajemmat resurssit ja näille maakunnille hoitaa kansalaisille perusoikeuksien mukaiset palvelut heidän omalla kielellään ja nyt täytyy myös luottaa siihen että maakunnan tulevilla päättäjillä ja virkamiehillä on tästä vastuu ja meille rakennetaan valvontajärjestelmä ja myös tämä vaikuttamiselinjärjestelmä minimissään jossa valvotaan sitä että tosiasiallisesti palveluja saadaan nyt täytyy muistaa myös se että kansalaisilla on myös oikeus vaihtaa huonoa palvelutuottajaa eli myös jos kielipalvelut eivät jostain syystä toteudu niin tämmöinen palvelutuottaja hyvin todennäköisesti karsiutuu pois sieltä maakunnasta joko kansalaisten oman valinnan takia tai sitten sen takia että he eivät noudata kielilainsäädäntöä

puhemies tämä maankäyttö ja rakennuslain muutos osittain sisältää nykyisiä määräyksiä ja ohjeita jotka vain siirretään asetustasolta lain tasolle ja lisäksi siinä on useita asetuksenantovaltuuksia sisällöllisesti olennaisimmat asiat koskevat sitä millä tavalla matkapuhelinten kuuluvuus taataan rakennuksissa jotka ovat aikaisempaa energiatehokkaampia toiseksi hallitus esittää rakennusten kerrosalan laskentaan eräitä muutoksia jotka käytännössä lisäävät rakennusoikeutta näistä ensimmäinen kokonaisuus eli matkapuhelinten kuuluvuuteen liittyvä asia siltä osin valiokunta on yksimielinen käydyssä keskustelussa on jonkun verran käyty köydenvetoa siitä pitäisikö lainsäädännössä selkeästi asettaa vastuu siitä että matkapuhelimet kuuluvat myös energiatehokkaammissa rakennuksissa joissa on paksummat lämpöeristeet ja ja energiatehokkaat ikkunat sisältävät metallia eivätkä samalla tavalla päästä kenttiä läpi kuin perinteiset ikkunat pitäisikö vastuu asettaa yksiselitteisesti joko rakentajille tai

valiokunta kannattaa hallituksen esittämää muotoilua joka tarkoittaa sitä että nämä asiat käytännössä ratkaistaan yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa valiokunta myöskin pitää välttämättömänä että ympäristöministeriö yhteistyössä rakennutta jien asukkaiden ja teleoperaattoreiden kanssa alkaa mahdollisimman pian valmistella asetusta jossa annetaan tarkempia säännöksiä tarvittavista teknisistä ratkaisuista

se sitten siinä yhteydessä rakennusoikeuden laskennan osalta hallitus esittää sitä että sallitun sallitun kerrosalan saa ylittää erinäköisten taloteknisten järjestelmien vaatimien hormien ja ja myöskin huoneistoja erottavien väliseinien paksuuden osalta siltä osin kuin ne ylittävät kaksikymmentä senttiä tällä kannustetaan mitoittamaan kuilut ja seinät siten että lämpö ja äänieristävyys voidaan toteuttaa terveellisyyttä ja viihtyisyyttä edistävällä tavalla tämä hallituksen esitys tarkoittaa sitä että jo päätettyjen mutta vielä rakentamattomien tonttien osalta kerrosalan tulkinta muuttuu siten että kerrosala käytännössä suurenee tämän asian osalta valiokunnassa on ollut pieni erimielisyys näiden talotekniikkajärjestelmien hormien ja seinäpaksuuksien osalta valiokunta on yksimielinen muun muassa siksi että hallituksen esitys osaltaan edistää puurakentamista mutta väestönsuojien osalta valiokunta on jo tälläkin hetkellä monissa kunnissa myönnetään rakennushankkeissa ylitysoikeus väestönsuojan vaatiman kerrosalan verran mutta tällöin harkinta on kunnilla vastalauseen jättäneet valiokunnan jäsenet ovat sitä mieltä että väestönsuojan osalta muutoksen pitäisi koskea vain niitä kaavoja jotka hyväksytään tämän lain voimaantulon jälkeen ja ja vanhojen kaavojen osalta väestönsuojan osalta tulkintaa rakennusoikeuden laskemisesta ei muutettaisi

arvoisa herra puhemies kiitos valiokuntamme puheenjohtaja hassille esittelystä

tästä sisätilakuuluvuudesta se siirrettiin eteenpäin jatkoselvittelyyn tässä on vähän tilanne että sitä nyt sitten haluttiin pallotella kuuluuko se verkkoyhtiölle vai rakentajalle tämä nyt vaatii sitten yhteistyötä ja lisäselvittelyä ja tutustumme tietysti huolella liikenne ja viestintävaliokunnan lausuntoon mutta näin katsomme että on viisainta edetä sitten näistä hormeista ja ja väestönsuojista ja näin se herätti keskustelua itseänikin tietysti huolestutti kuinka paljon se vaikuttaa tähän julkisivuun mutta kun tässä toteamme myös että

ei vaikuta kerroskorkeuteen ja julkisivumääräyksiin ja nämä muutokset ovat ihan prosentin kahden luokkaa niin hallituksen esitys on kyllä tältä osin oikein hyvä ja puolustettava

arvoisa puhemies tällä hallituksen esityksellä nimenomaan halutaan lisätä asuntojen rakentamista energiatehokkaita rakennuksia nimenomaan ja siten että esimerkiksi taloteknisten järjestelmien vaatimat rakenteet tai väestönsuojat eivät olisi esteenä rakentamiselle toinen osa johon hallituksen esityksessä puututaan on matkaviestinten kuuluvuuden varmistaminen rakennuksissa rakennuksen kerrosalaa koskevaa pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten että rakennusoikeuden saa ylittää väestönsuojan tai taloteknisten järjestelmien edellyttämän kuilun hormin tai yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan rakentamiseen tarvittavan pinta alan myöskin väliseinien osalta siltä osin kun ne ylittävät kaksikymmentä senttiä omasta mielestäni tämä hallituksen esitys on todella hyvä ja saa myöskin rakennuksia nimenomaan asuinrakennuksia liikkeelle se on hyvä asia matkaviestinten kuuluvuus on ongelmallinen tällä hetkellä ja tämä tulee myöskin esille varmaan siinä vaiheessa kun lähdetään lähes nollaenergiarakennuksia rakentamaan tai energiatehokkaita rakennuksia rakentamaan se että se kuuluu koko talon alueella on tärkeä asia huomioida kuten tässä jo edellisissä puheenvuoroissa on tullut esille niin sitten tätä asiaa jatkovalmistellaan ympäristöministeriössä ja siinä että saadaan kuuluvuus siellä uusissa rakennuksissa tulee olla yhteistyössä nimenomaan matkapuhelinoperaattoreiden rakentajien suunnittelijoiden kanssa ja heidän kesken käytävissä

rakennuslain muutosesitys mikä nyt on saanut mietinnön muodon ympäristövaliokunnassa on hyvä ja kannatettava kannattaa muistaa se että tällaisten rakentamista helpottavien ja lisäneliöitä tuovien ratkaisujen hyväksyminen eduskunnassa on mielestäni tärkeä asia koska tällä saadaan varmistettua se että kun rakennusmääräykset antavat vähän joustoa niin se mahdollistaa sitten muutamien lisäneliöiden rakentamisen joka kuitenkin sille asujalle on äärimmäisen tärkeää kiinnittäisin kuitenkin huomiota näihin monen edustajan mainitsemiin jopa nollaenergiataloihin joissa seinämäpaksuudet eristepaksuudet alkavat olla aivan todella paksuja niissä taloissa kannattaa kuitenkin pitää se järki mielessä että helposti syntyy tilanne jossa valtavilla eristepaksuuksilla synnytetään se ongelma jolloin

rakenteisiin kun näitä valtavan paksuja eristepaksuuksia ruvetaan nyt tästä eteenpäin näköjään rakentamaan niin toivoisin kuitenkin tässä asiassa että ympäristövaliokunta tekisi tässä jonkunasteista tutkimustyötä tai paremminkin ottaisi vaikka omana asiana käsiteltäväksi mikä oikeasti on tällaisen nollaenergiatalon pitkäikäisyys jos sinne rakenteisiin alkaa kertyä kosteutta niin se tarkoittaa että se on hometalo hyvin äkkiä silloin menetetään koko se valtava pääoma mikä siihen taloon on sijoitettu vaikka me näitä hienoja systeemejä kehittelemme niin kannattaa kuitenkin muistaa se että rakenteiden hengittävyys

arvoisa herra puhemies tällä hetkellä on ennennäkemätön rakennusbuumi tietyillä seuduilla menossa ja tämä maankäyttö ja rakennuslain muutos on erinomainen siinä mielessä että tällä pienesti voidaan rakentamisen kustannuksia tiputtaa ja samalla sitten asuntojen hintoja toisaalta tämä myös joustavoittaa kun muun muassa toimistotiloja voidaan muuttaa asunnoiksi ja juuri joustavoittamista tarvitaan rakennusalalla myös toinen näkökohta on se että tässä parannetaan

vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan niin kuin tässä jo aikaisemminkin on sanottu sillä tämä mahdollistaa painovoimaista ilmanvaihtoa paremmin ja sitä kautta puurakentamista lisäksi tämä mahdollistaa sen että kuiluja saadaan väljemmiksi jolloin sitten taas laadukkaat talotekniset järjestelmät voidaan rakentaa paljon helpommin ja ja tämä parantaa rakennusten parantaa rakennusten energiatehokkuutta eli kaikin puolin kannatettava lakimuutos

hallituksen esitys maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta on tosiaan kannatettava ja ja erityisesti muutaman asian nostan tässä esiin on hyvä että valiokunta on nimenomaan korostanut sitä että se asiakokonaisuus on moniulotteinen ja sen takia on välttämätöntä että näitä kustannustehokkaita ratkaisuja ja ja kuuluvuuden arviointimenetelmiä erilaisiin tilanteisiin pohditaan nimenomaan yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa koska sisätilakuuluvuus riippuu monesta asiasta ja tekijästä ja ne ovat myöskin hyvin monitahoisia ne eivät ole yksiselitteisiä itse asiassa tässäkin uudessa talossa hienossa upeassa peruskorjatussa eduskuntatalossa olen törmännyt muutamiin paikkoihin joissa joissa sisätilakuuluvuuden kanssa on on haasteita ja varmasti tiedetään että että kun rakennusta on peruskorjattu ja asioita on suunniteltu ja tarpeet tarpeet on otettu mahdollisimman hyvin huomioon niin tavoite ei ole ollut senkaltainen

niihin teknisiin ratkaisuihin liittyen testaus ja ja siihen liittyvät asiat ovat erityisen tärkeitä siksi onkin oleellista että myös sitten kun tulevaisuudessa tullaan siirtymään viisi g verkkoon jossa oma kotikaupunkini oulu on tällä hetkellä itse asiassa laitteitten puolella ihan maailman edelläkävijä

arvoisa puhemies ensinnäkin tästä eristepaksuuden kasvattamisesta ja sen tuomista kosteusriskeistä ympäristövaliokunta on käsitellyt hyvin monipuolisesti oman vastuualueensa osalta sisäilmaongelmia ja ja kaikkea sitä mitä rakentamisessa pitäisi parantaa jotta jatkossa saisimme sekä uudisrakentamisen että remonttien jäljiltä sellaisia rakennuksia joissa ihmiset pysyvät terveinä ja valiokunta tulee myös jatkamaan tätä työtä esimerkiksi tällä viikolla kuulimme asiantuntijaa rakennusten ilmanvaihdon uusista valmisteilla olevista määräyksistä sitten vielä tästä matkaviestinnän sisätilakuuluvuudesta toteaisin sen että tekniikka kehittyy kovaa vauhtia kuten edustaja talvitie muun muassa totesi ja nyt pystymme näkemään seuraavia tekniikan kehitysaskeleita mutta emme kovin pitkälle eteenpäin pysty ennakoimaan miten tekniikka tulee kehittymään

joihin rakennukset rakennetaan näiden verkkojen voimakkuudet vaihtelevat hyvin voimakkaasti joten se että nämä asiat käytännössä ratkaistaan yhteistyönä on on tärkeätä sitten vielä viimeiseksi haluaisin todeta tästä vastalauseesta jonka allekirjoittajista olen yksi että että keskeinen syy siihen miksi opposition edustajat valiokunnassa jättivät vastalauseen on se että erityisesti väestönsuojien kerrosalan laskennan osalta hallituksen esittämä muutos tarkoittaa takautuvaa muutosta kuntien kaavoihin ja tällaista puuttumista kuntien

arvoisa herra puhemies edustaja hassi nosti tärkeän asian tässä esille mutta olen hänen kanssaan kyllä aivan täysin eri mieltä sillä pidän tätä erittäin hyvänä jotka on jo kauan aikaa sitten tehty nyt tällä uudistuksella päästään rakentamaan tehokkaammin ja saadaan ne käyttöön ilman että täytyy käynnistää uusi kaavaprosessi pidän hyvänä erityisesti sitä että kun tämä väestönsuojavaatimus saattaa tulla monelle varsinkin koulurakennuksissa hyvin merkittäväksi lisäkustannukseksi ja aiheuttaa viiveitä hankkeen eteenpäinviemisessä niin nyt sallitaan sitten nämä ylitykset tähän kaavaan tämän osalta sanoisin että tämä on yksi näistä erittäin hyvistä hallituksen esityksistä mitä tällä kaudella on on nähty ja todella sujuvoittaa montaa asiaa
arvoisa puhemies kun tätä asiaa käsiteltiin ympäristövaliokunnassa niin siellä valiokunta asiantuntijoiden kuulemisissa tuli esille että väestönsuojia koskeva soveltamiskäytäntö joka nyt siis lakiesityksellä otetaan lakiin rakennusoikeuden ylittämisen sallimisesta vaihtelee eri kunnissa eri puolilla suomea ja nyt tämä hallituksen esitys sitten aikaansaa sen että tämä vaihteleva käytäntö poistuu ja saadaan sama selkeä käytäntö koko suomeen omasta mielestäni se on erittäin hyvä asia tällä hallituksen esityksellä nimenomaan lisätään asuntorakentamista ja myös hillitään asuntorakentamisen kustannuksia siltä osin kuin väestönsuojan osuuden saa käyttää rakennusoikeuden ylittämiseen elikkä saadaan todennäköisesti yksi viiva kaksi asuntoa tai useampia lisää siihen rakennukseen se on hyvä asia näin saadaan rakentamista toteutettua sitten se valiokunnassa vastalauseen jättäjät olivat huolissaan huolissaan että tätä sovelletaan vanhoihin kaavoihin ja niissä oleviin

rakentamattomiin tontteihin omasta mielestäni se on erittäin hyvä asia taas tässä lakiesityksessä että nimenomaan rakentamattomia tontteja saadaan asianmukaiseen käyttöön että niille tulee myöskin asuinrakennuksia se on ollut myöskin iso huolenaihe eri eri kaupungeissa että on rakentamattomia tontteja meillä on joissain asuntopulaa ja näin saadaan lisää asuntoja sinne missä niitä on jo kaavoitettu se on hyvä asia

arvoisa herra puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi pykälä jonka mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä että asumiseen majoitukseen tai työskentelyyn tarkoitetut tilat suunnitellaan ja rakennetaan turvallisiksi toimiviksi viihtyisiksi ja käyttötarkoitukseensa soveltuviksi

ja on edelläkävijä niin puurakentamisen kuin erilaisten eristeratkaisujen ja pienempien talomoduulien kehittämisessä ja kanssa ja on erittäin tärkeää että tätä osaamista tuetaan ja myös kannustetaan me voimme olla suunnannäyttäjiä hyvissä rakennusteknisissä vaihtoehdoissa ja osaamista suomesta löytyy tulee painottaa erityisesti ja kun näitä entisajan rakennusmestareita nyt koulutetaan sitten uudestaan ja lisää niin kyllä heille on ollut tarpeensa ja tarvetta on myös tulevaisuudessa vanhat hyvät ajat takaisin ja hyvä rakentaminen

esimerkiksi helsingin kaupungin edustaja totesi että helsingin kaupunki hyvin monissa tapauksissa on jo myöntänyt poikkeuksen eli käytännössä kerrosalan ylityksen oikeuden rakentajille väestönsuojan osalta mutta tämä on tapauskohtaista harkintaa sama mahdollisuus on ollut olemassa kaikissa kunnissa osa kunnista on sitä käyttänyt osa kunnista ei ole mutta mikään korkeampi voima jolle kunnat eivät mitään mahtaisi ei ole kuntia estänyt tätä käyttämästä tähänkään asti se että

hallituksen esityksen mukaisesti tämä laskentatavan muutos tulee voimaan takautuvasti tarkoittaa kunnallisen itsehallinnon kaventamista tältä osin tämä lisäkerrosalalahjahan koskee vain tontteja jotka on kaavoitettu mutta ei vielä rakennettu koska uusien kaavojen osaltahan kunnat automaattisesti huomioon määritellessään määritellessään sen sallitun kerrosalan että se tarkoittaa uusissa kaavoissa eri asiaa kuin mitä se tähänastisen lain pohjalta on on tarkoittanut muun muassa kuntaliitto toi tämän esille että että tavallaan tämä lahja mistä rakennusfirmat tietenkin ovat iloisia ei koske tulevia kaavoja koska sitten tämä laskentatavan muutos otetaan kunnissa kaavapäätöksenteossa huomioon

aivan oikein että byrokratiaa puretaan kuten juha sipilän hallituksen yksi pääviesti on rakentamisen ympäriltä sitä on purettu ja tätä tietä pitää

ihan niin kuin meillä tässäkin ympäristövaliokunnan mietinnössä ja hallituksen esityksessä on käyty läpi näitä yhden lajin byrokratianpurkutalkoita joissa rakentamista helpotetaan ja annetaan muutamia neliöitä lisää kunnilla todellakin on se kymmenen prosentin harkintavara harkintavara useimmissa tapauksissa antaa lisärakennusoikeutta mikäli siihen hyvä peruste löytyy mutta kiinnittäisin huomiota yhteen asiaan joka on mielestäni se kaikkein tärkein katsokaapa tämän hetken rakentamisen tasoa pari viikkoa sitten tässä talossa käytiin keskustelua ja lehdissäkin siitä kirjoiteltiin että jätkäsaaressa uusissa muutaman kuukauden vanhoissa taloissa vesi sataa sisälle ja vesi valuu pitkin seiniä missä on suomalaisen rakentamisen näin voi mennä hyvänen aika että uudet talot happanevat pystyyn ja vesi valuu sisälle että ensimmäinen peruskorjaus alkaa kaksi kuukautta asukkaiden muuttamisen jälkeen jossakin on pahasti vikaa tässä systeemissä kun tällaista sutta ja sekundaa tulee ja kallista työaikaa isot määrät rahaa hukataan ja kalliita materiaaleja tuhotaan kyllä tähän pitää nyt pikkuhiljaa ruveta kiinnittämään huomiota eivät ne hometalot synny itsestään kyllä ne ovat ihmisen virheistä se on vähän niin kuin lento onnettomuuksissa että suurin vika se ihmisen tekemä virhe ja tässä rakentamisessa uskaltaa sanoa ihan sataprosenttisella varmuudella että jos kaksi kuukautta vanha talo rupeaa vuotamaan sisälle vettä kuin seula niin kyllä silloin on jossakin pahasti asioita vialla näihin asioihin meidän pitää kiinnittää huomiota rakennetaanko yksi neliö liikaa tai liian vähän se on ihan sivuseikka

arvoisa puhemies tosiaan vielä sisätilakuuluvuuden lisäksi väestönsuojien laskemisesta rakennusten kerrosneliöihin on kannatettavaa että nyt tämä hallituksen esitys purkaa sen epäkohdan toisaalta varsinkin niissä rakennuksissa joissa on neliöitten osalta tiukka rajaus tai siis ollaan tavallaan rajapinnalla tarvitseeko väestönsuoja rakentaa vai ei siinä tilanteessa ne kustannukset ovat olleet aika kohtuuttomia sille rakennuttajalle elikkä ymmärrän kyllä mitä edustaja hassi valiokunnan puheenjohtaja otti esiin tuosta kunnallisen itsehallinnon kaventamisesta koska tosiaan hallituksen esitys lähtee siitä että että tämä laki koskisi myös niitä kaavoja jotka on hyväksytty toisaalta kunnissa on ollut jo nyt aika kirjavaa käytäntöä ja toisaalta tämä sitten myöskin

mahdollistaa sen ettei tarvitse uudestaan sitä kaavaprosessia laittaa eteenpäin on meillä myöskin kaavoja joissa on siis kaava hyväksytty mutta ei ole rakennuslupaa haettu elikkä on rakentamattomia tontteja näin ollen sitten siinä tilanteessa kun se rakennuslupa haetaan pystytään arvioimaan se hakeeko hakija myöskin nämä väestönsuojan kerrosneliöt lisänä tähän rakentamiseen
arvoisa puhemies huomiota että tällä hallituksen esityksellä myöskin puretaan normeja siltä osin että nyt ei tarvitse enää hakea niitä poikkeuksia poikkeuksia siihen väestönsuojan korjaavaan rakentamiseen että saadaan lisää asuntoja kuten jo tässä on tullut esille niin meillä eri puolilla suomea on erilaisia käytäntöjä nyt saadaan yksi yksi laki joka joka mahdollistaa sitten tämän toiminnan koko suomessa se on se hyvä asia väestönsuojien rakentamisessa kaiken kaikkiaan itse kyllä kannattaisin että kaavoituksessa huomioitaisiin väestönsuojien rakentaminen rakentaminen siten että tulisi keskitettyjä väestönsuojia pikemminkin kuin monia yksittäisiä pieniä väestönsuojia erillisiin rakennuksiin se olisi omasta mielestäni hyvä asia edustaja hassi sanoitte että tämä on tavallaan lahja omasta mielestäni tämä ei ole lahja vaan tämä lisää asuntorakentamisen mahdollisuuksia myöskin ja saadaan myöskin jo kaavoitetuilla alueilla on rakentamattomia tontteja niitä asuntorakentamisen piirin se on hyvä asia mutta sitten ihan tähän sisätilakuuluvuuteen vielä omasta mielestäni on hyvä että valiokunta nyt tänne kirjasi että valtioneuvoston tulee seurata jatkossa matkaviestinverkkojen kuuluvuutta sekä rakentamista koskevan sääntelyn ja sen toimeenpanon vaikutuksia matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuuteen ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin kuuluvuuden varmistamiseksi jos ei sitä ole tämä on omasta mielestäni paitsi matkaviestinverkkojen kuuluvuuden kannalta myös esimerkiksi ikäihmisten turvapuhelinten toimivuuden kannalta äärimmäisen tärkeä asia koska halutaan lisätä ikäihmisten kotona asumista sitten mitä täällä on tullut tähän terveellisen rakentamisen puolesta puhumiseen olen itse kyllä samalla kannalla
arvoisa herra puhemies edustaja hoskonen nostitte esille lentoturvallisuuden ja siihen vertasitte tätä rakentamista lentoturvallisuutta käytetään monessa muussakin asiakohtana muun muassa potilasturvallisuutta aina verrataan siihen että otettaisiinpa mallia sieltä lentoturvallisuudesta kiire suunnittelun puute pitkät alihankintaketjut ja ulkomaalainen työvoima muun muassa ovat niitä syitä minkä takia meillä on tämä hometalo ongelma myös kertakäyttöyritykset mutta toki myös isot toimijat jotka toimivat niin että rakentaminen ei ole laadukasta me tarvitsemme takaisin vanhan ajan mestarit ehdottomasti rakentamaan kertomaan näyttämään mitä on hyvä rakentaminen arvoisa puhemies lukuisilla ihmisillä jotka kärsivät allergioista ja kosteusvaurioiden aiheuttamista sairauksista koko elämä on käytännöllisesti katsottuna yhtä sairautta ja elämä on pilalla kun mistään ei tule apua

vielä sitten tämä matkaviestimien sisätilakuuluvuus

äärettömän tärkeä asia täällä nousivat jo esille muun muassa ikäihmiset ja heidän turvapuhelimensa ja ja turvarannekkeensa ja se että varmasti viesti menee perille ja apu tulee silloin kun sitä tarvitaan nämäkin ovat monesti juuri sille asukkaalle sitten kustannuksia aiheuttavia tekijöitä kun ruvetaan miettimään minkä takia kuuluvuus on huono ja jos menet sitten sinne firmaan sanomaan niin sanotaan että osta joku uusi laite

minun mielestäni edes kymmenien vuosien jälkeenkään sellaisia vuotoja ja muita muita seikkoja jotka luovat otolliset olot mikrobikasvustoille joiden johdosta sitten ihmiset sairastuvat kuten jo edellä sanoin ympäristövaliokunta on tehnyt tällä kaudella paljon työtä tämän asian suhteen ja jatkaa sitä viime kaudellahan tarkastusvaliokunta teki tästä asiasta perusteellisen mietinnön ja eduskunta hyväksyi aika pitkän listan lausumia joiden toimeenpano hallituksen puolelta ei mielestäni ole ollenkaan riittävällä tasolla viime syksynä ympäristövaliokunta ja sosiaali ja terveysvaliokunta järjestivät aiheesta yhteisen asiantuntijakuulemisen tarkastusvaliokunnalla ja ympäristövaliokunnalla oli julkinen asiantuntijakuuleminen tämän vuoden kesällä tästä asiasta sen lisäksi ympäristövaliokunta on tämän aihepiirin tiimoilta kuullut omissa ei julkisissa kokouksissaan useita asiantuntijoita useina kertoina ympäristövaliokunnan jäsenistä aika moni on mukana myöskin kansanedustajien sisäilmaryhmässä joka kymmenes tätä kuuta yhdessä tutkaksen tutkijoiden ja kansanedustajien seuran kanssa järjesti tilaisuuden jossa kuulimme hyvinkin järkyttäviä kertomuksia sisäilmasta sairastuneiden elämänkohtaloista ja olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa jotka ovat

arvoisa puhemies tässä tuli puheeksi eduskunnan sisäilmatyöryhmä ja olen siinä perussuomalaisten jäsenenä meillä tosiaan oli tämä tapaaminen ja siellä oli monenlaista tarinaa ja ja varmasti ovat joutuneet taistelemaan hyvinkin paljon asioiden eteen katselin tämmöistä kuntaliiton muistiota ja selvitystä tässä sisäilmatyöryhmän työn yhteydessä ja suomen kuntaliittokin on ollut kovin huolissaan tästä ja heidän mukaansa merkittävä osa kuntien rakennuskannasta joka on yli neljäkymmentä vuotta vanhaa nämä kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvulla rakennetut rakenteet on nykypäivänä riskirakenteita ja tästä usein aiheutuu kosteus ja homeongelmia kuntaliitto on ollut huolissaan valtion ja kuntien tiukasta taloudellisesta tilanteesta ja puuttua näihin ja tämä korjausvelka vain kasvaa kaikki me kuntapäättäjät tietysti tiedämme minkälaista mietintää se on kun se rakennus pitäisi ehkä purkaa ja ja sitten pitäisi rakentaa uutta

on sairastuneita ja koulunkäyntivaikeuksia ja monta muuta kuntaliitto suosittaa myös tämmöisiä monialaisia asiantuntijaryhmiä yhdessä pohdittaisiin semmoisten ihmisten kanssa joilla on kokemusta kokemusta ja ja osaamista sisäilma asioissa he olisivat mukana että me emme sitten uudestaan rakentaisi sutta tuossa muutaman pykälän päästä onkin näitä talousarvioaloitteita ja meillä perussuomalaisten eduskuntaryhmällä

auttamisesta että mitä kuitenkin voitaisiin tehdä niiden ihmisten hyväksi jotka ovat joko rakentamisen huonon laadun tai muun syyn vuoksi sairastuneet vakavasti heitähän on noin

puhemies tässä keskustelussa on tullut nyt se vaihe että puhutaan terveellisestä rakentamisesta ja terveellisistä rakennuksista myöskin tämä hallituksen esitys mahdollistaa terveellisen rakentamisen tässä on nimenomaan varauduttu siihen että että taloteknisten kuilujen vaatimukset eivät ole enää esteenä esimerkiksi ilmanvaihdon vaatimille putkistojen vedoille eli tämä hallituksen esitys edesauttaa painovoimaisen ilmanvaihdon rakentamista rakennuksiin se on hyvä asia omasta mielestäni kaiken kaikkiaan sisäilmaongelmat rakennuksissa ovat aivan liian suuret suomessa ja niihin pitää paneutua todella paljon olen erittäin tyytyväinen siitä että etenkin tällä eduskuntakaudella eduskunta on ottanut asian huomioon ennen kaikkea hallitus on on ottanut sen huomioon ja ja tietääkseni tulevaisuudessa myöskin pääministeri on tuomassa keskustelun tänne eduskuntasaliin tästä kyseisestä asiasta samoin myöskin tarkastusvaliokunta on paneutunut asiaan ja kuten edustaja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja

ympäristövaliokunta on useassa kokouksessaan paneutunut tähän asiaan myöskin rakentamisen laadun osalta myöskin sisäilmaongelmien osalta ja myöskin niiden ihmisten osalta jotka ovat jo sairastuneet sisäilmaongelmien aiheuttamiin sairauksiin näiden ihmisten tulevaisuus ja heidän toimeentulonsa on iso asia miten he selviytyvät näistä sairauksista siihen tulee myöskin kiinnittää huomiota omasta mielestäni tämä hallituksen esitys on hyvä ja toivon että tämä menee eteenpäin
arvoisa herra puhemies perussuomalaiset ovat pitäneet kovin tärkeänä että sisäilmaongelmat nousevat esiin ja niiden eteen tehdään toimia uskallan väittää että se missä tilassa tällä hetkellä meillä asuntoja on ja nämä homepesät sisäilmaongelmat estävät ja hidastavat asuntokauppaa suomessa kiinteistöt eivät liiku asunnot eivät myy yhtenä syynä on myös kuluttajan kansalaisen asukkaan pelko siitä voiko ostaa kodin ettei siitä tule minkäänlaista homepommia ja ettei se kummittele elämässä seuraavat vuodet ja vie kaikkea sitä mitä on ansainnut eli se koko elämän tienesti se koko elämän hankinta oma asunto voikin paljastua todella pahaksi paikaksi

toki ilman kuntotarkastusta mitään ei tietenkään tänä päivänä myydä mutta ne ovat monesti hintavia myös ne kuntokartoitukset tietysti laaduissa on varmasti eroa ja sielläkin mietitään voiko siihenkään luottaa kun asuntoa ostetaan että voiko ostaa vanhaa taloa joka monta kertaa jos se on tehty hyvin ja jos siellä on perustukset kunnossa onkin oiva ja hyvä ratkaisu ja josta ehkä pienellä remontoinnilla saisi vielä entistäkin ehomman mutta mutta se mitä on tapahtunut nyt nousukauden aikaan ja menneinä vuosina eli on tehty sutta liian paljon rakennettu kiireellä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen kuudennesta asiasta molempien aloitteiden ensimmäinen allekirjoittaja on antero laukkanen joka voi esitellä tässä yhteydessä molemmat

arvoisa herra puhemies lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi yhteisöjen kehitysyhteistyötä edistävään tarkoitukseen tehdyn lahjoituksen lahjoitusvähennyksestä ehdotuksen mukaan yhteisö saisi verotuksessa vähentää ansiotulostaan rahalahjoituksen joka on tehty kehitysyhteistyötä tekevälle taholle kehitysyhteistyön edistämiseksi vähennyskelpoisia olisivat vähintään kahdeksansadanviidenkymmenen euron ja enintään kahdenkymmenenviidentuhannen euron suuruiset lahjoitukset asiasta säädettäisiin tuloverolaissa suomi on ykn asettaman tavoitteen mukaisesti sitoutunut käyttämään kehitysyhteistyöhön vähintään nolla pilkku seitsemän prosenttia bruttokansantulostaan suomessa nolla pilkku seitsemän prosentin tavoite on vahvistettu myös hallitusohjelmassa vuonna kaksituhattakuusitoista suomi käytti kehitysyhteistyöhön yhteensä yhdeksänsataaviisikymmentäkuusi miljoonaa euroa tämä vastasi nolla pilkku neljäkymmentäneljä prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna kaksituhattaviisitoista avun osuus oli nolla pilkku viisikymmentäviisi prosenttia ja tällä hallituskaudella kehitysyhteistyömäärärahoista on tehty merkittäviä leikkauksia kepan arvion mukaan kehitysavun taso on kokonaisuudessaan jäämässä tällä hallituskaudella keskimäärin noin nolla pilkku kolmeenkymmeneenyhdeksään prosenttiin bruttokansantuotteesta nyt esitettävällä kehitysyhteistyöhön kohdistetun lahjoituksen verovähennyksellä on tarkoitus edistää nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteen saavuttamista suomalaisessa verojärjestelmässä lahjoituksia koskevien verohelpotusten rooli on suppea tuloverolain perusteella yhteisöllä on mahdollisuus tehdä lahjoitusvähennys rahalahjoituksesta joka on tehty tiedettä taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle tai euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle vastaavasti vähennys voidaan tehdä rahalahjoituksesta joka on tehty tiedettä taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen sellaiselle verohallituksen nimeämälle euroopan talousalueella olevalle yhdistykselle säätiölle tai edellä mainittujen yhteydessä olevalle rahastolle jonka varsinaisena tarkoituksena on tieteen tai taiteen tukeminen taikka suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen yhteiskunnan tulisi kuitenkin nykyistä enemmän kannustaa myös yhteisöjä yhteisvastuulliseen toimintaan tätä tavoitetta voidaan edistää muun muassa lisäämällä oikein kohdistettuja verovähennysmahdollisuuksia vastaavasti pidemmällä aikavälillä voitaisiin siirtyä valtiopainotteisesta kehitysavusta enemmän lahjoituspainotteiseen mikäli lahjoituksista kertyvä kokonaismäärä tämän mahdollistaisi merkittävä muutos jos tämä edistys menestyisi tässä näkyisi se jonka kansalaiset ja voisivat yhdessä ottaa ja voisi sanoa että tavallaan se valtion ikään kuin taloudellisen tilanteen mukaan määräytyvä lahjoituksen taso tai kehitysyhteistyön taso tasoittuisi tällä mallilla paremmin lahjan antajan vähennyskelpoisten lahjoitusten vähimmäis ja enimmäismäärä verovuoden aikana olisi saajakohtainen arvoisa puhemies olen tehnyt tämän esityksen yhteisöjen kehitysyhteistyöhön lahjoittamiseen tulevasta verovähennysoikeudesta ja samansisältöisen luonnollisen henkilön kehitysyhteistyötä edistävään tarkoitukseen tehdyn lahjoituksen verovähennysoikeudesta molemmilla näillä on sama hyvä päämäärä ne jotka haluavat auttaa saavat auttaa ja saavat siitä sen hyödyn myös kun auttavat ja niiden jotka kokevat että turhaa ei tarvitsisi kokea että heidän verovarojaan käytetään väärin

näihin molempiin aloitteisiin yritin lukea esityksestä tarkkaan enkä löytänyt sieltä varsinaisesti laskelmia miten paljon tämän oletettaisiin nyt sitten laskevan valtion verotuloja eli millainen kustannus tästä voisi kenties aiheutua nyt sitten jos tällaista vaikutusta on että verotulot laskevat niin olisiko tässä tarkoitus kenties leikata verorahoitteista kehitysapua vastaavalla määrällä jolloinka jolloinka tulos olisi veronmaksajan näkökulmasta neutraali vai olisiko

tämä verovähennyksen kautta annettava kehitysapu entisen kehitysavun päälle eihän siinä mitään väärää olisi jos kehitysapua siirrettäisiin vapaaehtoiselle pohjalle sehän päinvastoin on juurikin se mitä perussuomalaiset ovat pidemmän aikaa esittäneet mutta sehän että samaan aikaan maksettaisiin sekä valtion rahoista että vapaaehtoisista varoista kehitysapua olisi vain entisen kasvattamista mikä ei suinkaan voine olla tavoitteena

arvoisa herra puhemies tosiaan tässä perusteluosan ensimmäisen kappaleen viimeisessä lauseessa on tämä ajatus että nyt esitettävällä kehitysyhteistyöhön kohdistetun lahjoituksen verovähennyksellä on tarkoitus edistää että päästäisiin tähän nolla pilkku seitsemään ei yli sen vaan että päästäisiin sinne matkaahan sinne on tosi paljon että ei ole sitä kokonaispanostusta tässä tarkoitus nostaa vaan edistettäisiin sitä että päästäisiin nopeammin siihen tämä on se laskennallinen

arvoisa herra puhemies edustaja laukkasen tekemät lakialoitteet ovat sinänsä ihan oikealla oikealla asialla mutta tätä kannattaa tarkastella myös valtiontalouden kannalta siksi että jos tällainen lahjoitusvähennys hyväksytään sehän johtaa hyvin nopeasti siihen pahoin pelkään että tätäkin järjestelmää joku varmaan yrittää käyttää sillä keinoin hyväkseen mikä ei ole oikein oikein suotavaa mutta se toinen näkökulma on ihan reaalitalouteen liittyvä ja se on se että kun valtio tukee nyt jo kehitysyhteistyötä antamalla kehitysyhteistyöhön budjettivaroja yhdeksänsataaviisikymmentäkuusi miljoonaa euroa tavallaan suomen suomen kansalaisten kannanotto siihen että me haluamme tukea kehitysyhteistyötä mitä erilaisimmilla tavoilla sitten totta kai kun olemme siitä ykn asettamasta nolla pilkku seitsemästä prosentista jäljessä jäljessä niin tässä on kuitenkin sekin idea idea vielä että kun meillä suomessakin löytyy näitä autettavia ihmisiä niin meidän pitää toki hoitaa se oma pesämme mahdollisimman hyvin ja totta kai auttaa naapuria ja toisella puolella maapalloa hädässä olevaa ihmistä se on kristityn velvollisuus että lähimmäistä autetaan jos yksityinen ihminen tänä päivänä tekee sen lahjoituksen niin kuin minäkin olen joitakin pieniä summia lahjoittanut elämäni aikana erilaisiin avustustarkoituksiin vähäisiä kuitenkin mutta puhtaasta sydämestä annettuja varmasti niin ne ovat varmaan äärimmäisen tärkeitä niille autettaville ihmisille mutta toivoisin kuitenkin että että tässä asiassa ja niin kuin tiedänkin että tämä lakialoite saa hyvän käsittelyn aikanaan kun se menee tuonne jatkokäsittelyyn näihin veroasioihin tullaan kiinnittämään huomiota

kun valtio auttaa kehitysyhteistyön kautta toisten maiden kansalaisia ja heidän hädänalaista asemaansa yritetään parantaa niin sen kokonaisuuden hallitsemiseksi meidän on myös samalla samalla syytä tarkastella sitä että autamme omia kansalaisiamme ja teemme tämän maan talouden parempaan kuntoon jolloin meillä mahdollisuus toisten auttamiseen paranee koko ajan

jo vuonna kaksituhattakolmetoista kehitysyhteistyön painopisteen muutokseen liittyvien aloitteiden kanssa samansuuntaisia elikkä siinä mielessä siinä mielessä erittäin hyviä täytyy sanoa näin elikkä edustaja laukkanen vie ne nyt vain lain tasolle eli pykälään aloitteella ja meillä ne ovat olleet pontena se on hyvin tärkeää että kun kansalaisilta kysytään että ketä haluaisit auttaa tai kelle haluaisit antaa niin yleensä jokaisella on mielessä se mille ryhmälle tai mille ihmisille ketkä ovat niitä kaikkein sydäntä lähimpänä olevia ja perussuomalaisten malli onkin vapaaehtoisuuteen pohjautuva elikkä ihmiset voisivat vapaaehtoisesti antaa sille ryhmälle ja ja niille keille he kokevat tärkeäksi ja vielä jos ne saisi verotuksessa pois niin sehän olisi todella oiva ja hieno tapa perussuomalaisten eduskuntaryhmästä on myös välillä noussut esille sellainen ajatus että kun siinä veroilmoituksessa olisi sellainen paikka mihin saisi laittaa rastin tai kirjoittaa mihinkä haluaisi sitä omaa verotuottoansa käytettävän niin siinähän olisi myös sellainen että tavallaan kansaa kuunnellaan veronmaksajaa kuunnellaan ja ja se myös kannustaa kannustaa sitten maksamaan niitä veroja että mihin minä toivoisin juuri sen verorahani kohdistettavan se olla ikäihmiset se voi olla opiskelijat se voi olla eläkeläiset ihan mikä vain mutta se että kansalaisen tulee saada tuntea ja tietää mihinkä minun veroeuroni menevät koska mitään ei tänä päivänä enää juurikaan korvamerkata ei ole enää korvamerkattua rahaa elikkä kuntapäättäjänäkin kun toimii niin kun sanotaan että rahaa annetaan vanhustenhoitoon niin se ei välttämättä menekään sinne ei ole korvamerkattua rahaa enää olemassakaan sen takia olisi tärkeää että kansalainen tietää minne kulkeutuvat

arvoisa puhemies tosiaan kohta käsittelemme vaihtoehtoisia vaihtoehtoisia budjetteja ja mielenkiinnolla jään odottamaan kristillisdemokraateilta miten miten he tämän ratkaisevat meillä meillä tosiaan tulee olemaan meidän vaihtoehtobudjetissa

tietysti me katsomme että siltä osin voidaan leikata kehitysyhteistyörahoja koska tämä malli kerää niitä vapaaehtoisuuden pohjalta että minusta on hauska nyt nähdä miten kristillisdemokraatit ovat tämän rakentaneet me me lähdemme siitä että samalla me voimme myös vähentää valtion menoja että harmi että ei kun onhan edustaja laukkanen aikaisemmin istuitte eri kohdassa niin en huomannut ihan mielenkiintoista olisi kuulla miten miten te tämän asian ajattelette ja on hauska huomata että joissakin asioissa olemme samaa mieltä vaikka joissakin eri mieltä ja sitähän se on tämä eduskuntatyö että haetaan yhteistyökumppaneita koska yli sata sata edustajaa tarvitset aina jotta saat läpi sen mitä toivot

arvoisa puhemies aivan niin kuin edustaja hoskonen totesi on tärkeätä ettei aseteta vastakkain kotimaassa hädässä olevia ihmisiä heidän tarpeitaan ja sitten tätä kehitysyhteistyötä jonka kautta autamme rahallisesti ja osaamisemme avulla ihmisiä jotka ovat hädässä kaukana kaukana maamme rajojen ulkopuolella molemmat ihmisryhmät tarvitsevat apuamme ja molempiin meidän tulee panostaa kumpaakaan ihmisryhmää emme saa unohtaa täällä kun määrärahoista päätämme ja ja resursseja suuntaamme edustaja laukkasen aloite nostaa esille tärkeän asian puhuessaan kehitysyhteistyömäärärahojen laskusuunnasta mikä meillä on on ollut pidemmän aikaa vallalla olemme koko ajan etääntyneet siitä tavoitteesta jonka olemme ykssa hyväksyneet nolla pilkku seitsemästä bruttokansantuotteesta suunta on huolestuttava eikä vain sen takia että meidän tulisi pitää huolta siitä että meitä kunnioitetaan kansainvälisissä yhteisöissä kehitysyhteistyöhön kansainväliseen vastuuseen sitoutuneena kansakuntana tämä tavoite on tärkeä myös siitä syystä että kun kykenemme tehokkaampaan kehitysyhteistyöhön vähän laittamaan resursseja enemmän samalla vaikutamme siihen millä tavalla ihmiset hakeutuvat pois omalta alueeltaan kohti eurooppaa ja myös kohti suomea turvapaikanhakijoina ja pakolaisina samaan aikaan kun puhumme siitä että meidän tulee kiristää maahanmuuttopolitiikkaa pelätessämme omia resurssejamme täällä kotimaassa niiden riittävyyttä meidän tulisi enemmän puhua siitä että panostamme enemmän sinne paikallisiin oloihin niiden parantamiseen jotta tätä tätä siirtolaisuutta ja ja pakolaisuutta voidaan sillä tavalla hillitä ja ja sillä tavalla ratkaista ja myös ennalta ennalta estää niitä ongelmia joita joita kotimaassa voi syntyä edustaja laukkasen äskeinen vastauspuheenvuoro jätti vähän epäselväksi mitä tässä tarkalleen ottaen ottaen tavoitellaan kun kun olen mukana sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetin valmistelussa olin vuosi sitten ja nyt myös niin niin meillähän tulee olemaan esityksenä että että sata miljoonaa lisättäisiin kehitysyhteistyömäärärahoihin jotta tämä tavoite nolla pilkku seitsemästä olisi hieman lähempänä no tämän eteen tietysti tarvitsee tehdä poliittista työtä yhdessä muiden eduskuntapuolueiden kanssa tällä ja tulevalla vaalikaudella jos haluamme siihen suuntaan edetä tämä ajatushan siitä että että vapaaehtoiset lahjoitukset voisivat olla verovähenteisiä ei ole mikään uusi joskus näin on ollut nytkin niin kuin edustaja laukkanen toteaa esityksessään eräät muut ovat verovähennyskelpoisia minusta tämä idea on ihan hyvä kysymyshän on eräänlaisesta vivuttamisesta niin että kun verovelvollinen laittaa tietyn summan kehitysyhteistyöhön lahjoituksena niin hyöty sinne kehitysyhteistyöhön on sen summan suuruinen mutta kustannus valtiolle verotulojen menetyksenä on paljon pienempi kuin se lahjoitettu summa se riippuu henkilön veroprosentista eräällä tavalla vivuttamalla saamme suomesta enemmän kehitysyhteistyöhön rahoja jos tällaiseen järjestelmään mentäisiin tällainen laki voisi olla esimerkiksi määräaikainen tasaisin välein tarkistettaisiin että siitä ei tule mitään pysyvää pitkäaikaista automaattia vaan se voitaisiin katkaista sitten jos se näyttää jollakin tavalla uhkaavan meidän verotulojamme ratkaisevassa määrin edustaja laukkanen puhutte esityksessänne siitä että painopistettä voitaisiin siirtää valtiopainotteisesta kehitysavusta enemmän lahjoituspainotteiseen tämä on aika optimistinen näkemys sehän voisi olla hienoa jos näin näin tapahtuisi mutta itse katsoisin että että tässä meillä kansanedustajina on vastuu kuitenkin siitä että valtiopainotteinen kehitysapu jatkuu että sitä ei lähdetä leikkaamaan jos tämä vapaaehtoinen avustaminen tulisi verovähennyskelpoiseksi vapaaehtoinen lahjoittaminen on nyt mahdollista sitä tehdään paljon ja sillä on oma merkityksensä kuitenkin tutkimusten mukaan kaikkein suurin merkitys kehittyvien maiden ihmisten auttamiselle rahallisesti on niillä siirtolaisilla niillä tänne teollisuus ja kehittyneisiin maihin muuttaneilla jotka lähettävät sinne kotiinsa rahoja ovat työssä euroopassa ja yhdysvalloissa ja lähettävät sitten kotimaihinsa rahoja niiden rahojen vaikutus siellä kotimaassa on paljon suurempi kuin kaikki kehitysyhteistyömäärärahat yhteensä tämä on hyvä pitää mielessä myös että monella tavalla täältä rikkaista maista siirretään rahoja auttamaan hädänalaisia siellä kauempana

analyyttisestä puheenvuorosta tässä edellä olen täsmälleen samaa mieltä meidän on kannettava vastuumme kansainvälisesti köyhyydestä ja ja siksi emme voi tietenkään asettaa vastakkain suomalaisten köyhien apua tarvitsevien tilannetta ja tilannetta maailmalla kuten edustaja kantola totesi sosiaalidemokraatit ovat tosiaan omassa vaihtoehdossaan halunneet estää nämä kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset mitkä tietenkin ovat olleet merkittävän isossa mitassa tällä kaudella ja se ei ole ollut hyvä arvovalinta mutta puhemies oikeastaan olemme aikaisemmin myös tässä kahden vuoden aikana kun tämä hallitus on ollut pystyssä kysyneetkin sosiaalidemokraatteina tämän perussuomalaisten vaalilupauksen perään koska muistimme heti jo kauden alussa että tällaista siellä ohjelmissa oli että tämä verovähennysoikeus olisi mahdollinen ja olemme miettineet onko sitä sitten mahtanut ministeri soini nyt kun on avainpaikalla lainkaan esittää siellä hallituksen sisällä koska tämä asia valitettavasti ei ole edennyt olemme parissakin yhteydessä kun olemme käsitelleet valtiontalouden kehyksiä esittäneet pontta jossa eduskunta edellyttäisi että hallitus selvittäisi miksi tavallaan vaaleissa luvattua kehitysyhteistyömäärärahoihin annettavien lahjoitusten verovähennystä ei ole toteutettu mutta tähän emme ole kysymyksistä huolimatta saaneet hallitukselta hallitukselta vastausta halusin tämän puhemies tässä todeta koska asia on todella ollut täällä esillä ja sinänsä olisi mielenkiintoista tietää että kun kuitenkin vahvasti vaalien alla tästä puhuttiin niin miksi asia sitten ei ole hallituksen toimesta edennyt

arvoisa puhemies tosiaan se on ollut meillä ohjelmissa ja juuri tuossa äskeisessä puheenvuorossa kerroin että nyt se on tulossa meidän

sitä täytyy varmasti kysyä ministeri soinilta miksi se ei ole edennyt ja hänhän ei ole nykyisin enää perussuomalaisissa ehkäpä osittain ne tapahtumat jotka ovat aiheuttaneet perussuomalaisten eduskuntaryhmässä myös pettymystä ovat olleet juuri näitä että tietyt asiat eivät ole edenneet vaikka julkisuudessa on on ollut puhetta että kyseessä on ollut maahanmuuttoon liittyviä asioita niin kuten huomaatte edustaja viitanen tekin olitte sitä mieltä että tämä ilmeisesti olisi hyvä tämmöinen verovähennys ottamatta kantaa varmaan nyt siihen vähentääkö se valtion budjetissa tähän sijoitettavia varoja vai ei tämmöisissä asioissa meidän ryhmä on joutunut olemaan hyvin hämillään kun asiat eivät etene teidän kannattaa kyllä kysyä ministeri soinilta miksi hän ei pidä vaalilupauksiaan

arvoisa puhemies vapaaehtoisuus on hyvä kehitysavussa lahjoitusten verovähennys on todella hyvä esitys mutta tämä koko kehitysapu pitää laittaa vapaaehtoisuuden pohjalle koska siinähän sen hyväntahtoisuuden sitten itse kukin voi näyttää matti kääriäinen on kirjoittanut kirjan kehitysavun kirous hän on ollut yli kolmekymmentä vuotta kehitysapuyhteistyössä ja sanoo näin että yksi prosentti siitä menee perille minä luen tästä tämmöisen katkelman kehitysavun antaminen köyhille maille ei ole johtanut niihin tavoitteisiin jotka sille alun perin asetettiin äärimmäinen köyhyys on häviämässä lähinnä sellaisissa maissa joille kehitysapua ei vaikka virallinen virallinen propaganda toista väittääkin monissa maissa kehitysapu tukee paikallista eliittiä ei demokratisoitumista kaiken kukkuraksi kukkuraksi kehitysmaista karkaa pääomia lähes kymmenen kertaa kehitysavun verran monikansalliset yritykset kiertävät veroja ja veroparatiiseihin kertyy tuhansia miljardeja euroja edes kehitysavun ammattilaiset eivät tiedä kuka kehitysapulaivaa ohjaa ja mihin suuntaan elikkä tämmöinen oman kilven kiillottaminen ja hurskastelu sitä köyhää ihmistä auta korkeintaan poppaukot siellä pikkuisen rikastuvat lisää ja keräävät entistä enempi köyhältä kansalta rahaa heille se menee koska tässä ammattilainen sanoo että prosentti menee perille jos se prosentti on siellä vielä

arvoisa puhemies edustaja laukkasen jättämät lakialoitteet ovat tietyiltä osin varsin kannatettavia varsinkin tämä vapaaehtoisen kehitysavun lisääminen verohelpotusten turvin voisi antaa veronmaksajille mahdollisuuden suunnata halutessaan parhaaksi katsomiaan summia hyviin hyviin kohteisiin kuten edustaja juvonenkin tässä äsken toi esille ja lisäisi luultavasti intoa tehdä vapaaehtoisia lahjoituksia kehitysapuun mutta mikäli ymmärsin oikein niin se ero perussuomalaisten esittämään kehitysapumalliin edustaja laukkasen lakialoitteessa kuitenkin on että hän lisäisi kehitysapua tämän nykyisen valtion perusrahoituksen päälle sitä vastoin meidän perussuomalaisten mallissa vapaaehtoiset lahjoitukset mahdollistaisivat samanaikaisesti tämän perusrahoituksen leikkaukset kehitysavun perimmäiset periaatteet ovat ymmärrettäviä mutta kuten edustaja hakkarainen tässä erittäin hyvin äsken jo toi esille kehitysapuun liittyy myös paljon paljon korruptiota ja varojen väärinkäyttöä kuten kuten edellä kuultiin tästä kaikesta todistaa erittäin vahvasti pitkäaikaisen ja kokeneen entisen suurlähettilään matti kääriäisen kirja kehitysavun kirous siinä kääriäinen kertoo tosiaan havainneensa kehitysavun monissa tapauksissa kerääntyneen pääosin valtaapitävien diktaattorien taskuihin se on saattanut betonoida vallitsevia kurjia olosuhteita entisestään ja erityisesti hidastaa maan talouskehitystä ja estää köyhien kansalaisten nousua köyhyydestä tämä ei missään tapauksessa voi olla kärsivien kansalaisten etu kehitysavun rahoitus kaipaakin epäilemättä merkittäviä uudistuksia ja viimeistään perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin käsittelyn yhteydessä tähän aiheeseen palataan

arvoisa herra puhemies erittäin hyvää ja maltillista keskustelua kiitos siitä kaikille täällä edustaja kantola kysyi mitä tarkalleen tällä tarkoitan ja itse asiassa hän itse vastasi siihen erittäin hyvin en edes yritä korjata hänen loistavaa vastaustaan vaan hän hän hyvin oli itse oivaltanut mihin tässä pyritään haluaisin puhemies kiinnittää huomiota sellaiseen asiaan kuin suomalaisen hyväsydämisyys vaikka talous monta kertaa suomessa on mennyt välillä paremmin välillä huonommin niin erityisen huomattavaa on se että silloin kun on ollut kireää ja ihmiset ovat kokeneet että on paljon uhkakuvia ja omatkin tulot ovat pienentyneet niin antaminen hyväntekeväisyyteen ei ole vähentynyt tämä

on sellainen asia joka ansaitsee tulla mainituksi nimittäin pyyteetön antaminen on aika vaikea laji se että oikea käsi ei tavallaan tiedä mitä vasen käsi antaa on vaikea laji ja aivan oikein kuten täällä perussuomalaiset edustajat ovat todenneet minun tavoitteeni tässä on kyllä eri kuin heidän tavoitteensa ihan oikeasti ajattelen että suomen tulee ne sitoumukset täyttää jotka se on antanut eli tähän nolla pilkku seitsemään prosenttiin olisi päästävä täällä todettiin myös että tämä ei ole uusi asia ja oli hienoa että se tuli esille koska erityisesti yhteisöjen antamasta ja sen verovähennysoikeudesta aikanaan vuonna yhdeksänkymmentäviisi presidentti martti ahtisaaren käynnistämä työryhmä teki laskelmat että jos kolmas sektori saisi verovähennyksinä nämä lahjoitukset joita se saa ja joita se käyttää kehitysyhteistyöhön niin syntyisi peräti viisikymmentätuhatta uutta työpaikkaa minusta tämäkin oli mielenkiintoinen näkökulma

kommentteja pidettyihin puheenvuoroihin en oikein ymmärrä millä perusteella sdp sanoo ettei kehitysapua ja kotimaan hädänalaisia voisi rinnastaa montako talousarviota teidän mielestänne valtiolla on minun käsitykseni mukaan on yksi ja nämä molemmat asiat ovat siinä samassa talousarviossa te te voitte omasta mielestänne rinnastaa rinnastaa hyvätuloisten veronalennukset ja suomalaisten köyhien asian mutta ette suomalaisten köyhien asiaa ja kehitysapua tätä on mahdoton käsittää toinen mielenkiintoinen kysymys joka nostettiin esille oli länsimaissa yleensä ja suomessa erityisesti työskentelevät kehitysmaiden kansalaiset jotka lähettävät rahaa kotimaihinsa eikö olisikin parasta jos nämä ahkerat ihmiset palaisivat rakentamaan omaa maataan jolloin ajan myötä kehitysapua kenties tarvittaisiin vähän vähemmän eikö tavoitetila olekin se että veden kaivoon kantamisen sijasta rakennetaan toimiva kaivo että nämä maat ajan mittaan selviäisivät ilman kehitysapua sama koskee pakolaisiakin eikö heidän kuuluisi paon aiheuttaneen tilanteen rauhoituttua ensisijaisesti palata kotimaatansa rakentamaan ja työskentelemään sen hyväksi

puhemies toden totta valtiolla on yksi talousarvio ja siksi me olemme sdpssä olleet tämän kaksi ja puoli vuotta hyvin huolissamme hallituksen arvovalinnoista joilla se on leikannut ja kansainvälisesti köyhiltä ihmisiltä rahaa suomessa tämä hallitus on esimerkiksi leikannut ihmisten perusturvasta työttömyysturvasta lapsiperheiltä ja eläkkeensaajilta ja se on leikannut lyhytnäköisesti koulutuksesta ja tämä on väärin tekemällä toisenlaisia arvovalintoja muun muassa perumalla niitä veronkevennyksiä mitä hallitus on antanut kaikkein rikkaimmille miljoonaperijöille

perussuomalaisten arvovalinnoista aikaisemmassa puheenvuorossaan edustaja viitanen pohti soinia ja perussuomalaisia minä silloin jo kehotin että niissä asioissa kannattaa kääntyä sinisten puoleen hän on loikannut sinisiin hän on sen puolueen edustaja ja hän on ilmoittanut että hänellä on erilaiset arvot kuin meillä minä en tiedä mitkä ne ovat mutta niin kuin kerroin aikaisemmassa puheenvuorossani meidän ryhmä on oireillut siitä että me olemme tehneet liian kokoomuslaista ja liian keskustalaistakin politiikkaa tämä esimerkiksi on yksi siitä syntynyt ja juuri kuten aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin erityisesti sinisten ryhmä on halunnut puhua että kysymyksessä oli maahanmuutto tässä on yksi esimerkki ei tämä liity maahanmuuttoon suomalaisen köyhän tarpeet ja kuten aikaisemmin sanoin kehitysavun verovähennys oikeastaan hyvä että puhumme tästä niin pääsen täällä joskus puhumaan näistä kiitos oikeastaan teille edustaja viitanen

arvoisa puhemies edustaja hakkarainen käytti täällä tärkeän puheenvuoron hurskastelusta ja hurskastelun riskeistä ja siitä että meidän ei pidä suhtautua kehitysyhteistyöhön liian naiivisti ja kuvitella että että sillä rahalla yksinomaan hyviä tuloksia saadaan aikaan toisaalta on kyllä niin kun olen seurannut kolmea neljää kehitysyhteistyön kansalaisjärjestöä hyvin läheltä ruohonjuuritasolta tiedän mitä siellä tapahtuu ja tiedän mitä ohimeneviä ja mitä pysyviä tuloksia saadaan aikaan ihmisten elämässä kun kehitysyhteistyötä koulutettu henkilökunta suunnitelmallisesti tekee että se tilanne ei ole aivan niin synkkä kuin kuin edustaja hakkarainen kuvaa minusta siinä ei ole kysymys hurskastelusta vaan hädänalaisten ihmisten todellisesta auttamisesta tässä edustaja laukkasen aloitteessa ehkä se kysymys joka vielä on on ollut esittämättä liittyy siihen että kun kehitysyhteistyön laatua arvioidaan silloin kun siinä on valtio mukana ja on kysymys valtion myöntämistä kehitysyhteistyömäärärahoista niin sitä seuraa valtion ulkoministeriön tarkka valvonta siitä millä tavalla niitä rahoja käytetään

kolmannen sektorin järjestöillä on vahva raportointivelvollisuus satun tietämään aika tarkkaan kuinka yksityiskohtaista raportointia ja ja auditointia siinä käydään läpi kun tarkastellaan mitä on saatu aikaan ja myönnetäänkö jatkossa määrärahaa näille järjestöille se ei ole rahan kaatamista järjestöjen toimintaan vaan hyvin tarkkaa valvontaa silloin jos tämä iso painopiste muuttuisi siihen että kansalaiset vain lahjoittavat rahaa kehitysyhteistyöhön ja ja sitten saavat siitä verovähennyksen niin pelkään että tämä valvonta elementti eli julkisen vallan ulkoministeriön rooli tässä valvonnassa heikkenisi täytyy pitää mielessä myös tämä valvonnan rooli jotta voidaan välttyä niiltä niiltä kritiikeiltä joita joita edustaja hakkarainen tässä esitti

arvoisa puhemies minulla on myös henkilökohtaista kokemusta kehitysapuyhteistyöstä nicaraguassa aikanaan sinne asennettiin muistaakseni kuusi tai kahdeksan sahaa laitettiin aggregaatit ja kaikki viimeisen päälle täältä suomesta erittäin näennäisesti täällä eduskunnassa se näytti varmasti hyvältä siihen aikaan en tiennyt tästä miten se toimi mutta näin sen tilanteen siellä minkäänlaista koulutusta ei ollut ainoastaan mitä minä opetin vähän siinä en kerennyt siinä pienessä ajassa ei kouluta semmoisia vehkeitä käyttämään ja ne jäivät sinne mutta raportti tuli suomeen että kehitysapua on annettu ja mitä siellä oli tehty sitten kun minä kävin uudestaan sirppitalkoot laitettu pystyyn ei mitään muuta työnväen lauluja laulamaan ja jotakin vihkoa lukemaan minä sanoin että tämä ei kyllä auta eikä tuo leipää suuhun että mennäänpäs tuonne sahan viereen ja ruvetaan tekemään töitä niin sitten voi joku apu tulla mutta laulujen laulaminen ei

arvoisa puhemies on aivan selvä asia että kehitysyhteistyössä on tehty myös virheitä mutta niistä virheistä on myös opittu tästä entisen suurlähettilään kääriäisen kirjasta on moni asiantuntija todennut että siinä on myös vanhentuneita tietoja ja haluan muistuttaa että suomi oli sodan jälkeen yksi ensimmäisistä ykn lastenavun järjestö unicefin avustuskohteista on hyvin vaikea ennustaa pitkälle tulevaisuuteen sitä missä asemassa näitä avustamisia kukin meistä ja kunkin meistä kansakunta joskus tulevaisuudessa on mutta kehitysapuahan annetaan hyvin monien kanavien kautta ykn järjestöjen kautta kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten kautta sitten on eun yhteinen kehitysyhteistyö suomen valtion ja sitten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö itselleni ensimmäinen kansalaisjärjestön kehitysyhteistyöhanke jossa olin mukana oli vuonna kuusikymmentäyhdeksän kun koululaisten taksvärkillä keräsimme rahoja mosambik instituutin koulukirjapainoon joka tehtiin tansaniaan siksi että mosambik oli silloin vielä portugalin siirtomaa sitä keräystä arvosteltiin suomalaisessa lehdistössä hyvin paljon väitettiin että ne ne rahat menevät kommunististen sissien verisen vallankumouksen aseisiin kuitenkin se kirjapaino sinne syntyi ja tämän vuoden tammikuussa nykyinen suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen kävi siellä

siellä delegaation kanssa jossa oli useita nykyisen eduskunnan jäseniä ja he kävivät katsomassa sitä kirjapainoa se toimii vieläkin se vuonna kuusikymmentäyhdeksän perustettu kirjapaino mutta arvoisa puhemies koska puheenvuoroni ylittää kaksi minuuttia siirryn pöntön puolelle

arvoisa puhemies vielä haluan unicefin yhteenvedon todeta siitä missä vaiheessa oli vuonna kaksituhatta suomen silloisen presidentin tarja halosen johdolla ykn huippukokouksessa hyväksyttyjen ykn vuosituhattavoitteiden toteuttaminen siinähän asetettiin useita tavoitteita tavoitevuodelle kaksituhattaviisitoista ja vertailuvuosi monissa näissä oli että missä jamassa maailma on on ollut vuonna yhdeksänkymmentä köyhyyttä koskeva osatavoite että absoluuttisesti köyhien ihmisten määrä maailmassa puolittuu vuoteen kaksituhattaviisitoista mennessä saavutettiin jo vuonna vuonna kaksituhattakymmenen nälkää koskeva osatavoite että aliravitsemuksesta kärsivien alle viisi vuotiaiden lasten osuus kehitysmaiden lapsista puolittuu toteuttaminen oli mahdollisuuksien rajoissa peruskoulutusta koskevaa tavoitetta että kaikki maailman peruskouluikäiset lapset käyvät peruskoulua vuonna kaksituhattaviisitoista ei saavutettu mutta kuitenkin huomattavan suuri lisäys koulua käyvien lapsien määrässä ja osuudessa esimerkiksi mosambikissa vuosituhannen vaihteen tienoilla peruskoulun aloitti kolmekymmentäkuusi prosenttia senikäisistä lapsista ja vuonna kaksituhattaviisitoista tilanne oli seitsemänkymmentäkaksi prosenttia eli erittäin suurta edistystä ykn tavoitteisiin kuului myöskin se että vuonna kaksituhattaviisitoista yhtä suuri osa pojista ja tytöistä peruskouluiässä käy peruskoulua peruskoulun osalta tämä tavoite saavutettiin mutta muilla koulutuksen tasoilla tekemistä jäi vielä lapsikuolleisuuden vähentämisen osalta

saavutettaisiin eli se puhe siitä että kehitysyhteistyöllä ei saataisi mitään aikaiseksi on kyllä hyvin suurta liioittelua

puhemies perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa tulee olemaan ehdotus myös vapaaehtoisesta avusta kansalaisten taholta kehitysapuun toivon että asia otetaan vakavasti harkintaan myös muiden oppositiopuolueiden taholta ja tietysti hallituksen kun mietimme kehitysyhteistyöhön panostamaamme rahaa on pakko kohdata myös se todellisuus että hyvää tarkoittava apu ei läheskään aina saavuta avustettavaa organisaatiot välissä haukkaavat ison osan samoin kehitysmaiden paikalliset johtajat nämä gepardihatut kuorivat kerman päältä korruptio on vieläkin valtava ongelma kehitysmaissa kuinka paljon avusta menee todelliseen hätään sille kärsivälle ihmiselle meillä suomessa on iso ongelma tällä hetkellä se että eriarvoisuus on kasvussa juuri ne pienituloiset eläkeläiset lapsiperheet vanhukset työttömät suomessa näitä kahta asiaa voi olla vertaamatta totean edustaja laukkasen lakialoitteessa olevan kyllä toki monta hyvää kohtaa mutta

laukkasen lakialoitetta ajatellessa nolla pilkku seitsemän prosentin eri mieltä on muistettava että rauhanturvaaminen on myös kehitysapua se pitäisi huomioida kehitysapuna se on todella tärkeää työtä mitä suomesta käsin on tehty jo vuosikymmenet ihmiset tosiaan antavat hyvästä sydämestään apua rahaa mutta on tärkeää että se menee perille oikeasti otan tässä esille asian myös muutaman vuoden takaa olin nenäpäivä keräyksessä mukana

kiitoksia
arvoisa herra puhemies suomalainen kehitysyhteistyö on maailman huippuluokkaa se on itse oppivaa itseään kehittävää monet nämä kritiikit joita täälläkin on mainittu erityisesti suomalainen järjestötyö on aivan maailmanluokan järjestötyötä jota ympäri maailmaa tullaan tänne suomeen oppimaan ja ottamaan siitä mallia kun tästä kehitysyhteistyöstä puhutaan niin se se on myös erittäin pitkäjänteistä osa näistä on tehnyt jo lähes sata vuotta tätä kehitysyhteistyötä edustaja kantola ilmeisestikin on syvällinen asiantuntija mitä tulee tähän ja arvostan samalla totean että itsekin olen saanut useita kymmeniä vuosia seurata suomalaista kehitysyhteistyötä ja tunnistan ne kipupisteet ja ongelmat mitä siellä on mutta samalla totean sen kun hän mainitsi tämän laatuarvioinnin että yhdessä asiassa juuri suomalaiset ovat niin erinomaisia meillä on loistava itsearvioinnin tarve tarve parantaa sitä omaa tekemistä koko ajan kun katsoo näitä järjestöjä sisältäpäin ja kun ulkoministeriöllä on omat arviointikriteerinsä niin ulkoministeriö joutuu monta kertaa toteamaan että järjestöjen omat kriteerit ovat paljon tiukempia ja vaativampia kuin mitä ulkoministeriö asettaa näille en pitäisi niin suurena pelkona sitä jos tähän esitykseni mukaiseen suuntaan lähdettäisiin kovin paljon järjestöt lähtisivät poikkeamaan tästä omasta ikään kuin hyvän tekemisensä tasosta en pidä myöskään tätä nolla pilkku seitsemän prosentin tasoa suomelle mitenkään mahdottomana asiana pidän sitä enemmänkin velvollisuutena
arvoisa puhemies edustaja hassi kertoi tässä että suomi oli ensimmäisiä

ja se varmasti meni siihen aikaan perille mutta sitä ei voi ollenkaan verrata johonkin korruptoituneeseen afrikan maahan mogadishuun tai tämmöiseen sinne jos sitä laitetaan niin sinne poppamiehille ja siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä jos täällä on tavoitearviona vain että saadaan nolla pilkku seitsemän prosenttia mitä sitten nolla pilkku seitsemän prosenttia on laitettu kehitysapuun valiokunta menee valiokuntamatkalle katsomaan kaivoa joka on rakennettu yhdellä miljoonalla taikka kahdella tai kolmella se tulos on olematon tulee tähän pitää paneutua mihin se menee ja mitä siellä tehdään eikä niihin lukuihin nolla pilkku seitsemän vapaaehtoisesti se voi olla vaikka yksi

auttamishalua nyt niin hirveästi on ja halua niitä tyyppejä siellä auttaa niin pistää vaikka seitsemän prosenttia mutta vapaaehtoisesti eikä mennä toisen taskulle ja oteta sieltä ja nyt minä lähetän tuonne rahaa ja täällä taputtelen karvatonta rintaa että nyt on

arvoisa puhemies tuli tässä muistaakseni edustaja laukkasen puheenvuorosta mieleen en nyt ole aivan varma ottiko hän asian asian esille mieleen kuitenkin tuli että

tämä kiinan kiinan toimintatapa jolla he investoivat muun muassa afrikan maalle täysin täysin taloudellisin perustein on tuonut mantereelle paljon työpaikkoja sitäkin mallia on toki kritisoitu niin sanottuna hyväksikäyttönä mutta kyllä se on käsittääkseni myös lisännyt merkittävästi alueen toimeliaisuutta ja tuonut sinne työpaikkoja vaikutukset ovat olleet aivan aivan erilaisia jos verrataan monen länsimaan harjoittamaan ja tarjoamaan tarjoamaan niin sanottuun passiiviseen kehitysapuun jonka vaikutuksista olemme tänäänkin täällä eduskunnassa melko paljon kiistelleet ja josta entinen suurlähettiläs kääriäinen on tosiaan kirjoittanut varsin kriittiseen sävyyn ehkä meidänkin tulisi jatkossa keskustella enemmän tällaisesta aktiivisesta kehitysavusta joka tosiaan perustuisi pitkälti markkinatalouteen ja siten loisi näihin kehitysmaihin ihan aitoja aitoja työpaikkoja ja edesauttaisi muun muassa afrikan mantereen kehitystä aivan aivan uudella tavalla
arvoisa puhemies jatkan edustaja savion ajatusta on tärkeää että kehitysmaat pystyvät itse auttamaan itseään niin että sinne viedään sitä opetusta ja tietoa ja niin että länsimaat eivät riistä niitä luonnonvaroja mitä kehitysmaissa on

vaan asukkaat kehitysmaissa pystyvät käyttämään hyödykseen sen takia tosiaan se rahan vieminen maahan ei ole niin tärkeää kuin jos ajatellaan vaikka kaivoja tai opetusta käytännön osaamista maanviljelyssä ne ovat tärkeitä asioita loputon rahan kylväminen sen rahan vie joku muu sen verran vielä jatkan tätä puhetta eka puheenvuoroni jäi kesken että todella nenäpäivässä kerätään kehitysmaihin usein rahaa tai jotain muuta vastaavaa kaivoja kerättiin ainakin muutama vuosi sitten kun olin itse puhelimen kammessa itsekin yhden kaivon taisin myös lähettää vaikka puheluita otin vastaan mutta tänä päivänä minä en tiedä tuliko se kaivo koskaan sinne laitettua eli jos ihmiset sinne lahjoittavat ja ja jos lahjoitetaan rahaa tai mielellään sitä tavaraa niin se tieto tarvitsisi tulla että onko tämä mennyt perille ovatko henkilöt siellä kohdemaassa saaneet tämän avun

arvoisa puhemies on tärkeätä että suomalainen kehitysyhteistyöpolitiikka ei millään tavalla halveksi vapaaehtoista lahjoittamista vapaaehtoisuus on tärkeä niin kuin edustaja laukkanen täällä puhui sitä mielenmaisemaa ja sitä asennetta jolla jolla suhtaudutaan kanssaihmisiin vapaaehtoisuudelle täytyy olla myös lainsäädännössä tilaa ja tämä lakiesitys kannustaa tällaisen vapaaehtoisuuden toteutumiseen sillä tavalla arvokas näkökulma mutta samalla on hyvä muistaa se että kehitysyhteistyöpolitiikkaa tehtäessä on pidettävä silmällä sitä miten suomalaiset asennoituvat kehitysyhteistyöhön vuonna kaksituhattaviisitoista ta loustutkimus ta loustutkimus teki suomalaisten asennemittauksen miten suomalaiset asennoituvat kehitysyhteistyöhön ja seitsemänkymmentäkolme prosenttia piti tärkeänä että kehitysyhteistyöhön panostetaan riittävästi ja että sitä pikemminkin lisätään kuin vähennetään vain noin neljäsosa oli sitä mieltä että kehitysyhteistyötä pitäisi vähentää tämä suomalaisten asenne on hyvä tuki eduskunnalle kun teemme kehitysyhteistyöpolitiikkaa myös perinteiseltä pohjalta

arvoisa puhemies tuohon edustaja kantolan äskeiseen puheenvuoroon kommenttina että jos kerran suomalaisten asenneilmapiiri on on positiivinen ja asiallinen niin silloinhan meillä ei ole mitään hätää vaikka me siirtäisimme koko kehitysavun vapaaehtoiselle pohjalle jos kerran ihmiset haluavat noin paljon auttaa mutta nyt en ole varma kuulinko jossain jossain vaiheessa aiemmin puhuessanne oikein että oliko puhetta sosiaalidemokraattien tämän vuoden varjobudjetista jossa oltaisiin lisäämässä sata miljoonaa kehitysapuun vai puhuitteko edellisen vuoden varjobudjetista jos näin on niin mistä ne rahat otettaisiin

arvoisa

ehdotetaan että ensi vuoden budjetissa yleltä leikattaisiin viisikymmentä miljoonaa euroa se on noin kymmenen prosenttia koko ylen budjetista yle ei ole poliittisesti sitoutumaton tämä ilmenee muun muassa poliittisesti valitusta hallintoneuvostosta tästäkin syystä ylen

on epätyydyttävä toisaalta yleisradio oystä annetun lain seitsemänteen pykälään sisältynyt säännös julkisen palvelun ohjelmatoimintaa koskeneesta monikulttuurisuuden edistämisestä muutettiin lailla suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen olin jäsenenä yle työryhmässä jota johti edustaja satonen mielestäni muutos oli hyvä joskin olisin mennyt vielä pidemmälle ja jättänyt kulttuurisen moninaisuuden pois käytännössä yle on nyt näyttänyt mahtinsa ja monikulttuurisuutta on todellisuudessa

ja yle teema muun muassa on osaksi ruotsinkielinen elikkä näin siinä käy parlamentaarisia päätöksiä tehdään mutta järjestelmät niin kuin muun muassa yle kävelevät näitten päätösten yli yksi tärkeimmistä syistä miksi ylen rahoitusta tulee leikata on juuri se että suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen tahtoo jäädä kulttuurisen monimuotoisuuden jalkoihin ylen linjaukset eivät vastaa suuren enemmistön kantoja yle tuputtaa omaa punavihreää kantaansa ja unohtaa tai ei halua ymmärtää että suomalaisten selkeä enemmistö ei näitä se pieni vähemmistö joka punavuoressa lipittää soijalattea ja ja odottelee seuraavia etnofestareita tutkimusten mukaan ylivoimainen enemmistö suomalaisista vastustaa esimerkiksi haittamaahanmuuttoa yleläisten tulisi vihdoin ymmärtää että nykyinen linja jossa korostamalla korostetaan pienten vähemmistöjen esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen asemaa ja toisaalta piilotellaan toimittajien omien punavihreitten näkemysten vastaisia asioita tulee ennemmin tai myöhemmin tiensä päähän kansalaisten katselu lässähtää ja samalla lopahtaa halu olla rahoittamassa moista toimintaa arvoisa puhemies olen saanut paljon kansalaispalautetta liittyen ylen poliittiseen riippumattomuuteen tietoa on nykyään rajattomasti saatavilla joten ihmisten ajattelun ja mielipiteitten ohjailu on turhaa veronmaksajien kriittisiäkin mielipiteitä pitää tuoda esille maksavathan he ylen ja vielä rahoituksesta mitenkä kävi pienyrittäjien tämä hallitus on kertonut että on yrittäjien asialla mikroyrittäjät saivat kuusisataa euroa yle maksua se on paljon noin viisitoistatuhatta euroa vuodessa ansaitsevalle yrittäjälle niin vain ohitettiin ja sitten tultiin niin kuin äsken kerroin tuossa hurskastelemaan tänne saliin että ollaan yrittäjien asialla tietysti on hyvä että talous on jollain tavalla saatu eteenpäin menemään mutta ei pientä ihmistä pidä ohittaa myöskään tällä

puhemies näiden edustaja hakkaraisen esittämien argumenttien ohella toisin esiin ihan puhtaan fiskaalisen näkemyksen siitä että kun kaikesta muusta säästetään ja leikataan niin eihän se voi niin olla että yle olisi koskematon saareke eli kyllä säästöjen pitäisi kohdistua jos kohdistuu muihinkin valtion toimintoihin sinänsä yle tekee paljon hyvää ja arvokasta työtä jota kukaan kaupallinen toimija ei tekisi eli tietynlaiselle yleisradioyhtiöllehän kyllä meillä perusteet ovat mutta nämä argumentit mitä edustaja hakkarainen toi esiin tämä puolueelliseksi puolueelliseksi kokeminen ynnä muu kyllä valitettavasti vievät hieman legitimiteettiä myös niiltä ylen hyviltä ja kaikkien tukemilta toiminnoilta niin kuin vaikka lastenohjelmilta tavallaan tulee painetta myöskin niiden rahoitukseen tätä kautta että yle toimii toisella laidallaan puolueellisesti ja kansan tietyn osan tai jopa enemmistön tahdon vastaisesti oli hyvä kun yle vero poistettiin pitkäaikaisen tavoitteen mukaan hyvin suurelta joukolta pienituloisia se oli hyvä päätös hallitukselta mutta toisaalta se olisi voitu kompensoida tällaisella esitetyllä yle veron leikkauksella sen sijaan että korotettiin maksuja hyvin monilta aivan tavallisilta työssä käyviltä näistä syistä aloite on mielestäni oikeansuuntainen perusteltu ja kannatettava

arvoisa herra puhemies on hyvin tärkeää että yleisradio voi tarjota laadukasta ohjelmistoa on hyvin tärkeää että meillä tässä maassamme on hyvä julkisen palvelun yhtiö ja on tärkeää että kaiken kaikkiaan tiedonvälityksen resurssit ovat turvattuja on tärkeää että rahoitus on turvattu ihan yhtä lailla on hyvä että kiinnitämme huomiota myös kaupallisen median toimintamahdollisuuksiin tänä päivänä koska kuitenkin demokratian valtti on se että voimme luottaa meidän tiedotusvälineisiimme että se tarjonta on laadukasta ja monipuolista se on demokratian ydin

tässäkin salissa usein juuri siitäkin että ei voi olla niin että yleisradio olisi hallituksen radio tulisi sellainen tunne että jos tehdään hallitukselle mieluista uutisointia niin sitten rahaa tulee ja jos on vähän ei mieluista niin sitten rahaa ei tule näinhän se ei voi mennä ja siksi

joka on itse ollut mukana sopimassa näissä työryhmissä irtautuu tästä työstä se on erittäin outoa ja se on erittäin ikävää kaiken kaikkiaan enkä pidä mitenkään sopivana tällaisia menettelytapoja kun ensin ollaan ihan hiljan yhdessä sopimassa ja sitten ihan ykskaks muina miehinä näistä sopimuksista irtaudutaan se on erittäin erittäin sääli ja huono juttu työryhmät ovat tehneet hyvää työtä niissä ollaan tehty ihan normaalin hyvän käytännön mukaan kompromisseja itse pidän hyvin tärkeänä sitä että paitsi että viimeksi tehtiin sisällöllisiä ratkaisuja tähän yle veroon myös turvattiin ylen rahoitus vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista mikä oli vielä aiemmassa vaiheessa jäänyt auki puhemies nyt minä vain kysyn että kun perussuomalaiset ovat nyt muina miehinä tästä itsekin sopimassa olleina prosessin jälkeen irtautumassa näistä yhteisistä periaatteista parlamentarismin periaatteista voiko nyt sitten oikeastaan enää jatkossa perussuomalaisiin tässä suhteessa luottaa nimittäin kuitenkin minä pidän hyvin arvokkaana sitä että ollaan voitu näistä periaatteista koko eduskunnan kesken sopia tehdä kompromisseja yhteisesti kaikki erilaiset näkemykset saattaa yhteen en ymmärrä lainkaan tätä aloitetta ja mielestäni tämä on hyvin epätavallinen tilanne missä olemme tänään täällä sosiaalidemokraatit ovat aina halunneet sopia meillä on ollut omat edustajat täällä työryhmässä ja ja useasti heillekin olen kiitosta sanonut samoin kuin samoin kuin muille toimijoille koska mielestäni on on ollut tärkeää että olemme pystyneet tämän työryhmätyön kautta ja ja sitä kautta parlamentaarisesti kuitenkin turvaamaan ylelle sellaisen näköalan tulevaisuuteen että toimintaedellytykset ovat kunnossa ja varsinkin kun tiedämme tämän kauden alkutaipaleen vaikeudet sen suhteen että muutamia kertojakin oli niitä riskejä että hallitus meinasi ohi parlamentarismin tehdä tiettyjä yleä koskevia ratkaisuja ja koska kuitenkin tämä konsensus saatiin aikaiseksi niin siksi pidän erityisen tärkeänä tätä perinnettä ja sen vaalimista

arvoisa puhemies itse olin silloin työryhmässä ja me mutta minun miljoonaa leikataan sieltä mutta valitettavasti ei yksi ihminen eikä kaksi siinä ryhmässä voinut tehdä mitään jos se olisi tehty niin kuin minä olisin sen halunnut taikka perussuomalaiset nämä oikeat perussuomalaiset sataviisikymmentä miljoonaa olisi leikattu koska yle toimii nyt myös kaupallisen median puolella niin kuin norsu posliinikaupassa yhteiskunnan veronmaksajien rahoilla sillä alueella joka toimii markkinaehtoisesti syö myös heiltä pois

nyt on lakialoite tehty se työryhmä on mennyt se on historiaa nyt eletään eteenpäin ylen täytyy sopeutua tähän maailmaan missä nyt eletään täällä tällä hetkellä tulee tietoa joka puolelta niin paljon kuin sielu sietää

arvoisa puhemies minusta nyt ei ole kovin kovin arvokasta sellainen logiikka kun puhumme yhdessä tekemisestä yhdessä sopimisesta ja hyvin pitkästä arvokkaasta parlamentaarisesta perinteestä että sanotaan että ensin olen kyllä mukana sopimassa kyllä mutta oikeastaan minä olisin kuitenkin ihan itse sopinut vähän paremmin että kyllä minä siellä sovin mutta sitten muutaman päivän päästä minä kuitenkin itseni kanssa sopisin hieman paremmin ja koska minä itse tietenkin olen se

arvoisa puhemies kyllä täytyy itsekin nyt hieman kummastella tätä koska jos kahteen kertaan asiat on sovittu yhdessä parlamentaarisessa työryhmässä siis kahteen kertaan aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja hakkarainen oli vielä itse mukana tässä työryhmässä sopimassa laitetaan puumerkki alle ollaan yhtä mieltä tästä niin yleensä silloin toimitaan sen mukaisesti muistan vielä sellaisenkin ajan kun perussuomalaiset monesti käyttivät puheenvuoroja siitä että on kunnia asia että se mikä sovitaan pitää tätä pidettiin kunnia asiana perussuomalaisissa ainakin vielä muutama kuukausi sitten onkin nyt aika kummallista ettei tässä asiassa kunnioiteta sitä että jos ollaan yhdessä sovittu yhdessä päätetty parlamentaarisessa työryhmässä kaikkien hyvien tapojen ja periaatteiden mukaisesti että tältä pohjalta mennään eteenpäin ettei sitten aleta lipsumaan

tästä nousee kyllä se seuraava kysymys että missäs kaikissa muissa asioissa jotka on yhdessä sovittu te olette valmiita toimimaan näin en kyllä nyt nyt yhtään ihmettele että hallituksessakin olo on sitten pikkuisen vaikeata jos niistä asioista mitä on yhdessä sovittu ei voida pitää kiinni arvoisa puhemies niin tähän yle asiaan kuin kaikkeen muuhunkin kyllä todella kuuluu se parlamentaarisesti jokin asia sovitaan niin sitten myös toimitaan sen mukaisesti ja kun katsoo tätä maailman myllerrystä niin on enemmän kuin tarpeen että me suomessa turvaamme riippumattoman median toimintaedellytykset niin täällä julkisella puolella kuin myös kaupallisella puolella jotta meillä säilyy todella tämä moniarvoinen moniarvoinen media ja siitä kyllä sitten myös kansalaiset kiittävät ja ehkä ei ole tämän täysistuntosalin paikka lähteä käymään tämmöistä ohjelmaneuvostokeskustelua että mistäkö ohjelmasta kukakin kansanedustaja tykkää tai ei tykkää ja sen takia pitäisi lähteä rahoitusta rahoitusta viemään pois ehkä annetaan se ammattilaisten tehtäväksi

hyviä hyviä puheenvuoroja siitä asiasta olen edustaja viitasen kanssa samaa mieltä että laadukas ja monipuolinen ohjelmisto on tärkeätä tästä syystä meillä on vaihtoehtobudjetissa rahoitusta myös sttlle koska stt on vaikeuksissa ja haluamme nimenomaan monipuolista tuotantoa minusta ylellä on esimerkiksi hyviä luonto ja dokumenttiohjelmia ja ja kuten edustaja mäkelä totesi lastenohjelmia itse katson että me me olemme joutuneet valtiolla monissa organisaatioissa tehostamaan ja en voi ymmärtää miksi yksi organisaatio olisi ylitse muiden muistelen että ylen entinen päätoimittaja ehdotti jopa rahoituksen betonoimista perustuslakiin joka tietysti ei ei voi olla mahdollista varmaankin pitäisi perustuslakiin silloin kelankin rahoitus betonoida koska kansaneläkelaitos rahoittaa kuitenkin ihmisten perusturvaan ja viimesijaiseen toimeentuloon kuten toimeentulotukeen liittyviä asioita meidän pitäisi tietysti kirjata kaikki perustuslakiin meillä on sitä varten lainsäädäntö en tiedä miten sosiaalidemokraatit näkevät sen että että kansanedustajat eivät saisi tehdä asioista lakialoitteita kuukausien päästä en en oikein ymmärrä kuinka moneksi vuodeksi pitää sitoutua asioihin jos näin on kun jossakin asiassa päästään kompromissiin ja lähdetään sillä eteenpäin niin kannattaisi täällä käydäkään koska voisimme ajatella että nämähän nyt on sovittu niin ei meidän ei meidän tarvitse näistä enää puhua minusta on hyvä että täällä käydään monipuolista keskustelua asioista en oikein ymmärrä sitäkään että sanotaan että siitä tai tästä ei ole hyvä puhua ja jätetään se ammattilaisille minusta me toivon mukaan olemme lainsäädännön ja rahoituksen ammattilaisia koska me päätämme koko suomen ensi vuoden valtion budjetista siinä mielessä toivon että

toivotaan näin en tiedä kenelle meidän pitäisi tämä päätösvalta sitten sitoa vielä toisin tuosta esille tässä itse lakialoitteessa oli todettu että viime vuonna kaksituhattakuusitoista on ollut myös kansalaisaloite siitä että yle vero kokonaisuudessaan lakkautettaisiin siihen tuli yhteensä noin kaksikymmentäkolmetuhatta kannatusilmoitusta mikä ei tietenkään ole pieni määrä se on kiinnostanut ihmisiä kun miettii kuinka paljon tuolla kansalaisaloitteita kiertää

siitä syystä oli hyvä että yle vero poistui kolmeltasadaltatuhannelta pienituloisimmalta tässä korostettiin sitä että rahoitus turvataan mielestäni se turvataan jos joitakin leikkauksia tehdään niin eihän se tarkoita että se toiminta siitä lakkaa vaan sen tulee tehostaa ja uudelleen organisoida toimintansa kuten muidenkin kuten tuossa aikaisemmin sanoin niin emme voi betonoida mitään laitosta sillä tavalla

voisi koskaan puuttua siihen mietitäänpä vaikka tuomioistuinlaitosta poliisia monta muuta erittäin tärkeätä meidän sairaaloita minkälaisissa vaikeuksissa ne ovat olleet niistä kuten koulutuksestakin ovat monet hallitukset leikanneet sitten mietin että tämä on sitten semmoinen asia mistä ei ole oikein sopivaa edes puhua itse en halua täällä lähteä neuvomaan minkälaista ohjelmaa kenenkin pitäisi tehdä tietysti aina vetoan siihen että itse olen tuomarinvalan vannonut ja yritän olla puolueeton asioissa tietysti se voi olla vaikeata koska jokaisella on omat arvot ja arvostukset taustalla meistä ei kukaan ole vapaa niistä mutta mutta tietysti toivoisin että kaikki median edustajat oli sitten missä tahansa muistaisivat sen tiedonvälityksen tehtävän usein huomaa joissakin sitten mihin tahansa suuntaan että siellä kuitenkin mielellään uutisoidaan asioita jotka tuntuvat itsestä tärkeiltä ja sitten niitä asioita jotka tuntuvat vähemmän tärkeiltä ei ei koeta niin arvokkaiksi mutta jokaisen ihmisen ääni suomessa on yhtä arvokas ja vaikka niitä olisi yksi tai kaksi ihmistä niin siitä huolimatta niistä asioista saa puhua jos mietin esimerkiksi edustaja hakkaraista niin hänellä on todella paljon äänestäjiä takanaan ja he ovat hänen kanssaan samaa mieltä ja hän käyttää heidän heidän näkemystään ja ääntään täällä en nyt usko että että olisi ollut näinkään että sosiaalidemokraatit eivät koskaan olisi muuttaneet missään jos on jossakin asiassa päästy konsensukseen vaikka hallituksessa tai muualla niin sitten myöhemmin vuosienkaan päästä ei voida voida mitenkään palata siihen asiaan vaan ajatellaan että nyt minä olen huono huono sopimuskumppani koska minä olen näin mennyt lupaamaan joskus sopimaan jonkunlaisen konsensuksen siinä mielessä haluan haluan puolustaa edustaja hakkaraista mutta hyvää keskustelua ja huomaan että tämä on ollut arvokas lakialoite koska näin vilkasta keskustelua aiheuttaa kiitos siitä

arvoisa puhemies lakialoitteessa kiinnitetään huomiota siihen että yleisradion riippumattomuus poliittinen sitoutumattomuus on tärkeä arvo sinänsä tämän voi hyvin allekirjoittaa se on tärkeä arvo ja juuri siitä syystä yleisradiota ei ylimpänä valvo maan hallitus jossa vain osa eduskuntapuolueista on edustettuna vaan vaan yleisradio on eduskunnan radio kaikki eduskuntapuolueet ovat mukana

ylimpänä valvojana valvomassa yleisradiota juuri tämä takaa sen poliittisen tasapuolisuuden ja poliittisen riippumattomuuden viime kädessä se että hallintoneuvostoon valitaan kansanedustajia eri poliittisista puolueista ei tarkoita sitä että yleisradio on poliittisessa ohjauksessa vaan pikemminkin päinvastoin kun kaikki puolueet ovat mukana vaikuttamassa ja osallistuvat keskusteluun ovat ikään kuin kansan omistajan edustajina hallintoneuvostossa niin niin silloin se yleisradio parhaiten on juuri kansan radio tai kansan media niin kuin tulee sanoa eli tämä tavoite ylen poliittisesta riippumattomuudesta liittyy juuri siihen että nämä kaikki ratkaisut jotka koskevat yleä on sitten kysymys yle lain uudistamisesta tai rahoituksesta neuvotellaan täällä eduskunnassa eduskuntaryhmien kesken niin että kaikki voivat siihen sitoutua ja on kaikkien yksimielinen yhteinen päätös se parlamentaarisuus tarkoittaa tässä erityisessä kysymyksessä sitä että kaikki puolueet yhdessä neuvotellen löytävät yhteisen kompromissiratkaisun ja sitoutuvat siihen juuri tämä takaa sen että yksittäinen hallituskokoonpano ei tee irtiottoa jostakin yhteisesti sovitusta linjasta vaan vaan yleisradio pysyy eduskunnan radiona tämä on tärkeä tavoite sen takia ymmärrän edustaja pia viitasen järkyttyneisyyttä siitä että tässä on nyt tehty irtiotto siitä yhteisestä kompromissina saavutetusta sopimuksesta parlamentaarisen ryhmän kesken jota kansanedustaja arto satonen veti ansiokkaasti tärkeä tulos vaikeidenkin neuvottelujen jälkeen jossa myös sosiaalidemokraatit joutuivat omista tavoitteistaan taipumaan mutta me olemme sitoutuneet siihen ja ajattelemme että siltä pohjalta voidaan vähäeleisesti ja rauhallisesti mennä eteenpäin ja miettiä sitten yhdessä seuraavia asioita joissa on kehittämisen tarvetta kun niitä varmasti jossakin vaiheessa tulee mutta se että tehdään nyt sitten lakialoite ja vielä oppositiopuolueen puolelta on vähintäänkin erikoista tässä tilanteessa on hyvä huomata että yleisradion hallintoneuvostossa me yritämme pitää kiinni parlamentaarisesta järjestyksestä ja ylläpitää sitä käsitystä että yleisradio on koko eduskunnan radio nimittäin kun kävi se onnettomuus meitä hätkähdyttänyt tilanne että perussuomalaisten puolue hajosi kahtia sinisiin ja sitten uusiin perussuomalaisiin tai kantaperussuomalaisiin se perussuomalainen puolue joka oli hajosi kahtia ehkä sitten kantaperussuomalaiset jatkavat niin niin tämä tarkoitti sitä että että

yleisradion hallintoneuvoston työvaliokunnassa perussuomalaisten edustajana ollut puheenjohtaja kimmo kivelä siirtyi sinisten edustajiin ja ja silloin teimme sellaisen ratkaisun että että laajensimme hallintoneuvoston työvaliokuntaa niin että sinne sinne tehtiin paikka myös perussuomalaisten edustajalle otimme sinne siis yhden paikan lisää sen takia että tapahtui tällainen poliittinen muutos miksi koska halusimme huolehtia siitä että

joku tekisi aloitteen että poistetaan autovero niin voi olla että kaksikymmentätuhatta nimeä saataisiin siihenkin kansalaisaloitteeseen hyvin nopeasti on vaikea saada saada kovin suurta suurta innostusta sille että lisää veroja määrätään mutta taustallahan on se että poistettiin televisiomaksu joka rakenteena oli sentyyppinen että televisiomaksua piti koko ajan nostaa kun osa porukasta jätti kokonaan maksun maksamatta ja tämä oli epäoikeudenmukainen tilanne josta sitten päästiin eroon tämän yle veron järjestelyn kautta pitkän prosessin ja jälleen parlamentaaristen neuvottelujen tuloksena nyt sitten on entrattu tätä yle yle veron tasoa ja ja vapautettu pienituloisimpia tätä yle veroratkaisua on kehitetty siis aivan oikein kuten tässä aloitteessa todetaan mutta kun suomi päätyi tällaiseen ratkaisuun että meille tuotiin tämä yle vero entisen televisiomaksun tilalle niin niin meidän naapurimme lännessä ruotsi on saamieni tietojen mukaan nyt miettimässä ottaisivatko he käyttöön tämäntyyppisen koska heidän havaintonsa siitä miten tämä toimii suomessa ovat niin positiivisia he nähtävästi aikovat seurata meitä tässä asiassa

arvoisa herra puhemies luettuani tuon edustaja hakkaraisen aloitteen

on meidän kaikkien yhteinen eduskunnan valvoma ja eduskunnan rahoittama avoin tiedotuskanava joka palvelee kaikkia kansalaisia ympäri vuorokauden koko suomessa ja se on äärimmäisen arvokasta kun tässä työssä joutuu kyllä aika paljon yöllä ajelemaan autolla niin kyllä se radio suomi soi siellä taustalla lähes aina sen koen erittäin arvokkaana että tämä kanava on auki ja se takaa kaikille suomalaisille sen yhden yhden mahdollisuuden saada uutisia musiikkia ja asiaohjelmia ynnä muuta ynnä muuta rahoituksesta on sovittu kuten tässä monessa puheenvuorossa on sanottukin jo aikaisemmin tavalla joka on kaikkien puolueiden hyväksymä ja sitten jos jotakin meinataan muuttaa niin siitä tietenkin on uudestaan sovittava mihinkään äkillisiin muutoksiin ei ole mitään perusteita olemassa koska hyvin äkkiä putoaa pohja tältä tiedottamiselta ja sellaista ei mielestäni saa sallia maakuntaradioiden asema maaseudulla on äärimmäisen tärkeä jos yleä nyt lähdettäisiin rajusti leikkaamaan veikkaanpa että aloitettaisiin ne leikkaukset maakunnista ja sitä minä en kyllä voi hyväksyä kyllä suomessa pitää olla yleisradio näkyvästi olemassa yhtä lailla täällä eteläisessä suomessa kuin tuolla ihan pohjoisimmassa lapissa ja kaikkialla siltä väliltä sitten kun katsoo näiden paikallisradioiden asemaa tänä päivänä suomessa meillähän on tämmöisiä yksityisiä yrityksiä paikallisradioita joista esimerkkinä mainitsen vaikka iisalmessa toimivan radio sandelsin joka aivan erinomaista työtä korkeatasoista radio ohjelmaa oikeasti paikallisradiotyötä jossa toimittajat haastattelevat paikallisia ihmisiä ja aidosti ollaan ihmisten kanssa eletään siellä siellä paikalla missä se se radio toimii valitettavasti vain nämä paikallisradiot ovat siirtyneet pikkuhiljaa ylikansallisen omistajan omistukseen muistamani mukaan se on saksalainen firma koko sen emoyhtiön omistaa ja ei siellä sitten enää paikallisradion toiminnasta paljoa voi puhua kun se sama nauha soi ympäri vuorokauden kerran tässä yöllä kotia ajellessani kuuntelin yhtä radiokanavaa joka on juuri näitä paikallisradioita jotka ovat tämän suuren yhtiön hallussa ihmettelin hetken kuluttua ajettuani että hyvänen aika minä olen tämän saman nauhan kuullut aikaisemmin no se sama nauha kuuluu viikonloppuisin kaikissa paikallisradioissa pois lukien nämä aidot paikallisradiot jotka tekevät aidosti töitä siellä paikkakunnan hyväksi ja paikkakunnan ihmisten uutisia julkistaen tässä asiassa suomi on mennyt todella valtavilla harppauksilla taaksepäin mielestäni suomen eduskunnan pitäisi nyt tähän puuttua kovalla kädellä ja vaatia näiltä paikallisradioilta aidosti sitä että siellä on paikallista ohjelmatuotantoa ja paikallista toimintaa viittaan tuohon äsken mainitsemaani radio jonka toiminta täyttää mielestäni sen puhtaimmillaan mitä paikallisradion tulee olla paikallisten ihmisten asioista paikallisella tavalla olkoon se sitten jos se on vaikka savossa vaikka savon murteella toimitettuna kunhan se on paikallisten ihmisten toimintaa annan sille suuren arvon mutta paheksun sitä että nämäkin radiot olivat liukuneet ylikansallisiin käsiin ja siellä soi sitten se sama nauha aamusta iltaan ja se on kyllä yhtä kaukana paikallisradiotoiminnasta kuin itä on lännestä mitä tulee arvoisa puhemies tähän monen esimerkiksi edustaja hakkaraisen esille tuomaan uutisointiin onko se hyvää vai huonoa toimittajat tekevät omaa työtään itsenäisesti ja minulla ei ole siihen mitään huomautettavaa totean vain sen että kun suomessa on erilaisia uutiskanavia löytyy radiokanavia televisiokanavia netin kautta voi viestiä nykyiset viestintävälineethän mahdollistavat mitä moninaisimman viestinnän ikävä kyllä se tuo mukanaan sitten myös erilaiset valeuutiset joita muuan suurvallan johtaja on ainakin kovasti peräänkuuluttanut tuolla ison rapakon ison veden takana että niitä on kuulemma paljon varmaan niitäkin on mutta nämä nykyaikaiset viestintävälineet sallivat tällaisen ei totta puhuvien viestien levittämisen mikä on kovin surullista mitä tulee yleisradion toimintaan olen hieman joskus ihmetellyt sitä että esimerkiksi kun talous on lähtenyt suomessa paranemaan aika usein olen kuullut sieltä negatiivista viestiä vapaana kansalaisena uskallan sanoa että olisin toivonut joskus vähän semmoista vertailevampaa tutkimusta siitä miten asiat todella ovat koska jos taloutta emme tässä maassa pistä kuntoon ja tuo sitä ihmisille esille silloinhan me eduskuntanakin teemme väärin tai toimittaja kuka sitten tekeekään sitä työtään omassa toimistossa ja loihe lausuu sen julki radiokanavilla tai tv kanavilla jos emme tuo rehellisesti julki sitä missä tilanteessa suomi oli esimerkiksi tämän vaalikauden alussa olisimme jatkaneet sitä samaa linjaa tänä päivänä me olisimme kansainvälisen valuuttarahaston huomassa jos joku ei puhettani usko niin kannattaa tutustua esimerkiksi kreikan tiehen miten kävi kreikan valtiolle kun ei uskottu siihen ei uskottu kansainvälisen valuuttarahaston varoituksia ei uskottu kansainvälisten luottoluokittajien reittauksia eikä niiden viestejä miten kreikan talous kehittyy eikä uskottu euroopan keskuspankin viestejä komission viestejä ei kenenkään viestejä uskottu miten kävi kreikasta on leikattu eläkkeitä niin että ne ovat alle puolet siitä mitä ne alun perin olivat jos oikein muistan sen prosentin noin kolmekymmentä prosenttia eläkkeistä on jäljellä tällä hetkellä veikkaan että opposition piiristä kuuluisi tänä päivänä paljon kovempi huuto jos eläkkeitä alettaisiin aidosti leikata meillä suomessa kuitenkin on asiat hyvin ja tulee pitää mutta minusta meillä kansanedustajillakin on se velvoite että ei se riitä että huutaa oppositiosta oppositiosta naama punaisena miten asioiden tulisi olla kun itse on juuri hallituksessa ollut ja asiat ovat menneet niin kuin ovat menneet ja sitten se on se syyllinen joka sitä tulipaloa sammuttaa tähän minä olen hieman väsynyt ja toivoisin että opposition edustajat ottavat tämän vakavasti katsokaa talouslukuja rehellisesti mihin me olemme menossa se viime vaalikaudella mennyt tie olisi johtanut hyvin äkkiä kadotukseen ja sille tielle ei pidä kenenkään lähteä se on se isoimman pahan tie ja sille ei todellakaan pidä lähteä

siitä minä olen hyvin pahoillani että tämä äskeinen puheenvuoro todisti sen että tässä ei nyt ymmärretä parlamentarismin ydintä edustaja savio kysyi miksei oppositiosta edes voisi tehdä tähän vastalauseita tämähän on juuri se pihvi koska sovimme tärkeästä kansallisesta asiasta yhdessä se mahdollistaa sen että myös oppositio voi vaikuttaa siihen asiaan eikä hallitus pääse tekemään opposition ohi niitä linjauksia koska kukin meistä on vuorollaan äärimmäisen viisasta että sellaiset asiat kuin yleisradion asiat päätetään kaikki yhdessä sillähän me juuri takaamme sen poliittisen riippumattomuuden ettei käy niin että kulloistenkin poliittisten voimasuhteiden mukaan määritellään miten ylen pitäisi toimia tai mikä pahinta otettaisiin esimerkiksi kantaa poliitikkojen osalta ohjelmasisältöihin tai jotain muuta mielestäni aivan aivan täysin kammottavaa tässä ei nyt ymmärretä parlamentarismin ydintä minä olen puhemies paitsi vihainen myös hyvin

arvoisa puhemies nyt kun tässä on tätä asiaa miettinyt täytyy palauttaa mieleen että tuossa kolmaskymmenes kuudetta ryhmässä silloin kesällä eikö siinä ollut edustaja turunen meiltä itse asiassa edustajana siinä yhdessä ryhmässä jota veti hän oli vissiin sen ryhmän vetäjä kun te puhutte perussuomalaisista nyt minulla rupeaa muistumaan että siellä oli edustaja turunen kun te meitä vaaditte vaaditte hänen hänen tekemisistään ja sopimisistaan tilille kuten aikaisemmin edustaja viitanen kyselitte sen perään miksei ministeri soini pidä pidä sitä mitä hän on luvannut nyt nyt nämä kysymykset tulevat kyllä ihan väärille ihmisille toivon että esittäisitte esimerkiksi kyselytunnilla näitä kysymyksiä edustaja turuselle ja ministeri soinille

puheenjohtaja tässä on nyt kyllä hieman hämmentävää kuunnella näitä edustaja viitasen kommentteja ymmärrän toki sen hän on pari vuotta täällä käyttänyt puheenvuoroja siitä ylen parlamentaarisesta asemasta eduskunnan radiona sinänsä ymmärrettävää mutta aina aiemmin hän on syyttänyt että hallitus tekee näitä päätöksiä nyt hän jo sanoo että opposition lakialoitteella muutettaisiin väkisin ylen asemaa tässähän on nimenomaan ollut tarkoitus nostaa tämä asia keskusteluun ja sitten täällä koko eduskunta voi tästä asiasta päättää yli hallitus oppositio rajojen aivan oikea oli myös tuo edustaja meren äskeinen kommentti siitä että perussuomalaisilla ei tuossa kesäkuun

jääneet valitettavien tapahtumien jälkeen ulkopuolelle

arvoisa puhemies aiemminhan tässä keskustelussa edustaja hakkarainen itse kertoi että hän oli siellä sopimassa tästä rahoitustasosta mistä hän on nyt sitten siis itse itsensä kanssa eri mieltä tänään kuin oli siinä työryhmässä hän itse juuri kertoi olleensa siellä sopimassa

sitten yksi ryhmä katsoo että ei mitään me teemme mieluummin politiikkaa olemme vaikuttamatta asioihin ja heitämme roskakoppaan tämän kymmenien vuosien parlamentarismin periaatteen mikä yleisradiosta on kaikkien puolueiden kesken vallinnut ja siitä minä puhemies olen hyvin surullinen
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille hoskonen ja meri ja sitten tämä debattivaihe päättyy

totesi että allekirjoittanut on osallistunut myös näihin neljän miljardin euron leikkauksiin todellakin on näin mutta kyllä valtiontalouden kuntoon laittaminen ja julkisen talouden kuntoon laittaminen on se tehtävä joka jonkun on tehtävä se on tämän hallituksen tehtäväksi annettu ja siihen on saatu poliittinen mandaatti vaaleissa

ei edes kukaan opposition edustajista ole uskaltanut ääneen ajatella sitä että jos tälle tielle ei olisi lähdetty mikä olisi nykyisin suomen talouden tilanne sitten ei meiltä kysyttäisi mistä leikataan siellä olisivat eri miehet ja naiset päättämässä mustine salkkuineen miten tämä homma pelittää niin kuin äskeisessä puheenvuorossani sanoin tuolla puhujakorokkeella niin juttu on näin että silloin meiltä ei kysyttäisi ja lopuksi arvoisa puhemies jos jotakin leikataan ylekinhän on tiedotuskanava ja niin kuin äsken sanoin puheenvuorossani sen rahoitusta kannatan ja sovitussa pysyn se kilpailee muiden medioiden kanssa ja ratkaiskoon yleisö ketä kuunnellaan se

arvoisa puhemies kuten edustaja savio tuossa sanoi en nyt oikein ymmärrä että parlamentarismin kannalta olisi jotenkin huonompi asia että koko eduskunnan täysistunto päättää asiasta kuin se että joku pienempi ryhmä varmaan parlamentarismin kannalta on aina paras jos olisi eduskunta päättämässä kaikista asioista mutta tietysti me emme aina täällä voi ihan kaikesta kaikesta päättää ehkä sitten edustaja viitanen haluaa minulle myöhemmin kertoa mikä hänen mielestään on parlamentaarista minun mielestäni parasta parasta parlamentarismia on se että me täällä päätämme eduskunnan täysistunto on ylin ylin lainsäätäjä ja esimerkiksi kunnissahan se on valtuusto mutta en minä nyt käy siitä enempää keskustelemaan edustaja hoskoselle sanoisin että nimenomaan tässähän on on tarkoitus

edustaja hoskosen puheenvuoroon lyhyesti haluan vain vielä loppuun nyt sen todeta omalta osaltani että olemme tosiaan olleet sen kaksi vuotta hallituksessa niin kauan kuin hallitusohjelmaa haluttiin noudattaa meillä oli siihen valmiuksia vielä kesäkuun kahdennentoista päiväkin mutta valitettavasti sitten enää ilmeisesti arvopohjat eivät kohdanneet no se siitä tosiaan julkinen taloustilanne oli erittäin vaikea kaksituhattaviisitoista kun hallitusohjelmaa tehtiin ja me sitouduimme silloin näihin erittäin vaikeisiin leikkauksiin ne ne olivat meille poliittisesti vaikeita ja ovat näkyneet meidän kannatuksessamme mutta siitä pidettiin kiinni mistä sovittiin silloin

vaikeita leikkauksia tehtiin pienituloisiltakin niitä on tehty ei sitä käy kiistäminen siksi minä juurikin ihmettelen että nyt tämä yleisradio näyttää olevan niin pyhä lehmä että sille ei voida tehdään mitään se minua hämmästyttää

arvoisa puhemies edustaja viitanen tehdään sitä virheitä joskus täälläkin ja parlamentaarisissa työryhmissä ja ne voi korjata ja nyt me ja mitä vielä niihin leikkauksiin tulee niin me vaadimme silloin että hallitusohjelmaa noudatetaan yhdeksän kansanedustajaa hyvä ettei lennetty pihalle koko ryhmästä kun oltiin köyhän asialla

lääkeleikkauksissa omavastuu otettiin pois vanhuksilta tämmöisiä kyllä hyväksyttiin mutta miten on yle siitä rahoituksesta vielä sen verran että maaliskuussa kysyin eduskunnan tietopalvelusta ylen hallinnollisista kustannuksista että minkä suuruiset ne ovat ja montako prosenttia ne ovat ylen budjetissa tässä saamani vastaus yle ei käytä tilinpäätöksissään ollenkaan termiä hallinnolliset kulut joten jää vähän epäselväksi mitä siihen katsotaan kuuluvan jos ajatellaan vain henkilöstökuluja palkat ja palkkiot ja eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut niin niiden osuus viime vuonna oli kaksisataakolmekymmentäkaksi pilkku yksi miljoonaa euroa kaikista kuluista prosentteina neljäkymmentäkahdeksan pilkku kahdeksan siinä vastaus me yle työryhmässä mukana olleet saimme käyttöömme luottamuksellista materiaalia materiaalia ylen radio ja ja tv ohjelmien tuotantohinnoista per lähetystunti saimme vertailuksi hintoja myös esimerkiksi menestyneistä brittisarjoista ja pohjoismaisista sarjoista minulla on tarkat luvut sieltä vallan huimia ovat jotkin ylen tuotantohinnat erityisesti muutamissa viihdeohjelmissa varsinkin jos vertaa ympäri maapalloa myytyihin brittiläisiin ja pohjoismaisiin menestyssarjoihin yle voisi joko jättää kalliin hömppätuotannon kokonaan kaupallisille toimijoille tai ainakin leikata siihen menevää rahaa kovalla kädellä ja silloin jos se leikkaus kohdistetaan tuonne ei maakunnallisista ohjelmista tarvitse leikata ne pystyvät toimimaan siellä ja sitten mitä tulee kaupalliseen mediaan vielä jos kuitenkin maakunnallisista leikataan tehdään semmoisia pikkuleikkauksia niin annetaan tilaa maakuntalehdille ja heidän tuottamilleen ohjelmille samalla tapaa kuin esimerkiksi sanoma tuottaa aaltoa ja

syntyisi kaupallisia asemia maakunnallisille lehdille mutta nyt yle syö tämän kaiken pois siksi tämä lakialoite on tässä että annetaan myös kaupallisille asemille tilaa ja maakunnallisille lehdille ja niille toimijoille eikä tämä ole keltään pois

arvoisa puhemies kyllä tätä keskustelua epäuskoisena kuuntelee ehkä on vielä syytä käydä tämä läpi missä nyt kyllä tuntuu että tämä perussuomalaisten logiikka ontuu aika pahasti tuossa suuresti kunnioittamani edustaja savio juuri totesi että hallituksessa oltiin valmiita pitämään siitä kiinni mitä on yhdessä sovittu suurin piirtein näillä hallituksessa olimme valmiita pitämään kiinni siitä mitä oli yhdessä sovittu mutta sitten jotenkin tässä yle asiassa mistä ollaan sovittu parlamentaarisesti kaikkien puolueiden välillä missä kun te sanoitte että ei ollut perussuomalaisten edustajaa edustaja hakkarainen on ollut sopimassa tästä asiasta kun kaikki puolueet ovat tämän sopineet nyt jotenkin tämä logiikka ei enää pitäisikään paikkaansa että tästä ei tarvitsisi pitää enää kiinni kyllähän tästä vääjäämättä tulee se kysymys jos te näin alatte valikoimaan niitä sopimuksia mihin te olette ensin lyöneet puumerkkinne alle ja sitten hetken ajan päästä tulettekin toisiin ajatuksiin ja ette kunnioita niitä missä muissa asioissa te alatte näin toimimaan kyllä se vääjäämättä joka tapauksessa johtaa siihen että puolueen muukin uskottavuus pikkuhiljaa murenee jos ei kyetä pitämään kiinni siitä mistä ollaan sovittu tämähän tämän asian ydin on meillä jokaisella on oikeus omiin mielipiteisiin ja jokainen voi jättää niin monta lakialoitetta kuin haluaa mutta kyllä yleisesti on pidetty tässä talossa huolta siitä että kun ollaan parlamentaarisesti joku asia sovittu näinkin merkittävästä asiasta niin kyllä puolueet siihen yleensä silloin sitoutuvat ja sitten edustaja merelle on pakko todeta että uskon kyllä että kuuntelitte varmasti hyvin tarkasti kun juuri sanoin että toivon että täällä ei ruveta miksikään ohjelmaneuvostoksi en usko että sen alan meistä kukaan on siis päättämään siitä minkälaisia ohjelmia yleisradion pitää lähettää tai mitä se saa lähettää tai mitä pitää karsia ja kun itsekin sanoitte puheenvuorossanne että ette lähde ohjelmia arvioimaan niin mehän olemme tästä asiasta samaa mieltä ei tätä tarvitse kummastella

arvoisa puhemies tähän kohtaan keskustelua varmaan on syytä kertoa sellainen ehkä hieman vähemmän tiedossa oleva asia liittyen tähän alkuperäiseen yle työryhmään parlamentaariseen työryhmään ja perussuomalaisten työskentelyyn siellä että kun se työryhmän työ tuotiin meidän eduskuntaryhmäämme se oli meille erittäin suuri pettymys juurikin siitä syystä että nämä monet eräiden kokoomuksen ja keskustankin edustajien ennalta lupailemat leikkaukset ylen budjettiin eivät toteutumassa eli siellä oli ainoastaan se muutaman vuoden indeksijäädytys ei mitään muuta leikkausta ylen menoihin ja tämä oli se parlamentaarisen työryhmän työn tulos kaiken tämän pitkän työskentelyn jälkeen siitä asiasta hyväksymmekö me sen ryhmänä äänestettiin ryhmässä äänestys oli äärimmäisen tiukka ellen väärin muista saattoi olla yhden äänen marginaali kun se ratkesi ja väittäisinpä että nyt eduskuntaryhmän jakaantumisen jälkeen se perussuomalaisten ryhmä joka nyt on jäljellä jos asiasta äänestettäisiin uudestaan ei todennäköisesti hyväksyisi sitä sopua eli faktisesti ottaen me emme oikeastaan ole hyväksyneet sitä alkuperäistäkään yle sopimusta sopimusta
arvoisa puhemies

kuten edustaja mäkelä tuossa puhui en en mielelläni olisi ottanut tätäkään esille koska nämä ovat kuitenkin eduskuntaryhmän sisäisiä asioita ja en en niistä mielelläni puhu edelleenkään vaikka vaikka osa osa meidät petti ja lähti mutta siitä huolimatta nyt tämä on pakko pakko kertoa kun sosiaalidemokraatit nyt haluavat meitä kovasti tästä moittia niin nyt haluan kertoa sen että se oli juuri näin kuin edustaja mäkelä sanoi se oli yhden äänen ero enkä viitsi kertoa kenen ääni ratkaisi sen jätän nyt kertomatta sen voin sanoa että ei ollut ja jatkan siitä että tässä ryhmässä me kyllä äänestimme sitä vastaan ja itsekin äänestin olisin ollut sillä kannalla että hylkäisimme sen ehdotuksen

arvoisa puhemies tämä parlamentaarinen päätöksenteko nimenomaan se että me yhdessä täällä pohdimme ja yhdessä päätämme yhdessä linjaamme sehän on juuri omiaan kansallisesti tärkeässä asiassa kuten yleisradiossa sehän on juuri se mikä turvaa poliittisen riippumattomuuden ja siksi tämä on arvokas perinne joka tässä kaiken kaikkiaan on ollut jos tulee muutostarpeita niin sitten yhdessä taas kerran kokoonnutaan ja pohditaan ja linjataan asioita yhdessä se on ihan normaalia nyt on toimittu juuri niin kunnes nyt sitten yhtäkkiä täällä perussuomalaiset jotka itse ovat olleet sopimassa heittäytyvät täysin irti ja nurkan taakse aivan tuossa tuokiossa sen jälkeen kun on sovittu tässä on kysymys myös luottamuksesta eli siitä että jos yhdessä sovitaan hyvän päätöksentekotavan mukaisesti tehdään kompromissi johon kaikki sitoutuvat niin silloin voidaan luottaa myös jatkossa siihen että että voimme yhdessä tehdä yhdessä sopia tässä tapauksessa luottamustahan ei enää enää ole puhemies on tärkeää ymmärtää paitsi pitkä historia siitä miten yleä koskeva päätöksenteko on on linjattu myös lähiajan historiaa olen hyvin tyytyväinen että edustaja satonen on pyytänyt seuraavaksi puheenvuoron koska hän on toiminut tässä tässä työryhmässä puheenjohtajana ja varmasti sitä ehkä avaa ja valottaa kaiken kaikkiaan haluan vielä sen sanoa kun täällä sanotaan että että yleä kohtaan ei olisi ollut mitään säästöä tai muuta että nimenomaan tässä parlamentaarisessa työryhmässähän määriteltiin se että yleen kohdistui myös indeksileikkauksia ja ja sitä kautta on myös se korsi kekoon kannettu kun itse kannan huolta yhtä lailla niin ylen kuin kaupallisen median tulevaisuudesta niin en minä sitä niin niin näe en voi nähdä että kaupallinen media sen

paremmin voisi jos vetäisimme ylen rahoituksen kokonaan pois päinvastoin me tarvitsemme molempia olen puhunut monta kertaa puhemies tässä salissa esimerkiksi siitä kuinka tärkeää nyt olisikaan että myös sen työryhmän esitykset edistyisivät joka edustaja harkimon johdolla linjasi tämän kaupallisen uutistoiminnan turvaamisen tulevaisuudessa se on ihan yhtä lailla tärkeää kaiken kaikkiaan turvata eli tässä tapauksessa haluan vielä kerran alleviivata että olen todella todella pahoillani ja surullinen siitä että tällainen irtiotto nyt tapahtuu

arvoisa puhemies haluan muutamia asioita esille ja näkökulmia tähän yle asiaan ensinnäkin tästä yksimielisyydestä sitten ylen riippumattomuudesta ja sitten ylen rahoituksesta sanon kuitenkin aluksi että ehkä tuotan edustaja viitaselle pettymyksen siinä että en ajatellut lähteä avaamaan niitä keskusteluja joita siellä ryhmän sisällä luottamuksellisesti käytiin niin ette varmaan tarkoittanutkaan mutta siinä en varmaan kovin suurta salaisuutta paljasta jos totean että sen ryhmän sisällä oli kyllä erilaisia näkemyksiä ylen rahoituksen tasosta ja yle lain sisällöstä mutta joka tapauksessa se ryhmä pääsi yksimieliseen esitykseen joka sitten sitten kaikissa eduskuntaryhmissä tuli hyväksytyksi totta on tietysti että että silloin perussuomalaisten ryhmä oli erilainen kuin se on tänä päivänä mutta pidän kyllä erittäin arvokkaana sitä että kaikki ryhmät ovat tämän hyväksyneet ja minkä vuoksi sen vuoksi että tämä on kansainvälisestikin erittäin poikkeuksellista nimittäin niissäkin maissa joissa on hyvin pitkät yleisradioperinteet esimerkiksi isossa britanniassa ei bbcn päätöksenteossa oppositiolla ole minkäänlaista roolia ja ja se on todella iso asia että meillä kaikki puolueet ovat yhteisesti päättäneet yle lain sisällöstä ja ylen rahoituksesta ja minkä takia haluan tätä korostaa myös sille perussuomalaisten puolueelle joka tällä hetkellä on ja tietysti kaikille muillekin puolueille että jos tämä periaate murtuu niin sen jälkeen opposition ainoa mahdollisuus vaikuttaa ylen asioihin on keskusteluttaa niitä täällä salissa mutta enää se ei ole ollenkaan niiden pöytien ääressä joissa päätetään miten yleä kehitetään ja miten sitä johdetaan

riippumattomuus on ihan totta että kansalaisilta tulee paljon palautetta varsinkin meille ylen hallintoneuvoston jäsenille siitä että ollaan tyytymättömiä joihinkin ohjelmiin tai ollaan tyytymättömiä joittenkin yhteiskunnallistenkin ohjelmien linjaan kyllä minullekin tulee sitä palautetta että on on liian paljon punavihreää tai on liian paljon liberaalia tai on liian konservatiivista tai tai mitä hyvänsä mutta koko yleisradiotoiminnan lähtökohta on se että poliitikot eivät puutu millään lailla sen ohjelmaan siinä on olemassa selvä palomuuri meillä on kyllä hallintoneuvosto joka käyttää korkeaa valtaa ylessä valitsee hallituksen jäsenet ja niin poispäin mutta sen jälkeen kun se raja ylitetään koko yleisradiojärjestelmän idea sen jälkeen me emme enää tarvitsekaan koko yleisradiota jos siitä tulee tulee esimerkiksi hallituksen politiikan väline tai siitä tulee sellainen joka ei ei ole riippumaton niin silloin me olemme menettäneet todella paljon se on todella iso asia että tästä riippumattomuudesta pidetään kiinni se on sitten tietysti ylen toimivan johdon ja ja viime kädessä johtavan päätoimittajan asia että yle pystyy vastaamaan siihen mitä yle laissa edellytetään miten yle toimii ja miten se käytännössä sitä linjaansa vetää mutta jos poliitikot pääsevät sinne päättämään niin sen jälkeen tämä tämä koko idea tästä poistuu se on hyvä muistaa muistaa

täällä on käytetty sellaista argumenttia että kun kun kaikkialta muualtakin säästetään niin yleltäkin pitäisi säästää no sen argumentin jossain määrin ymmärrän mutta täytyy sanoa ihan aidosti että kun tulin tähän yle työryhmään puheenjohtajaksi mitä muuten en millään lailla halunnut että tulee sekin tässä mainittua

kun tutustuin asiaan paremmin koska kuten hakkarainen sanoi meille siellä hyvin avoimesti niitä lukuja avattiin kuten pitikin niin minulle oli kyllä yllätys kuinka paljon meillä on sellaisia ihmisiä jotka saavat osan tuloistaan yleltä mutta kuitenkin merkittävän osan tai useimmat suurimman osan tuloistaan muualta puhun nyt freelancereista erilaisista dokumentintekijöistä erilaisista musiikintekijöistä tilapäisistä työntekijöistä ja muista jotka ovat ylen palveluksessa oli suoraan sanottuna aikamoinen yllätys kun tajusin kuinka monet ihmiset tosiasiassa elävät ainakin osittain siitä rahoituksesta joka ylen kautta tulee aika moni ihminen menettäisi toimeentulonsa jos se ylen osuus poistuisi siitä siitä rahoituksesta tämä koskee tietysti laajemmassa mittakaavassa myös tiettyjä indieyhtiöitä ja ja muitakin jotka myyvät ylelle palveluitaan siellä on aika isosta asiasta kyse

ja facebookista on tullut markkinoille uusia toimijoita jotka jotka syövät sitä kaupallista pottia entistä enemmän siirrytään nettilehteen ja nettilehdestä on on vaikeampi saada hintaa kuin paperisesta lehdestä ja kaikista tällaisista ne ongelmat johtuvat jos ja kun me haluamme oikeasti auttaa kaupallista mediaa kuten minusta pitää koska erityisesti maakuntalehtien säilyminen on ihan avainasia myöskin demokratian kannalta katsottuna niin tätä kokonaisuutta palvelee yhteistyö ylen ja kaupallisen median välillä molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö ja uskallan sanoa senkin että joissakin tilanteissa sellainenkin yhteistyö josta kaupallinen media voi hyötyä vähän enemmän kuin yle

se oli ideana ideana myöskin työryhmän esityksissä että

kaupallisen median ja ylen yhteistyötä vahvistetaan nimenomaan niin että me voimme jatkossakin turvata sen että meidän pienemmissäkin maakunnissa vaikka lapissa sekä on saatavilla laadukas maakuntalehti lapin kansa että toimii ylen lapin radio jos jompikumpi niistä ei toimi silloin on aika paljon menetetty siinä maakunnassa

itseltä ja sitten vielä yritykseltä ja niin poispäin näitä yksityiskohtia on mutta mutta mikä olisi sitten se todellinen vaihtoehto jos lähdetään hakemaan mainosrahaa niin se ainakin johtaa siihen että meidän kaupallinen media ennen kaikkea kaupalliset uutiskanavat on valtavissa vaikeuksissa siitä ei ainakaan mitään hyvää seuraa ja jos ja kun me tarvitsemme yleisradiota nimenomaan tekemään sellaisia tehtäviä joita täällä mielestäni myöskin edustaja mäkelä mainitsi jossain vaiheessa joita sitten kaupallinen media ei tee ja jotka ovat kuitenkin tarpeellisia niin jotenkin se pitää rahoittaa ja on hirveän vaikea keksiä kyllä parempaa parempaa tapaa tärkeimpänä pidän sitä kun nyt on päätetty siitä rahoituksesta jo seuraavaa vaalikautta koskien riippumatta siitä mitkä puolueet ovat hallituksessa taata se että yleisradion kehitys on vakaata ja ja että nämä poliittiset suhdanteet eivät vaikuta siihen

epäilyksiin siitä että riippumattomuus vaarantuisi niin sen riippumattomuuden takaa nimenomaan se että kaikki puolueet ovat mukana päätöksenteossa ja että rahoituskausi ylittää vaalikauden jolloin se ei riipu hallituksen kokoonpanosta

herra puhemies edustaja teuvo hakkaraisen lakialoite on on hyvä ja täytyy kannattaa sitä oikeutta tehdä lakialoite ja olla myös eri mieltä koskaan ei ole myöhäistä muuttaa mieltään tai olla eri mieltä täällä on keskusteltu paljon siitä että kun parlamentaarisesti sovitaan niin onko sitten korrektia muuttaa mieltänsä ja missä tapauksessa voisi toimia sitten uudelleen tällä tavalla minä myönnän että minä kadun äärettömästi sitä että viime kaudella oppositiossa ollessamme lakivaliokunnassa laskimme käsistämme kansalaisaloitteen jossa esitettiin kovempia rangaistuksia rattijuopoille rattijuopoille silloin tehtiin kompromissi ja siinä esitettiin lausumia paikkaamaan tätä suurta ongelmaa millä tavalla tällainen henkilö joka tällaisen törkeän teon tekee joutuisi asiasta vastuuseen lausumia mutta loppujen lopuksi mihin ne ovat johtaneet voi sanoa että kyllä kaduttaa ei olisi pitänyt lähteä siihen kauppaan vaan olisi pitänyt tehdä lakialoitetta ja olla vaatimassa kovempaa kovempaa lopputulosta sille asialle minusta on hyvä että kansanedustaja tekee asioita joita myös hänen äänestäjänsä ja kannattajansa ajavat ja miettivät ja josta ottavat yhteyttä se ei ole suinkaan vastalausetta sille ylen esittämälle hyvälle hyvälle ohjelmakokonaisuudelle mitä tulee suomalainen draama esimerkiksi sitä katsotaan se on erittäin odotettua ja ja haluttua ihmiset pitävät siitä mutta mutta kuitenkin sillä että kansanedustaja tekee lakialoitteen on kyllä oma paikkansa ja se ansaitsee oman kunnioituksensa täällä on niin räävitty puolueen

arvoisa puhemies edustaja juvonen käytti niin hyvän puheenvuoron että oikein tässä kuuntelin todella todella lämpimästi hän on erittäin erittäin pidetty ja viisas pitkän linjan poliitikko ja oli mukava kuulla tuosta lakivaliokunnan asiasta ajatuksiasi kun puhuin tuossa aikaisemmin siitä että muistelin edustaja turusen olleen jossakin mukana niin minun piti nyt oikein kaivaa tätä se oli tosiaan kesäkuun alussa kun piti keskustella tästä yle verosta siitä että se olisi viety pienituloisilta heidät olisi vapautettu tästä yle verosta ja

täällä salissa edustaja heinäluoma nosti sen esille ja sdphän riitautti silloin tämän toimeksiannon ja vaaransi tämän pienituloisten pienituloisten yle veron alennuksen ja ja siinä mielessä se oli erittäin vaarallista ja tästä näkee kuinka kiivasta tämä työskentely on että ei nyt hurskastella että että te olette niin kauniisti aina nämä asiat hoitaneet ja noudattaneet ja kunnioittaneet kaikkia kyllä täällä aikamoinen paukutus silloin silloin oli ja tietojeni mukaan tosiaan sitten se työryhmä kokoontui uudestaan ja edustaja heinäluoma vielä täällä mielestäni päivitteli sitä että oli ollut jotenkin epäselvyyttä siitä onko se ryhmä koossa vielä vai eikö ole ja kyllä siinä oli edustaja turunen puheenjohtajana jos me puhumme nyt tästä että sitä ryhmää tarkoitin tässä on ollut monen monta ja ja tosiaan ei ei nyt hurskastella siitä että te ette osaisi myös vetää käsijarrua päälle välillä oikein mahtavastikin että otetaanpas nyt sitten ihan rauhallisesti ja tässä on ihan normaali lakialoite kuten edustaja juvonen sanoi ja mennään eteenpäin
arvoisa puhemies muistan hyvin tämän vaiheen koska silloin oli epäselviä tilanteita onko työryhmä kutsuttu kasaan vai eikö ole lopputulos kuitenkin oli sitten hyvä eli se että työryhmä yhteisesti määritteli tämän miten nyt sitten tätä yle veron sisältöä muutetaan sitä ennenhän tämä pohjautui edellisen työryhmän mietinnölle joka määritteli tämän indeksileikkauksen määritteli tämän yle rahoituksen tason jätti vielä silloin kaksituhattayhdeksäntoistan auki tässä myöhemmässä työryhmässä päätettiin se kaksituhattayhdeksäntoista ja näin tämä meni täällä muistaakseni viikko pari sitten kun käytiin keskustelua salissa todettiin juuri näin että lopputulos tästä oli hyvä ja kaikkien osapuolten hyväksymä vaiheita on mutta se täytyy todellakin nähdä että kaikki tämä toimintamme on perustunut tähän parlamentaariseen yhteisymmärrykseen ja siksi tämä on tavatonta että perussuomalaiset haluavat tästä nyt ilmeisesti sitten

puhemies yle tekee arvokasta työtä ja me tarvitsemme riippumattoman uutiskanavan ylen ohjelmapolitiikasta tulee paljon palautetta kansalaisilta varsinkin uusintojen suuresta määrästä ylen ohjelmien sisällöt eivät tietenkään kuulu poliitikoille mutta koska yle on kansan radio ja ja kansa maksaa yle veroa kansalaisten palaute esimerkiksi edustaja hakkaraisen puheen myötä ei voi olla tuomittavaa tai arvostelun kohde

jälkimmäisessä parlamentaarisessa ryhmässä muun muassa pienituloisten yle vero poistettiin ja se oli todella hyvä päätös voin todeta että ne eivät eivät olleet mitenkään kovin rauhallisia kokouksia varsinkin sdp teki asioista todella hankalia ja milteipä lähti ovet paukkuen muutaman kerran molemmistakin kokouksista sen verran voi avata avata tätä asiaa että ei ollut mikään semmoinen ihan selviö yle ei voi olla se toimija jota ei saa arvostella kotimaisen musiikin myös pienten toimijoiden tuottamana pitäisi soida tässä kansan omistamassa radiossa mitä sitten kun jakenymaneja ei ole enää toimittajina ylessä hallitus ja muu oppositiokaan ei oikeasti tue kansallista kulttuuriamme jos tätä kehitystä ei huomata ylen pitää huolehtia kansallisesta kulttuuristamme se on jo yle laissakin merkitty edustaja varapuhemies satonen esitti asioita meidän parlamentaarisesta ryhmästä jossa hän oli puheenjohtajana oli todella hyvä puheenjohtaja siellä tämä on todella todella se ydin asia että kaupallisen median ja ylen näiden kahden toimitsijan pitää tehdä yhteistyötä

arvoisa puhemies se mikä päätös ylen työryhmässä tehtiin silloin oli yksimielinen mutta me ryhmässä tästä ja toimme sen minulla oli se mielipide varmasti

silloinen edustaja satonen muistaa tuon asian minkä toin esille se ei ole muuten muuttunut siitä yhtään meiltä lähtivät siniset pois ryhmästä heitä on enempi nyt kuin meitä perussuomalaisia täällä eronneita äänestystuloksen varmasti tiedätte miten kävi me jäimme silloin oppositioon ja jouduimme tuon hyväksymään pia

pahoittaa mielensä tämmöisestä asiasta no täällähän saisi pian mielensä pahoittaa koko ajan jos rupeaa pahoittamaan tämmöisistä asioista mieltään niin paljon on näitä asioita mutta me olimme silloin ja olemme pysyneet asiamme takana täysin sataviisikymmentä miljoonaa oli esitys että leikataan yleltä neljän vuoden aikana nyt viisikymmentä miljoonaa leikataan se on pysynyt aivan samana mutta silloin kun minä olin yle työryhmässä minä kunnioitin ryhmän päätöstä ja toimin sen mukaan mutta nyt kun me olemme perussuomalaiset täällä oikeat perussuomalaiset niin me teemme

ja siinä ei ole mitään pahaa eikä siinä mieltään pidä pahoittaa jos minä alan pahoittaa mieltäni jokaisesta lakialoitteesta täällä niin siellähän saa vollottaa tuolla käytävillä koko ajan
arvoisa puhemies edustajat joona räsänen ja pia viitanen syyttivät tosiaan perussuomalaisia siitä että haluamme palata tähän julkiseen keskusteluun ylen rahoituksen tasosta ohi aiemmin parlamentaarisesti sovitun no asiasta voi tietysti olla monta mieltä mutta totean kuitenkin ensin että näistäkin asioista on varmasti parempi keskustella täällä eduskunnan täysistunnossa joka on kaikille kansalaisille avoin ja julkinen paikka tänne voi kuka tahansa kansalainen tulla seuraamaan näitä keskusteluja ja sitten myös netin kautta näitä lähetyksiä voi katsoa tätä avoimuutta kansa arvostaa parempi että näistä keskustellaan mieluummin täällä kuin suljetuissa kabineteissa kuten edustaja meri äsken totesi ja mikä itseänikin kuitenkin enemmän hämmentää viime kevään ja alkukesän parlamentaarisessa työryhmässä ainakin julkisten tietojen mukaan sosiaalidemokraatit olivat itse halukkaita muuttamaan etuajassa vuonna kaksituhattakuusitoista tehtyä parlamentaarista sopimusta ylen indeksitarkastusten perumisesta vaikka aiemmin oli tosiaan muuta sovittu asiaanhan oli tarkoitus palata vasta vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopulla jopa viime keväänä kaavailtu ja kaikkien muiden puolueiden paitsi sosiaalidemokraattien silloin alkuun hyväksymä ajatus yle veron alarajan nostosta oli kariutua siihen että sosiaalidemokraatit halusivat koplata tämän ylen rahoituksen ilmeisen nostamisen indeksijäädytysten peruuttamisen tähän yle veron nostoon en pidä tätäkään kovin hyvänä päätöksentekotapana varsinkin kun se vielä tehtiin suljettujen ovien takana pääasia toki on että tämä yle veron alaraja nyt nousi kuten perussuomalaiset olivat jo vaaliohjelmassa esittäneet
arvoisa puhemies edustaja elomaa puhui äsken erittäin paljon asiaa liittyen ylen ohjelmiston sisältöihin ja sen arvostelemiseen itse laajennan sitä myöskin ylen ohjelmasisällön

asenneilmapiiriin ja siitä keskustelemiseen millä arvomaailmalla ohjelmia tehdään ja millaisia viestejä siellä halutaan välittää jopa pääuutisissa uutistenlukijan toimesta myös se on hämmentävää että kun ylen hallintoneuvoston jäsenet ovat joskus ottaneet kantaa yleisradion toimintaan sitä on paheksuttu kuka muu kuin ylen hallintoneuvoston jäsen olisi sopivampi ottamaan kantaa ylen toimintaan ja käyttämään sitä omistajan ja maksajan ääntä kenen se kanta jollei ylen hallintoneuvoston jäsen sitä kantaa voi ottaa minua myös hieman hämmentää tämä tämä sosiaalidemokraattien profiloituminen tässä asiassa kun ketään muuta tämä asia ei tunnu niin paljon täällä kiinnostavan kuin sosiaalidemokraatteja niin mitä hyvää te sieltä yleltä nyt saatte tämän vaivanne palkinnoksi on minusta hieman käsittämätöntä että vaikka puhutaan hurskaasti parlamentaarisesta työskentelystä niin nyt kuitenkin on niin että sosiaalidemokraatit ovat itse olleet aktiivisesti ymmärtämättä niitä asioita joita on parlamentaarisesti sovittu esimerkiksi on sovittu että ylen rahoitus siirretään pois budjettikehyksestä on sovittu milloin se siirretään mutta nyt sitten tehdään jatkuvia kysymyksiä valiokunnissa ja jaoksissa voitaisiinko siirtää aikaisemmin kuin on parlamentaarisesti sovittu tekään ette kunnioita näitä parlamentaarisesti sovittuja asioita mitä tulee tähän edustaja turusen vetämään työryhmään josta edustaja savio äsken mainitsi niin ainakin ensimmäinen kuudetta keskisuomalaisessa päivätyn uutisen

mukaan sdp syyttelevät toisiaan siitä että yle veron poistaminen yhä useammalta pienituloisimmalta ei nyt toteudu perussuomalaisten mukaan syy on siinä ettei demarit suostuneet käsittelemään asiaa irrallaan yle indeksistä demarien mukaan pienituloisimpien verovapaudesta ei voida päättää erikseen vaan kaikki yle asiat pitää päättää samassa yhteydessä tämä on aivan selvää politikointia

rahoitusasemasta silloin pitäisi edes tuntea mitä on tapahtunut tosiasiassa eikä perustaa salikeskustelua siihen että googlaillaan googlaillaan joitain uutisointeja ja tehdään tällaisia tällaisia puolitotuuksia sisältäviä johtopäätöksiä omassa päässä pitää tuntea mitä on tapahtunut kyse tässä kehysasiassa oli siitä että työryhmässä päätettiin että yle asiat ihan oikein siirretään kehyksen ulkopuolelle hallitus ei näin heti toiminut vaan lykkäsi tätä seuraavan kevään riiheen jolloin totta kai me sosiaalidemokraatit ja monet muut kysyimme sen perään myös muut oppositiopuolelta miten voi olla mahdollista että tätä kehyspäätöstä ei tehdä heti niin kuin oli sovittu vaan seuraavana keväänä muistan tästä keskustelleeni myös useiden hallituspuolueiden kanssa mitä tulee tähän toiseen asiaan totta on että siinä vaiheessa kun kävi ilmi että aiotaan nyt yle ryhmä kutsua koolle hallitus meinasi aluksi jopa yksipuolisesti määritellä että nyt puututaan tähän yle veron rakenteeseen niin sanoimme ihan normaalisti että

vuoden kaksituhattayhdeksäntoista indeksikorotus kaikkinensa puhemies huomaan että kaksi minuuttia tässä tulee täyteen ja pääsin nyt vasta ikään kuin vastaamaan todettakoon nyt tässä kuitenkin lyhyesti en lähde toistamaan sitä että olen pettynyt tähän perussuomalaisten irtiottoon ja olisin arvostanut sitä että ylen riippumattomuuden turvaamiseksi tämä parlamentaarisen päätöksenteon perinne olisi voinut jatkua

arvoisa puhemies ei ole tarkoitus pitkittää tätä puhetta mutta oli nyt ihan pakko kun edustaja viitanen totesi että ei pidä uskoa kaikkea mitä tuolta goog lettamalla löytää esimerkiksi tässä on iltalehti ensimmäinen kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista perustuu sttn tietoihin ja tässä on tästä että ei päästy yksimielisyyteen edes toimeksiannosta olen itse istunut salissa kun tämän keskustelun aloitti edustaja heinäluoma onko tämä nyt joku valemedia sitten kun kyllä tämä ihan totuus totuus on että siitä toimeksiannosta oli kiistaa edustaja viitanen itsekin sen aikaisemmin myönsitte tosiaan tämmöistä tämä on ollaan eri mieltä ja edustaja edustaja hakkarainen kertoi mitä mieltä meidän ryhmämme on ollut ja me olemme olleet johdonmukaisesti samaa mieltä tämmöistä se on ja elämä jatkuu ja tästäkin asiasta saa keskustella

arvoisa puhemies enhän minä nyt sitä sanonut että välttämättä ne tiedot mitä sieltä aiemmista kirjoitetuista artikkeleista löytää sinänsä vääriä olisivat osa voi olla osa ei en minä siihen ottanut kantaa minä otin vain siihen kantaa että jos mennään sen tason keskusteluun tässä salissa että ruvetaan heittelemään aika kevyitä kevyitä heittoja toisten päälle ja syyllistämään niin silloin pitäisi edes sen verran olla asian tasalla että tietää nämä asiat niin kuin valmiiksi ja tietää mitä tosiasiassa on tapahtunut tämä ei ole mielestäni puhemies mikään lällättelyn asia tässä on kysymys nyt monikymmenvuotisesta perinteestä ja siitä että on päätetty yhteisesti parlamentaaristen ryhmien kesken siitä on kysymys ei tämä ole mikään naureskelun asia kyllä minulle sopii te voitte ihan rauhassa kertoa että viitanen siellä taas hämmästelee itkeskelee tuolla nyt asian perään mutta minä olen tässä ihan vakavissani arvoisat perussuomalaiset toivon että kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja toteamme että meillä on täällä ilmaisunvapaus toivoisin toivoisin arvoisa puhemies että hyvässä hengessä parlamentaarisesti parlamentaarisesti voitaisiin ylen asioita jatkossa käsitellä niin että voisimme turvata poliittisen riippumattomuuden ja kaiken kaikkiaan moniarvoisen median tulevaisuuden se on tässä muuttuvassa maailmassa mitä tärkeintä että meillä on toimiva niin kaupallinen media kuin yleisradiokin

arvoisa puhemies en nyt oikein ymmärrä miksi edustaja viitanen niin suuresti väheksyy keskisuomalaisen artikkelia joka ehkä googlella löytyy mutta hänhän juuri äsken itse myönsi sen asian mikä siinä artikkelissa tosiasiallisesti esitettiin eli sen että sdp todellakin koplasi tämän indeksin pienituloisten yle veron poistamiseen ettekö te myöntänyt tämän asian juuri äsken olen itse ollut useammassa jaoksessa ja valiokunnassa kuuntelemassa kun sdp ei ymmärtänyt miten se indeksi voidaan käytännössä sinne budjettikehykseen viedä tämä on myös omakohtaista tietoa ei tämä mistään googlesta ole löytynyt

arvoisa puhemies sananvapaus on tärkeä mutta mielestäni on tärkeää myöskin se että jos haluamme elää yhteiskunnassa jonka perusperiaate on se että lähdemme siitä että kunnioitamme toinen toisiamme niin silloin pitää olla tiettyjä pelisääntöjuttuja joihin suhtautuminen ei riipu siitä olemmeko hallituspuolueessa vai oppositiopuolueessa mielestäni perustuslaki on näitä asioita mutta myös suhtautuminen yleisradioon on

arvoisa puhemies ei nyt todellakaan ole missään missään tapauksessa tarkoitus tätä keskustelua enää pitkittää tässä on mielestäni suhteellisen asiapitoisesti kuitenkin pyritty keskustelemaan toki aina näissä kun on erimielisyyksiä ja selvästi linjat ovat ainakin perussuomalaisilla ja sosiaalidemokraateilla ylen rahoituksen suhteen selvästi toisistaan poikkeavat ehkä sitten helposti tulkitaan henkilökohtaisuuksiin meneviksi henkilökohtaisuuksiin meneviksi jotkin lausunnot mutta kyllä tässä ainakin itselläni ja uskon että kaikilla muillakin on ollut tarkoituksena perustella omia mielipiteitä ihan ihan asia argumentein ei ainakaan tarkoitus ole ollut

ketään loukata loukata näissä mutta katsoisin kuitenkin että nämä kaikki faktat jotka tuolta tiedotusvälineistä löytyvät tältä kesältä ja viime vuodelta ja ja vanhemmatkin aiheet kannattaa nostaa keskusteluun se että yksimielisyyteen emme varmaan tämän lakialoitteen osalta ainakaan helposti pääse lienee syytä syytä tunnustaa mutta arvostan kuitenkin myös sitä että täällä keskustellaan mahdollisimman avoimesti ensinnäkin ylen rahoituksesta ja sitten tietysti myös ylen tehtävistä ja yleensäkin median tehtävistä jossain määrin ohjelmasisältöön nyt ei ole ehkä tässä enää mitään syytä eikä aihetta aihetta puuttua millään tapaa mutta mielestäni tämä keskustelu on kuitenkin hyvin hyvin palvellut palvellut sekä meitä kansanedustajia että myös kansalaisia jos he ovat tätä jaksaneet loppuun asti seurata

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat käsittelemme täällä talousarvioaloitteita ja nostan itse esille perussuomalaisten talousarvioaloitteita ja ja periaatteita ja aihioita joihin olemme niitä tehneet ja mitä pidämme erityisen tärkeänä ja kun olen sosiaali ja terveysvaliokunnassa niin nostan sosiaali ja terveysvaliokunnan asioita ja sitten meidän ryhmänjohtajamme leena meri nostaa yleisesti ottaen enemmän enemmän meidän ryhmämme asioita esille mutta tässä käyn tiivistetysti läpi perussuomalaisten teema on koti hoiva ja hoito koti hoiva ja hoito ne ovat kolme erittäin tärkeää sanaa ja ja ne pitävät sisällänsä paljon ne sisältävät omaishoitajat vanhukset eläkeläiset sotaveteraanit ne sisältävät nuoret ne sisältävät pieniä asiakohtia jotka ovat itse asiassa todella suuria kuten esimerkiksi potilasturvallisuuden ne sisältävät saattohoidon ja ne sisältävät liikunnan sen merkityksen niin ikäihmisille kuin myös nuorille ne sisältävät myös mielekkään ja mukavan ympäristön virikkeitä sinne omaan kotiin ne sisältävät hoivaa riittävästi hoitajien käsiä hoivakotiin ja erittäin hyvää hoivaa

me päätimme valtuustossa ja liikuntalautakunnassa että kaikki omaishoitajat joilla on voimassa oleva omaishoitosopimus pääsevät maksutta kuntosali ja uintipalveluihin ja sen on todettu edesauttavan ja kannustavan omaishoitajia jaksamaan siinä vaativassa työssä eli tämä on yksi talousarvioaloite jonka olen tehnyt potilasturvallisuus on erittäin tärkeä asia se on noussut esille lukuisia lukuisia kertoja täällä eduskunnassa vuosi toisensa jälkeen on äärettömän harmillista että meidän budjettikirjasta jossa on erittäin tärkeät ja merkittävät luvut indikaattorit siitä mitä meidän suomessa tapahtuu jo kahtena vuotena peräkkäin on jätetty pois potilasturvallisuuteen ja potilasvahinkoihin liittyvät tunnusluvut sitä on syytä kritisoida että minkä ihmeen takia potilasvahingot eivät näy meidän budjettikirjassa enää kahtena vuotena peräkkäin miten me osaamme mennä kohti sotea miten me voimme tietää mitä täytyy parantaa minkälaisia uhkakuvia meillä on jos meille ei edes kerrota kuinka paljon potilasvahinkoja suomessa tapahtuu ne pitää itse tarkastaa sieltä jostakin tilastoista jos haluaa tämän asian tietää talousarvioaloitteessa esitämme määrärahaa potilasturvallisen hoidon osaamisen vahvistamiseen ammatillisessa koulutuksessa tämä on erittäin tärkeä asia viedä eteenpäin no sitten kun siellä kodissa asutaan ollaan ollaan muistisairaina väsyneinä iäkkäinä on erittäin tärkeää että sitä sitä asumista elämistä olemista tuetaan ja yhdellä talousarviolla haluamme tukea muistisairaiden ikääntyneiden toimintakykyä kodeissa tuossa jo saattohoito nousikin esille jonka äsken mainitsin arvoisa puhemies hallitus kohdentaa miljoonan saattohoidon kehittämiseen suomessa ja ja erityisesti saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kriteeristön yhdenvertaistamiseen se on erittäin hyvä asia mutta perussuomalaisten mielestä se ei kuitenkaan riitä vaan me vaadimme ja esitämme saattohoitoa lain tasolle elikkä saattohoitolakia siihen siihen liittyen olen tehnyt talousarvioaloitteen jossa esitetään että valmistelutyö saattohoitolainsäädännön aloittamiseksi aloitetaan ja sinne kohdistetaan myös resursseja on erittäin tärkeää että saattohoito oikeudesta tehdään subjektiivinen että jokaisella suomalaisella kautta suomen olet sitten missä vain hoidossa on oikeus hyvään oikea aikaiseen turvalliseen varmaan saattohoitoon sitten muutama enemmän henkilökohtainen ja oma talousarvioaloite joita olen tässä tehnyt minun mielestäni kansanedustajan alue on koko suomi rajana on vain suomi kun kierretään ympäri ja mennään ja ja tutustutaan erilaisiin alueisiin millaisia epäkohtia missäkin on ja sitten mahdollisuuksien mukaan voi viedä niitä pieniä teemoja mitä siellä nousee eteenpäin kävin pohjois pohjanmaalla pienessä haapajärven kaupungissa ja siellä kuulin että muun muassa tiehankkeita on vuosikausia yritetty ajaa eteenpäin ne ovat pieniä tienpätkiä mutta niillä on suurta vaikutusta turvallisuuteen ja ihmisten liikkumiseen myös siihen että teollisuus ja ja yrittäminen vahvistuvat voimistuvat ja pyörät pyörivät tiellä siellä on muun muassa yhdystie oksava ahola parkkila tiitonranta autioranta välioja kuona ja autiorannantie ja sinne olen tehnyt talousarvioaloitteen se on kaukana uudeltamaalta olemme kansanedustaja leena meren kanssa uudenmaan kansanedustajia mutta molemmat varmasti sitä mieltä että vain suomi on rajana kun me liikumme me teemme ihmisille hyviä asioita se on perussuomalaisten kanta no sitten tämä uusimaa mikä on toki erittäin tärkeä kun se on sitä sitä missä missä täällä pääkaupunkiseudulla hyvin paljon liikutaan oli ikävää vuosi pari sitten kun kuulimme hyvin ikävän uutisen että koululainen menehtyi kevyen liikenteen väylän puuttuessa ison kuorma auton alle ja meidän mielestämme kyllä tarvitaan suomeen kevyen liikenteen väylät kohdalleen ne on ehdottomasti oltava turvallisuus on hyvin tärkeä asia ei ainoastaan pyöräilijöille vaan myös jalankulkijoille kyllä pääkaupunkiseudun uudenmaan alueen kevyen liikenteen väylähankkeet olisi laitettava kuntoon niin että koululaiset voivat liikkua liikkua turvallisesti sillä on myös muuten yrittämistä tehostava vaikutus eli kun on esimerkiksi tulossa kaivoksia ja on tulossa tehtaita on tulossa erilaista yritystoimintaa niin jos näiden alueiden kevyen liikenteen väylät ovat kunnossa niin ne saavat myös kannatusta kansalaisilta ja ihmisiltä osakseen koska siinä samassa samassa kun luodaan yrittämisen mahdollisuuksia myös pidetään turvallisuudesta huolta mutta sosiaali ja terveyspuolelta koti hoiva ja hoito kolme tärkeää sanaa sisältävät äärettömän paljon asioita ja perussuomalaisten varjobudjetti tulee vastaamaan siihen että koti hoiva ja hoito on suomessa tulevaisuudessa ensi vuonna kunnossa

yksi vihreä vaikka näinkin tärkeitä asioita lähetetään valiokuntiin perussuomalaisten ryhmä kuten muutkin oppositioryhmät ovat tekemässä nytten vaihtoehtobudjettejansa siitä miten he rakentaisivat ensi vuoden budjetin jos he saisivat sen asian päättää kuten on tullut varmasti aikaisemminkin esille meidän meidän ohjelma rakentuu siitä että että meillä on kansallinen etu ensisijainen ja sisäinen solidaarisuus joka tarkoittaa sitä että jaamme sisäisesti oikeudenmukaisesti tulot siten että kasvu kuuluu kaikille meidän vaihtoehtobudjetissamme tulemme ottamaan vähemmän velkaa ja verotus ei kuitenkaan kiristy meillä on kuten edustaja juvonen toi tuossa hyvin esille tuo koti hoiva ja hoito siihen en mene enempää ja tietysti en nyt vielä kerrokaan kaikkea mitä meillä on mutta otan ihan muutamia talousarvioaloitteita joista minä itse ja ryhmämme olemme erittäin iloisia tässähän oli jo muutama esillä elikkä yle veron muutokset ja sitten kehitysyhteistyöhön meillä on samantyyppistä verotusmallia kuin edustaja laukkanen täällä tänään esitteli mutta vähän toisella lailla meillähän tosiaan tämä pohja rakentuu niin että mitä saamme lahjoituksina niin tietenkään valtio ei sitä vielä erikseen rahoita mutta näihin palaamme sitten marraskuussa kun meillä on lähetekeskustelut näistä vaihtoehtobudjeteista eräs muutos mikä meillä on on se että me lisäämme määrärahaa niihin tukiin jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin ja tällöin nimenomaan puhumme pienituloisista työttömistä puhumme asumistuesta ja eläkkeestä perussuomalaiset haluavat jättää nämä jäädytykset tekemättä ja tästä syystä meillä tulee korotuksia kansaneläkeindeksiin sidottujen tukien johdosta ja tämä on yksi erittäin tärkeä asia ja tämä lähtee valiokuntaan ja vielä tietysti hallituspuolueille toivomus siitä että miettikää aidosti sitä miten se pienituloinen elää koska meillä koko ajan menot nousevat meillä kävi esimerkiksi eduskuntaryhmien kaikkien eduskuntaryhmien vieraana eetu ry ja he toivat terveiset että esimerkiksi eläkeläiset ja pitkäaikaissairaat ja työttömät ketkä eivät pääse töihin yksinkertaisesti eivät voi lisätä niitä tuloja millään vaikka olisi haluja niin ei pysty ja ja menot kasvavat koko ajan se on ihan kamala tilanne täytyy täytyy pysähtyä sen edessä sitten meillä on tämä mikä meillä on ollut jo kesällä perussuomalaisten eduskuntaryhmä esitteli kesällä kärkihankkeitaan ja meillä oli silloin nämä sisäilmasairastuneet on hieno asia että esimerkiksi tämä eduskunnassa toimii toimii hyvin kuten tuossa aikaisemmissa keskusteluissa tuli esille tosiaan arviolta arviolta noin kahdeksansataatuhatta ihmistä suomessa kärsii näistä sisäilmasairauksista tästä syystä perussuomalaiset talousarvioaloitteissaan esittävät lisämäärärahaa huonon sisäilman vuoksi sairastuneille asumiseen hoitoon kuntoutukseen ja sosiaaliturvaan ja erityisesti lasten sairastumisista johtuvien epäkohtien hoitamiseen jos lapsi ei voi mennä kouluun hänelle tulee järjestää opetusta tämä on vakava asia ja lisäksi diagnostiikkaan pitää panostaa koska kuten tuolla sisäilmaseminaarissa ilmeni niin siinä diagnosoinnissa oli ongelmia diagnosoitiin oireet mutta ei sitä itse sairautta ja sen takia oli ollut vaikeuksia tulojen ja sen sairauden näyttämisen kanssa tämä täytyy tietysti hoitaa ehdottomasti kuntoon yksi asia minkä haluan nostaa esille joka joka meillä paljon keskusteluissa on on maahanmuuton kustannukset meillä on talousarvioaloite siitä että eduskuntaryhmä ihmettelee sitä että tulevassa hallituksen talousarviossa vastaanottokeskusten yksikkökustannukset ovat nousseet nimenomaan yksikkökustannukset me katsomme että kalleimpia yksiköitä tulee sulkea ja tietysti noudattaa tässäkin sitä periaatetta että kyllä täytyy katsoa mihin mihin ne rahat menee ei voi olla piikki auki tässä on tämmöinen säästökohde tuon äskeisen yle veron lisäksi ja siellä on paljon muitakin mutta mutta niihin niihin voi tutustua niitä on myös jätetty ja osan me tietysti jätämme jännityksen vuoksi kertomatta vielä tässä vaiheessa niin pääsette sitten katsomaan koko kokonaisuutta itse olen uudeltamaalta kuten tuossa edustaja juvonenkin totesi hyvinkäältä meillä ei ole vuosikausiin kahdeksaantoista vuoteen ollut edes kansanedustajaa ja siksi olen erittäin ylpeä siitä että hyvinkäälle saatiin kansanedustaja tästä syystä halusin muistaa hyvinkäätä en tiedä onko sinne määrärahaesityksiä sitten tehtykään miesmuistiin ja meillä on muutama liityntäpysäköintiin liittyvä ja sitten hanko hyvinkää tien tasoliittymään semmoinen määrärahatarve että me tarvitsisimme siihen suunnitteluun suunnitteluun rahaa tästä syystä olen pyytänyt kaksisataatuhatta euroa molempiin molempiin rahaa tässä toisessa on kysymys liityntäpysäköinnistä siitä että ihmiset eivät pääse moottoritien liityntäpysäköintiin jättämään pyöriä tai pysähtymään että se on se on semmoinen asia tietysti toivon toivon näille uudenmaan edustajilta ja kaikilta edustajilta myös kannatusta ei mitään kaikille mukavaa illanjatkoa ja jään odottamaan kaikkien muidenkin hienoja vaihtoehtobudjetteja uskon kyllä että meidän tulee olemaan paras

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies positiivinen talouskehitys niin suomessa kuin euroopassakin on varsin hyvä asia valtion budjetin näkökulmasta parantuneet kasvuennusteet tuovat valtiolle hieman lisää taloudellista liikkumavaraa mutta tästä huolimatta tarjolla ei ole liikaa taloudellisia resursseja suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen ja ihmisten hyvinvoinnin hallitus on budjetin laatimisen yhteydessä aina arvovalintojen edessä halutaanko esimerkiksi käyttää rahaa varhaiskasvatuksen kehittämiseen tai vanhusten aseman parantamiseen vai käytetäänkö satoja miljoonia veroeuroja kehitysapuun jonka vaikuttavuudesta voi olla montaa mieltä

vuotta aikaa ei ole yhtään hukattavaksi ei ole oikein että veteraanit joutuvat marssimaan eduskuntatalon eteen hattu kourassa pyytämään valtiolta tukea joka vuosi sitten päästään veteraaneista nuorempiin kansalaisiin liikuntaharrastukset ovat lapsille tärkeitä niissä hankitaan hyvää kuntopohjaa koko loppuelämälle opetellaan toimimaan yhdessä tavoitteiden eteen ja solmitaan ystävyyssuhteita lasten ja ja nuorten harrastamisen kovasta hintalapusta on puhuttu paljon viime vuosina on sääli jos lapsi ei pääse mieluiseensa harrastukseen liian kalliiden maksujen takia perussuomalaiset ehdottavat miljoona euroa lisätukea vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten tukemiseen lasten harrastamisen tukemiselle on vahvat kansanterveydelliset perusteet sillä liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen näkyy tulevien vuosien terveyspalvelujen tarpeessa sairauksien ennaltaehkäisyyn samoin kuin syrjäytymisen ehkäisyyn voidaan vaikuttaa myös liikuntaa lisäämällä siksi ei kysymyksessä ole vähäpätöinen asia liian suuret ryhmäkoot ovat oppimisen ja koulurauhan suhteen keskeinen ongelmakohta ehdotammekin kymmenen miljoonan euron lisämäärärahaa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen perusopetuksen laadusta ei saa tinkiä säästöjen toivossa sillä se leikkaa pohjaa suomen ja suomalaisten nuorten tulevaisuudelta arvoisa puhemies lopuksi nostan esille sisäilmasairaat ihmiset aivan kuten meidän eduskuntaryhmämme puheenjohtaja leena meri nosti hyvin asian esille ja ja puhui siitä mutta minä vielä vähän lisään mihin sisäilmaongelmat ja niistä sairastuneet unohtuivat asiasta ei ole paljoa puhuttu viime aikoina sisäilmaongelmat eivät ole mihinkään itsestään kadonneet ja hometalkoot ovat vielä pahasti kesken lisäksi sisäilmaongelmien seurauksena sairastuneiden hoidossa ja hoidon tarpeen diagnosoimisessa on parantamisen varaa sisäilmaongelmien aiheuttamat sairaudet ovat usein vakavia ja saattavat johtaa elämänlaadun romahtamiseen ja työkyvyttömyyteen näiden ihmisten auttaminen on yhteiskunnan velvollisuus sote uudistuksen yhteydessä vähintään joka maakuntaan perustettavat sisäilmapoliklinikat toimisivat sisäilmasairaiden tilanteen helpottamiseksi olen ylpeä siitä että puolueemme jätti talousarvioaloitteen jossa ehdotetaan kolmenkymmenenkuuden miljoonan euron lisäämistä sisäilmasairaiden auttamiseen toivottavasti hallitus heräisi budjettiasioiden käsittelyn yhteydessä näihin esittämiini ongelmakohtiin ja ottaisi askeleen kohti suomalaiselle parempaa politiikkaa perussuomalaisten tuleva varjobudjetti sisältää monia tärkeitä esityksiä joihin odotamme hallituksen tarttuvan ripeästi kiitos

arvoisa puhemies vihreä eduskuntaryhmä on tehnyt oman vaihtoehtobudjettinsa ainakin vuodesta yhdeksänkymmentäyksi alkaen jokaisena sellaisena vuonna kun olemme olleet oppositiossa emmekä ole hallituspuolueiden budjettineuvotteluihin päässeet jo kahdeksankymmentä luvun puolella tehtiin ensimmäiset vihreät vaihtoehtobudjetit vihreiden vaihtoehtobudjetin keskeisimmät ajatukset ovat lisätä varoja koulutukseen opiskelijoille kehitysyhteistyöhön ja myös ympäristönsuojeluun ja rahat esitämme otettavaksi ennen kaikkea ympäristölle haitallisista tuista joista myös valtion taloudellinen tutkimuskeskus on on todennut että ne ovat pääosin myöskin yritystukina tehottomia sen lisäksi esitämme verotuksen rakenteeseen muutoksia verrattuna hallituksen esitykseen emme kannata sellaista tuloveron kevennystä joka kohdistuisi myös suurempituloisiin sen sijaan esitämme korotusta kunnallisveron perusvähennykseen joka on pienituloisia suosiva

rahallisesti suurimmat panostukset ryhmämme esittää kehitysyhteistyöhön yleissivistävään koulutukseen varhaiskasvatukseen ammatilliseen koulutukseen yliopistoille ja ammattikorkeakouluille opintotuen tasokorotukseen perhevapaiden uudistukseen ja maksuttomaan päivähoitoon viisi vuotiaille homekoulujen korjaamiseen ja lisäksi luonnonsuojelualueiden hankintaan omissa budjettialoitteissani kuten koko ryhmän aloitteissa on sekä sekä valtion tuloja lisääviä tai menoja leikkaavia aloitteita sen lisäksi että esitän määrärahakorotuksia omissa aloitteissani suurin valtion tuloja kasvattava kohta on teollisuuden niin sanotun päästökauppakompensaation poisto kaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa tämä on yksi niistä ympäristölle haitallisista tuista jotka valtion taloudellinen tutkimuskeskus on todennut tehottomiksi omista aloitteistani suurin rahasumma on luonnonsuojelualueiden hankintaan homekouluille oikein hyvä että perussuomalaiset ottivat tämän asian esille vihreät esittävät kaiken kaikkiaan kolmevuotista infrapakettia jossa suurin panostus olisi homekoulujen korjaamiseen vielä haluan mainita tulopuolella vihreiden aloitteista sokeriveron käyttöönoton ja kun tästä sisäilmasta nyt on useampaan otteeseen tässä istunnossa puhuttu niin haluan kertoa myöskin sen että eduskunnan ympäristövaliokunta yksimielisesti on on sitä mieltä että tarvitaan tällainen klinikka kliininen ympäristöterveyden klinikka selkiyttämään sisäilmasta sairastuneiden hoitopolkua joka on myöskin valtiontaloudelle edullinen koko julkistaloudelle edullinen asia koska sillä lailla saataisiin lopetettua se että sisäilmasta sairastuneet joutuvat kiertämään niin sanotusti luukulta luukulle erikoissairaanhoidon yksiköstä toiseen

arvoisa herra puhemies tässä vaiheessa iltaa oikeastaan aika lyhyesti vain muutama nosto näistä meidän sosiaalidemokraattien talousarvioaloitteista se ei liene kenellekään iso salaisuus että olemme eri mieltä siitä talouspolitiikan peruslinjasta ettäkö joillain leikkauksilla koulutukseen tai leikkauksilla pienituloisten ihmisten pe rusturvaan voitaisiin mitään hyvää saavuttaa mielestämme nämä hallituksen leikkaukset ovat iso virhe tässä ajassa ja siksi meidän määräraha aloitteessamme me lähdemme siitä että emme hyväksy näitä hallituksen isoja koulutusleikkauksia vaan esitämme enemmän voimavaroja siihen että

peruskouluun ja sen jälkeisille opintoasteille osaaminen on suomen valtti ja sitä ei pitäisi päästää murentumaan toisin kuin hallitus tällä hetkellä on tekemässä mainittakoon eräänä mielestäni tärkeänä yksityiskohtana kun esitämme erilaisia osaamis ja kasvupanostuksia että esitämme myös ihan ryhmäaloitetasolla tampere kolme hankkeen rahoituksen turvaamista koska se on hyvin tärkeä asia vaikka se siellä tampereella omassa kotikaupungissani noin fyysisesti sijaitsee niin katsomme niin että se on kyllä ihan koko ihan koko maan etu että tällainen kehityshanke on on käynnissä ja käynnistynyt ja että sen voimavarat turvataan mehän olemme aiemmin kantaneet ja kannamme edelleen huolta muun muassa juuri savonlinnan opettajakoulutuksesta ja ylipäätään siitä että eri alueilla suomessa

niistä pienistä rahoista mitä näillä ihmisillä on käytettävissä se ei ole hyvää politiikkaa se ei ole oikeudenmukaista eikä ole myöskään talouspoliittisesti viisasta ostovoimaan puuttua olemme myös kovasti odottaneet hallitukselta toimia esimerkiksi eläkkeensaajien tilanteen parantamiseksi haluan tässä vielä kerrata sen että oma toivoni heräsi joskus kesällä kun kuulin että keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja esimerkiksi esitti että riihessä tehtäisiin mittava korotus takuueläkkeisiin puhuttiin isoista summista ja samaan aikaan joukosta toimenpiteitä joilla eläkeläisköyhyyttä torjuttaisiin pettymys oli iso kun näin ei käynyt ja senkin pienen korotuksen mikä tuli takuueläkkeisiin tosiasiassa syö pois se että samaan aikaan tehdään indeksileikkaukset siksi esimerkiksi sosiaalidemokraatit kuitenkin esittävät merkittäviä panostuksia pieni ja keskituloisten eläkkeensaajien asemaan unohtamatta pientä työeläkettä saavia ihmisiä sanottakoon tässä yhteydessä vaikka nyt on kysymys näistä talousarvioaloitteista että kun tietenkin talousarvio koostuu sekä tuloista että menoista niin meillä on myös verotuksen puolella toimenpiteitä hallituksen politiikasta poiketen parantaisimme niin pieni ja keskituloisen eläkkeensaajan kuin sitten lapsiperheidenkin asemaa ja ylipäätään päästäisimme pieni ja keskituloiset palkansaajat helpommalla kuin hallitus päästää lähtisimme siitä sitten että oikeudenmukaisuuden nimissä nämä kaikista suurimmat suurimmat omistajat ja ja miljoonaperijät eivät ihan niin paljon saisi kuin mitä hallitus esittää puhemies puhemies vielä sen lisäksi että koulutukseen ja ihmisten perusturvaan panostaisimme nostamme esiin muutamia kulttuurimäärärahoja siihen liittyviä kohteita koska kuitenkin kulttuurin edistäminen on on hyvin tärkeää tänä päivänä ja on todella mielestäni tärkeää että että kulttuurista pääsevät pääsevät kaikki nauttimaan ja ja siksi siksi myös sinne tulee satsata samoin esimerkiksi siihen että kaikilla ihmisillä myös lapsilla on oikeus harrastaa meillä on myös määrärahaesitys tämmöisen harrastuslupauksen antamiseksi ja haluamme edistää tätä kautta ihmisten henkistä hyvinvointia luovaa kasvua ja kaikkea sitä hienoa mitä kulttuuri ja harrastusmahdollisuudet laajemmin haluamme myös panostaa tärkeitä pieniä rahoja esimerkiksi kansalaisjärjestöjen toimintaan koska uskon aina niin että se että jollekin kansalaisjärjestölle annetaan hieman apua poikii moninkertaisesti tämän rahan takaisin siksi erityisesti haluamme panostaa myös kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksiin

on tänä päivänä tärkeää nähdä että se että meillä luonto voi hyvin ja sitä ei tuhota ja että ympäristöstä pidetään hyvää huolta vaatii myös voimavaroja näihin olemme omissa määrärahaesityksissämme myös puhemies puuttuneet lisäksi meillä on joukko tietynlaista työllisyyttä ja rakenteellistakin muutosta tukevia aloitteita ja näin ollen haluamme ottaa kokonaisvaltaista otetta tähän vaihtoehtobudjettiin kuten kuten tiedämme niin sitten tässä lähiviikkoinahan nämä vaihtoehtobudjetit kokonaisuutenaan esitellään täällä eduskunnassa ja niistä käydään keskusteluja ja meidän ehkä semmoinen punainen lanka siinä on että että kun kasvua on ja hyvä että sitä on niin kasvun on kuuluttava kaikille ensinnäkin on oltava aktiivinen työllisyyden suhteen ja sitten huolehdittava että kasvu kuuluu kaikille siinä suhteessa olemme hieman huolestuneita olleet tästä hallituksen linjasta kasvu tuntuu kuuluvan vain lähinnä miljonääreille ja muille hyväosaisille ja sitten sitten pienet ihmiset ovat jäämässä tästä kasvusta paitsi mainittakoon eräs tärkeä esimerkki haluamme että kasvu kuuluu kaikille myös niille julkisen sektorin ahkerille opettajille hoitajille siivoojille laitosapulaisille kaikille näille hienoille ihmisille jotka tekevät yhteisen hyvinvointimme ja siksi haluamme että esimerkiksi nämä epäreilut lomarahaleikkaukset perutaan tässä puhemies hyvin tiivistetyssä pähkinänkuoressa määräraha

kohdan verran kantaa perussuomalaisen eduskuntaryhmän tekemiin talousarvioaloitteisiin vaikka niitä on tässä jo ainakin kolmen edustajan toimesta hyvin jo avattukin mutta vielä ehkä muutama kohta ansaitsee tosiaan esittelyn ensinnäkin meillä on sellainen talousarvioaloite joka koskee muuttoavustusten pilottihanketta laajamittaista työvoimapulaa suomessa ei ole mutta kieltämättä joillakin aloilla voi olla työvoimasta pulaa kohtaanto ongelmasta johtuen esimerkiksi eli työpaikka voi voi olla hieman kauempana kuin oma asuinseutu on jos tällainen muuttoavustus olisi niin lyhytaikaistakin työtä olisi mahdollista ottaa vastaan paljon helpommin meidän mielestämme se olisi erittäin hyvä että tällainen pilotti pilotti järjestettäisiin ja katsottaisiin edistäisikö se työllisyyttä sitten toinen asia koulutus on todella tärkeää siitä on valitettavia leikkauksia tehty mutta nyt sitten täytyy vain satsata niihin koulutuksen aloihin joilla joilla on on hyvät mahdollisuudet työllistyä jatkossakin me esitämme oppisopimuskoulutukseen lisämäärärahoja

vielä kolmantena haluaisin nostaa esiin sen että päättäjien täytyy näyttää esimerkkiä näissä taloudellisesti vaikeina aikoina tehtävissä leikkauksissa siksi esitämme puoluetukeen viidentoista prosentin leikkausta samoin poliittisille nuorisojärjestöille viidentoista prosentin leikkauksia ne ovat varsinkin moraalisesti tärkeitä esityksiä mielestämme edustaja meri otti tietysti jo aiemmin esille maahanmuuton kustannukset niihin olemme tehneet leikkausesityksiä myös

arvoisa puhemies edustaja hassi jo esittelikin hieman vihreitten talousarvioaloitteita ja aivan kuten edustaja hassi sanoi me olemme tehneet aina oman vaihtoehtobudjettimme niinä vuosina kun emme ole olleet hallituksessa vaikuttamassa ja niin tänäkin vuonna tämä meidän budjettimme on on aivan tasapainossa

mihin halutaan panostaa ja mitkä nähdään tärkeäksi maamme kehityksen ja tulevaisuuden näkökulmasta vihreiden panostukset ovat koulutuksessa ne ovat eriarvoisuuden vähentämisessä ja ne ovat tulevaisuuteen satsaamisessa satsaamisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnonsuojelussa näin tiivistetysti sanottuna aivan kuten edustaja hassi jo jo avasi näitä niin niin meillä todella isot panostukset laitetaan koulutukseen ihan

alusta loppuun asti eri tasoille alkaen varhaiskasvatuksesta ja ja ylettyen aina niin peruskouluun ammattikouluille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille kuin myös sitten tutkimukseen

noin puolen miljardin luokkaa sitten meillä on meillä on useitakin aloitteita jotka liittyvät tämmöiseen infrapakettiin siinä nämä homekoulut ja sisäilmaongelmalliset koulut ovat yksi osa haluamme että että niitten korjaamiseen satsataan sillä sekä sekä siellä työskentelevien että oppilaiden näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää että he voivat kaikki työskennellä ja opiskella terveissä tiloissa ja tiedämme myös että aiheutuvat sairauskulut myöhemmin tulevat aiheuttamaan paljon kustannuksia siksi on äärimmäisen tärkeää että että saamme meidän koulumme ja muut rakennukset kuntoon on ilahduttavaa kuulla että useammastakin ryhmästä on tähän asiaan kiinnitetty huomiota

olemme tehneet myös uudenlaisia avauksia ja laitamme rahaa maatilojen biokaasuinvestointien vauhdittamiseen samoin kuin asunto osakeyhtiöiden aurinkopaneelien käyttöönottoon ja myös esimerkiksi sähköautojen latausinfran vauhdittamiseen tarvitsemme tällaisia pieniä konkreettisia toimia joilla me käytännössä pääsemme sanoista tekoihin sillä tavalla että me pääsemme uusiutuvaan energiaan energiaan ja ja pystymme tekemään fossiilisiin energioihin perustuvan energiaremontin päästään niistä eroon ja ja katsotaan tulevaisuuteen meidän infrapakettiimme liittyy myös rahaa ratahankkeisiin veropolitiikka eroaa hallituksen veropolitiikasta aika merkittävästi myös siinä että me haluamme veropolitiikalla nimenomaan torjua eriarvoisuutta siksi meillä on siellä iso satsaus kunnallisveron perusvähennyksen korottamiseen joka tarkoittaa sitä että niiden kaikkein pienituloisimpien eli heidän jotka eivät saa palkkatuloa vaan elävät esimerkiksi eläkkeillä tai erilaisilla etuuksilla verotuksensa silloin kevenee tuloveron kevennyksiä emme tekisi niin avoimin käsin kuin hallitus on tekemässä vaan kohdentaisimme ne ennen kaikkea pienituloisille sen sijaan verotuksen puolella olemme valmiita kiristämään osinkoverotusta ja myös tämän perintöveron kevennyksen minkä hallitus on tekemässä peruisimme ja aivan kuten edustaja hassi jo edellä kertoi niin sokerivero on sellainen minkä me ottaisimme käyttöön ja sitten me leikkaisimme ympäristölle haitallisia tukia reilusti samoin kuin tehottomia yritystukia uutena haluaisimme ottaa käyttöön esimerkiksi kaivosveron ja sitten nämä tehottomiksi todetut energiaveron palautukset me lakkauttaisimme lakkauttaisimme siinä puhutaan yli kahdensadan miljoonan summasta ja se on todella merkittävä summa kun tiedämme että vattin tutkimusten mukaan nämä eivät edes ole näille yrityksille sinänsä tarpeellisia me usein tässä salissa puhumme siitä että tämän suuren pakolaiskriisin aikana pitäisi pystyä auttamaan ihmisiä siellä heidän lähtömaissaan mutta samanaikaisesti on kuitenkin kehitysyhteistyöstä leikattu me tekisimme toisin me panostaisimme kehitysyhteistyöhön ja me myös haluaisimme nostaa pakolaiskiintiötä jotta me pystyisimme suoraan ottamaan tänne ne jotka apua tarvitsevat eikä niin että he joutuvat tekemään vaarallisen matkan halki euroopan toisaalta meillä on sitten tilanne missä täällä on turvapaikanhakijoita jotka kaikki eivät todellakaan edes tarvitse sitä

apua tarvitseville haluaisimme myös lisätä rahaa migrille turvapaikkaprosessin laadun varmistamiseksi ja nopeuttamiseksi jotta se olisi mahdollisimman sujuva ja ennen kaikkea laadukas sitten ihan pari pari pientä nostoa näistä meidän talousarvioaloitteistamme puurakentamiseen haluaisimme satsata nykyistä enemmän samoin meillä on siellä lisäpanostuksia teattereille orkestereille ja ja museoille ja myös turvakodeille vaikka nykyinen hallituskin on osoittamassa niille rahaa mutta tiedämme että tarve on paljon suurempi kuin mitä suomessa on toteutettu ja mitä näillä lisärahoillakaan pystytään toteuttamaan ja siksi me vauhdittaisimme tätä kehitystä laittamalla sinne vielä hieman lisää rahaa

arvoisa puhemies tässä toisessa talousarvioaloitepuheenvuorossani käsittelen henkilökohtaisesti tekemiäni

vuotta ehdotan talousarvioaloitteessani miljoonan euron lisäämistä rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan liittyvien ohjauspalvelujen kehittämiseen veteraanien korkean keski iän seurauksena tarve erilaisille terveys ja avustuspalveluille on suuri yksi käytännön ongelma veteraanien auttamiseen liittyen on heidän paikantamisensa suomessa elää paljon sellaisia rintamaveteraaneja jotka ovat oikeutettuja erilaisiin palveluihin mutta eivät niitä käytä tästä johtuen on tärkeää paikantaa apua tarvitsevia veteraaneja ja ohjata sekä neuvoa heitä palvelujen hakemisessa tämän tyyppisiä ohjauspalveluja tulisi kehittää edelleen jotta mahdollisimman moni rintamaveteraani saisi hänelle kuuluvat palvelut lisäksi ehdotan

lisäämistä veteraanien ystävätoiminnan edistämiseen koska yksinäisyys on on valitettavan yleinen ongelma niin rintamaveteraanien kuin monien muidenkin vanhuksien kohdalla ja keskuudessa eri puolilla suomea kylläkin järjestetään veteraaneille suunnattua ystävätoimintaa

mutta se pyörii vapaaehtoisvoimin tämän arvokkaan toiminnan järjestämisestä vastaavat pitkälti erilaiset järjestöt esimerkiksi varsinais suomessa on havaittu vaikeuksia vapaaehtoisten löytämisessä

ystävätoimintaan resursseja elikkä aloitteen olen laatinut viidenkymmenentuhannen euron edestä

myös

turun eläinsuojeluyhdistykselle länsimaisessa yhteiskunnassa tulee ihmisten lisäksi panostaa myös eläinten hyvinvoinnin ja ja oikeuksien kehittämiseen turun

on suomen vanhin eläinsuojeluyhdistys ja se tekee varsinais suomessa arvokasta työtä eläinten puolesta toiminnan lisääminen ja kehittäminen edellyttää lisää taloudellisia resursseja ja laadin talousarvioaloitteen juuri tämän viidenkymmenentuhannen euron suuruisen summan turun eläinsuojeluyhdistyksen toiminnan tukemiseen suuri postitie on tärkeä ja perinteinen väylä joka kulkee turusta ahvenanmaalle saakka paikallisten asukkaiden käytön lisäksi postitiellä on runsaasti ohikulkuliikennettä erilaiset tien varrella sijaitsevat palvelut ja postitien merkittävä historia houkuttelevat myös matkailijoita lisäksi monet alueella järjestettävät tapahtumat lisäävät tien käyttöä tuntuvasti postitien kunto on paikoin valitettavan heikko esimerkiksi himoisten ja taivassalon välinen runsaasti liikennöity päällystämätön tieosuus on huolestuttavassa kunnossa kuoppaisella tiellä moni on jopa rikkonut autonsa tästä johtuen päätin tehdä

euroa postitien kunnostamiseen välillä himoinen taivassalo ehdotan

lisäystä kaukurintien alittavan alikulun rakentamiseksi lupajantiellä perniössä ja siihen liittyvien kevyen liikenteen järjestelyjen toteuttamiseen hanke on perusteltu liikenneturvallisuuden näkökulmasta reitillä liikkuu erityisen paljon koululaisia ja liikennemäärät ovat kasvaneet rakentamisen myötä tie on lisäksi raskaan liikenteen käytössä arvoisa puhemies nämä kaikki talousarvioaloitteet olisivat hyviä edistysaskelia läpi mennessään vanhukset eläkeläiset veteraanit lapset eläimet ja liikenneturvallisuus ovat kaikki hurjan tärkeitä teemoja joihin hallituksen tulisi panostaa myös paljon talousarvio aloitteitani suuremmassa mittakaavassa

esittelen itsekin muutaman henkilökohtaisesti jättämäni talousarvioesityksen varsin lyhyesti jätin jätin talousarvioesityksiä muun muassa yrittäjyyttä tukevan koulutuksen lisäämiseksi mielestäni on tärkeää että jo viimeistään lukioissa oppilaat saavat mahdollisuuden perehtyä yrittäjyyteen ylöjärven lukiossa on muun muassa yrittäjyyspohjainen linja ja sieltä on saatu erittäin hyviä kokemuksia lukio opiskelijoiden työllistymisessä ja yritysten perustamisen osalta toivon että tällainen toimintatapa leviäisi muuallekin maahan lisäksi toivon että valtio myöntäisi pienen määrärahan elinkeinopolitiikan edistämiseen erityisesti kustannustehokkaan yritysneuvonnan kehittämiseen samoin tein talousarvioaloitteen liikenneturvallisuuden lisäämiseen kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi mutalaan sitten vielä yksi asia josta haluan erityisesti mainita viime vuonna valtiovarainvaliokunnassa perussuomalaiset saivat vielä hallituksessa ollessaan neuvoteltua miljoonan euron lisämäärärahan ruoka apua tarvitseville järjestöille ruoka apu ja leipäjonot ovat monelle henkilölle viimesijainen keino saada välttämättömät elintarvikkeet monelle se on jopa sellainen asia josta ei mielellään puhuta mutta kuitenkin sinne on pakko mennä hengissä pysyäkseen emme ole enää hallituksessa mutta tein nyt sitten tänä vuonna vastaavan aloitteen miljoonan euron lisäykseksi leipäjonoavustuksia tarjoavien järjestöjen määrärahojen lisäämiseksi ja toivon että hallituspuolueet ottavat tämän huomioon

arvoisa puhemies ajattelin vielä käyttää lyhyen puheenvuoron kansalaistoiminnan tukemisesta joka on äärimmäisen tärkeää niin koko meidän yhteiskuntamme näkökulmasta kuin niiden yksittäisten ihmisten näkökulmasta jotka toimivat erilaisissa järjestöissä tai osallistuvat vaikka vapaaseen sivistystyöhön

järjestötoiminnan tulee moninkertaisena takaisin ja sen takia onkin äärimmäisen viisasta satsata siihen vaikka pieniäkin summia koska me tiedämme että niitten vaikutus on moninkertainen me itse vihreä ryhmä olemme jättäneet talousarvioaloitteita ympäristöjärjestöjen tukeen kolmesataatuhatta euroa rauhantyötä ja globaalikasvatusta

järjestöille neljäsataatuhatta ja ihmisoikeusliitolle kaksisataatuhatta sekä vapaaseen sivistystyöhön

ja kaiken kaikkiaan tästä alle kahden miljoonan suuruisesta summasta me tiedämme että että sen kertausvaikutukset ovat äärimmäisen suuret ja toivoisin että että myös tämä näkökulma tulisi aina esiin kun mietitään mihin laitetaan panostuksia ja mitä niillä saadaan